päiväjärjestyksen toisena asiana on suuren valiokunnan täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt annetaan vastaus edustaja jukka gustafssonin ynnä muiden välikysymykseen koulutusleikkausten vaikutuksista kasvuun koulutukselliseen tasa arvoon ja osaamistasoon valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja jukka gustafsson sen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia ja nyt ministeri grahn

arvoisa olemme saaneet syntyä suomeen joka on yksi maailman parhaista maista oikeastaan kaikilla mittareilla edelliset sukupolvet meidän vanhempamme isovanhempamme ja sukupolvet ennen heitä tekivät kovasti töitä jotta meillä olisi enemmän mahdollisuuksia kuin heillä oli suomi on nyt erittäin vaikeassa tilanteessa valtionvelka kasvaa talous ei menot ylittävät tulot rahat eivät riitä kattamaan hyvinvointiyhteiskuntaa sen hyvinä aikoina kasvaneessa laajuudessa kilpailukykymme eli pärjäämisemme globaalissa kilpailussa on romahtanut työttömyys kasvaa koko euroopassa mikä lisää toivottomuutta ja pahaa oloa mikä on kaikkein huolestuttavinta suomalaisen yhteiskunnan uudistumiskyky yskii edelliset hallitukset eivät ole kyenneet uudistamaan suomea eivätkä edes sen kaikkein kirkkainta menestystarinaa suomalaista koulutusta riittävästi vastaamaan maailman nopeaan muutokseen suomi on tilanteessa jossa ole tarjolla helppoja ratkaisuja on tehtävä toimia kaikilla sektoreilla sopeutettava taloutta tehtävä myös ne kaikkein kipeimmät leikkaukset on palautettava kilpailukyky työmarkkinoilla ja on uudistettava suomea valtionvelka kasvaa noin puoli miljoonaa euroa joka tunti jotta velkaantuminen saadaan pysäytettyä hallitus joutuu tekemään leikkauksia kaikkialta valitettavasti myös koulutuksesta sillä se on niin valtion kuin kuntienkin budjeteissa sosiaali ja terveydenhuollon jälkeen toiseksi suurin menokokonaisuus

koulutuksen jota ilman ei tulevaisuuden työmarkkinoilla enää pärjää sanoa jääneen hienon historiansa vangiksi viime hallituskaudella näkyi selvästi kuinka peruskoulun kehittämiseltä puuttui selkeä visio samaa vision puutetta oli tiedepolitiikassa resurssit ovat hajallaan ja korkeakoulujen työnjako ei ole kehittynyt useiden kansainvälisten ja kotimaisten selvitysten kuten tieteen tila kaksituhattaneljätoista raportin havainnot osoittavat että korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rahoitus ja resurssit ovat pirstaleiset emme kykene sellaiseen vaikuttavuuteen johon vastaavia panostuksia tehneet verrokkimaat ovat pystyneet muun muassa näihin koulutusjärjestelmämme haasteisiin meidän on pakko vastata nyt koulutuksen sisältöjen ja rakenteiden myös tekemisen tavan ja oppimisen uudistaminen on aivan välttämätöntä tulevaisuuden työmarkkinoilla muutosvauhti on huima työpaikkoja häviää ja uusia syntyy osaamistarpeet muuttuvat koulutusjärjestelmän uudistaminen on tälle hallitukselle vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa ja säästöjenkin todellisuudessa hyvin innostava tehtävä hallitusohjelman osaamista ja koulutusta koskeva visio on tehdä suomesta maa jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta

osaaminen ja koulutus on yksi hallituksen tärkeimmistä muutosohjelmista osaamisen ja koulutuksen kuuden kärkihankkeen ja yhdeksääntoista toimenpiteen avulla tavoittelemme pysyvää muutosta suomalaiseen koulutukseen näiden muutoshankkeiden toteuttamiseen tulemme sijoittamaan kolmesataa miljoonaa euroa tulevien kolmen vuoden aikana haluamme uudistaa suomalaisen peruskoulun kaksituhattakaksikymmentä luvulle uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön peruskouluissamme ensi syksynä kärkihankkeemme tavoitteena on uuden pedagogiikan uusien oppimisympäristöjen ja opetuksen digitalisaation kautta parantaa oppimistuloksia vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja tehdä oppimisesta innostavaa läpi elämän uudet opetussuunnitelmat korostavat ilmiöpohjaista oppimista digimaailman taitoja laaja alaista oppimista ja tiedon soveltamista luovuutta ja sosiaalisia taitoja monissa suomen kouluissa opitaan tänä päivänä tavalla monet opettajat ovat lähteneet rohkeasti kokeilemaan uutta hyödyntäneet paitsi omia kokemuksiaan myös uutta tutkimustietoa oppimisesta hylänneet perinteisen massaopetuksen mallin ja vapauttaneet lapset pulpeteista olemaan oppijoina omia ainutlaatuisia itsejään ja juuri sellaisina arvokkaita hallitus haluaa tukea pedagogiikan uudistamista kannustamalla kokeiluihin opetushallituksen yhteyteen perustetaan kokeilukeskus jonka tehtävänä on myös levittää hyviä kokemuksia sekä oppimisympäristöjen osaamiskeskittymä jotta koulujen tilankäyttö saadaan mahdollisimman hyvin tukemaan uuden oppimista tulemme tuomaan jokaisen peruskoululaisen päivään tunnin liikuntaa tunti liikuntaa päivässä toteutetaan laajentamalla liikkuva koulu hanketta valtakunnalliseksi suomalaisen peruskoulun menestystarina perustuu osaaviin arvostettuihin ja korkeasti koulutettuihin opettajiin joilla on poikkeuksellisen laaja pedagoginen vapaus hyödyntää ammattitaitoaan oppilaiden parhaaksi haluamme tukea opettajia heidän tärkeässä työssään me haluamme että he onnistuvat siinä haluamme että he ovat tulevaisuudessakin maailman parhaita ja siksi panostamme heihin tulemme käynnistämään opettajankoulutuksen kehittämisohjelman ja uudistamaan niin perus kuin täydennyskoulutuksetkin jotta opettajillamme on työkaluja vastata uuden maailman osaamistarpeisiin hallitus tulee sijoittamaan kaikkiaan satakaksikymmentäyksi miljoonaa euroa peruskoulun uudistamiseen tulevien kolmen vuoden aikana ja siitä lähes viisikymmentä miljoonaa euroa nimenomaan opettajien osaamisen kehittämiseen suomalainen peruskoulu on kansainvälisesti vertailtuna erittäin tasa arvoinen koulujen väliset ja maantieteelliset erot oppimistuloksissa ovat edelleen pienet uusimmissa pisa tutkimuksissa koulujen väliset erot ovat kaikista osallistujista toiseksi pienimmät ja oppilaiden välinen osaamisen hajonta pienimmässä kolmanneksessa toisaalta meidän on suhtauduttava erittäin vakavasti niihin merkkeihin jotka osoittavat koulutuksen tasa arvon suomessakin hiljaa murenevan on huolehdittava siitä että jokainen lapsi saa perheen taustasta asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta yhtäläisen mahdollisuuden kouluttautua ja löytää oma polkunsa

kymmenen pilkku viisi miljoonaa euroa koulutuksellisen tasa arvon edistämiseen tukemalla haasteellisemmilla alueilla toimivia kouluja tulemme käynnistämään opetus ja kulttuuriministeriössä laajan työn koulutuksen tasa arvon vahvistamiseksi lisäksi hallitus haluaa pitää kiinni koulutustakuusta ja nuorisotakuuta enemmän yhteisötakuun suuntaan maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksien tukeminen on erityisen iso haaste tässä olemme suomessa uuden edessä arvoisa puhemies oppimisen ja kasvun ensiaskeleet otetaan jo ennen perusopetusta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aikana varhaiskasvatuksessa lapsiamme kasvattaa opettaa ja hoitaa koulutettu ja hyvin sitoutunut henkilöstö varhaiskasvatus on tänä päivänä paljon enemmän kuin lasten tarhaamista vanhempien työpäivän ajaksi varhaiskasvatus on pedagogista tavoitteellista toimintaa joka tukee lapsen kasvua kehitystä ja oppimista myös varhaiskasvatukseen kohdistuvat tällä hallituskaudella sadanneljänkymmenen miljoonan euron säästöt se on ymmärrettävästi kipeä asia hallitus pyrkii toteuttamaan säästöt uudistuksella joka turvaa jokaiselle lapselle oikeuden varhaiskasvatukseen jokaisella lapsella aivan jokaisella lapsella on jatkossa oikeus pedagogiseen tavoitteelliseen varhaiskasvatukseen kaksikymmentä tuntia viikossa se on viisi tuntia enemmän kuin naapurimaassamme ruotsissa kokopäiväinen varhaiskasvatusoikeus on niillä perheillä joiden vanhemmat tai huoltajat työskentelevät täysipäiväisesti opiskelevat päätoimisesti tai ovat yrittäjiä mikäli lapsen kehitys tai perheen sosiaaliset syyt niin edellyttävät lapsella on edelleen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen osana hallituksen välttämättömiä säästötoimia yli kolme vuotiaiden lasten osalta henkilöstömitoitusta päiväkodeissa nostetaan siten että suhdeluku ja kasvattajien välillä nousee yhdestä seitsemästä yhteen per kahdeksaan hallitus pitää tärkeänä että alle kolme vuotiaiden lasten päiväkotiryhmien kokoa ei kasvateta nämä pienimmät lapset tarvitsevat eniten hoivaa huomiota ja aikuisten syliä varhaiskasvatusoikeutta koskevassa uudistuksessa haluamme turvata perheiden valinnanvapauden ja mahdollisuuden vaikuttaa saamaansa palveluun säästöjen vastapainona hallitus haluaa panostaa varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen uudistettu varhaiskasvatuslaki astui voimaan elokuun alussa hallitus käynnistää varhaiskasvatuksen kehittämisohjelman ensimmäistä kertaa historiassa opetushallitus laatii varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa korostavat uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet osana kehittämisohjelmaa tulemme lisäämään kertaluontoisesti yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmääriä sadallakahdellakymmenellä paikalla vuonna kaksituhattakuusitoista varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutusta ja osaamisen kehittämistä vahvistetaan niin päiväkodeissa kuin myös

arvoisa puhemies elinkeinoelämän rakennemuutoksessa katoavien työpaikkojen tilalle on saatava syntymään uusia se onnistuu vain uudenlaisella osaamisella ja innovatiivisuudella toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säästöt pakottavat meidät uudistamaan rakenteita jotta laadukkaasta koulutuksesta voidaan huolehtia jatkossakin hallitus on käynnistänyt yhtenä kärkihankkeenaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin jolla pyritään uudistamaan koulutuksen rakenteita rahoitusta ja tekemisen tapaa uudistamme koulutuksen koko lainsäädännön rahoituksen ohjauksen ja tutkintojärjestelmän karsimme päällekkäisyyksiä turhaa byrokratiaa ja sääntelyä lisäämme koulutuksen ketteryyttä ja mahdollisuuksia vastata nopeasti työelämän muuttuviin tarpeisiin lisäämme työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja oppisopimuskoulutuksen järjestämisen kynnystä alennetaan keventämällä siitä työnantajille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa otamme käyttöön uuden koulutussopimuksen joustavaksi ja houkuttelevaksi tavaksi suorittaa tutkinto tekemällä oppien ammatillisen koulutuksen peruspilareista pidetään kiinni turvaamalla jatko opintokelpoisuus uudistamme ammatillisia tutkintoja tunnustamaan paremmin aiemmin hankittua osaamista yli kolmensadankahdeksankymmenen erillisen tutkinnon päällekkäisestä ja sekavasta järjestelmästä siirrytään laaja laaja alaisempiin tutkintoihin ammatillisen koulutuksen kyky uudistua ja uudistaa tutkintoja nykyistä nopeammin on on yksi kohtalonkysymyksistä kilpailukyvyllemme jotta koulutus jatkossakin tuottaa työelämässä tarvittavaa osaamista arvoisa puhemies hallituksen kärkihankkeella vauhditamme ja nopeutamme nuorten siirtymistä työelämään ylioppilastutkinnon suorittaneista vain kuusikymmentä prosenttia on aloittanut jatko opinnot vuoden kuluttua ylioppilastutkinnon suorittamisesta korkeakouluopintojen aloittamisen mediaani ikä on kaksikymmentäyksi vuotta vain puolet opiskelijoistamme suorittaa opinnot tavoiteajassa näihin lukuihin meillä ei yksinkertaisesti ole varaa kannustamme korkeakoulujamme siirtymään valintakokeissa mittaamaan enemmän nuorten soveltuvuutta pitkäkestoisen ulkoa opitun tiedon sijasta lisäämme toisen asteen ja korkea asteen välistä yhteistyötä ja työelämäyhteyksiä ympärivuotisella opiskelulla kuten tenttiakvaarioilla ja korkeakoulujen yhdessä järjestämillä verkko opinnoilla mahdollistetaan opintojen suorittaminen joustavasti eri elämäntilanteissa arvoisa puhemies suomi käyttää tieteeseen ja tutkimukseen julkista rahaa kaksi miljardia euroa vuonna kaksituhattaviisitoista tästä reilu puolet kohdentuu opetus ja kulttuuriministeriön toimialalle ja vajaa kolmasosa työ ja elinkeinoministeriön toimialalle oecd maiden joukossa panostuksemme ovat edelleen verraten hyvällä tasolla tulevaisuus tulee olemaan kuitenkin taloudellisesti tiukempi tulokset sen sijaan eivät ole riittävästi parantuneet panostusten myötä päinvastoin suomen osuus maailman korkeatasoisimmista tieteellisistä julkaisuista on laskenut tohtorin tutkintojen alakohtainen jakauma ei välttämättä vastaa työelämätarvetta kansainvälistä tutkimusta ei tehdä riittävästi tutkimukseen kohdistuu leikkauksia mutta niiden jälkeenkin käytämme vuosittain runsaat yksi yhdeksän miljardia euroa valtion rahoitusta tutkimukseen hallituksen kasvupanostukset tuovat tutkimukseen kaivattua vaikuttavuutta ja vahvempaa yritysyhteistyötä kun resurssit ovat niukemmat meidän on tehtävä asioita paremmin on uudistettava toimintatapoja ja keskityttävä olennaiseen edellytämme korkeakouluilta osaamisen kokoamista ja päällekkäisten koulutusvastuiden tarkastelua korkeakoulujen on profiloiduttava selkeytettävä ja tiivistettävä yhteistyötä ja työnjakoa niin keskenään kuin myös tutkimuslaitosten kanssa opetuksessa tutkimuksessa rakenteissa ja kansainvälisessä yhteistyössä opetus ja kulttuuriministeriö pyytää korkeakouluilta helmikuun loppuun mennessä esityksiä selkeämmästä työnjaosta vahvemmista osaamiskeskittymistä ja tiivistyvästä yhteistyöstä ensi keväänä opetus ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisissä tulosneuvotteluissa keskitymme uudistamaan koulutuksen rakenteita ja työnjakoa korkeakoulujen päätöksiä tuetaan strategiarahoituksella suomen akatemian profiloitumisrahoituksella sekä uudella pääomituskierroksella hallituksen korkeakouluja koskevana kärkihankkeena on vahvistaa korkeakoulujen tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä tutkimustulosten kaupallistamiseksi uskomme että voimme saada paljon nykyistä enemmän irti huippututkimuksesta osaamisena yritystoimintana kasvuna ja työpaikkoina elinkeinoelämän tarpeiden ja julkisen tutkimuksen kohtaamisen vahvistamiseksi käynnistetään challenge finland haastepohjainen ja ratkaisukeskeinen tutkimusohjelma hallitus on päättänyt kärkihankkeiden kertaluonteisista kasvupanostuksista myös korkeakoulutukseen ja tutkimukseen suomen akatemian valtuutta lisätään kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla vuonna kaksituhattakuusitoista korkeakouluille suunnataan uusi seitsemänkymmenen miljoonan euron pääomituskierros vuonna kaksituhattakahdeksantoista lisäksi tekesin myöntämiä avustuksia lisätään yhteensä viisikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa ja korkeakoulujen yhteistyön parantamiseksi ja monipuolistamiseksi kaiken kaikkiaan tekesille ohjataan kolmen vuoden aikana satakolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa kasvupanostuksia tämän lisäksi puramme koulutusviennin esteet sekä korkea asteelta että toisen asteen koulutuksesta eu ja eta alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen käyttöönotto parantaa ja monipuolistaa suomalaisten korkeakoulujen mahdollisuuksia koulutusvientiin

ja tulevaisuudesta ovat omissa käsissämme voisimme jatkaa velaksi elämistä tulevien sukupolvien piikkiin ja jättää välttämättömät uudistukset tekemättä mutta tiedämme ettei se ole kestävä eikä oikeudenmukainen tie tämä hallitus aivan niin kuin edellinenkin joutuu tekemään kipeiltä tuntuvia leikkauksia myös koulutuksesta kaikki nykyiset eduskuntapuolueet myös te jotka kirjoititte alle tämän välikysymyksen olette olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana tekemässä näitä leikkauksia aikaisempiin hallituksiin verrattuna uusi hallitus on valinnut juustohöylän sijaan uudistusten tien näin vältämme koulutusjärjestelmämme näivettymisen ja pystymme turvaamaan kaikkein tärkeimmän eli koulutuksen ja tutkimuksen laadun hallituksen päättämistä koulutukseen kohdistuvista säästöistä on liikkunut monenlaisia osin harhaanjohtavia ja tarkoitushakuisiakin lukuja vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolla varhaiskasvatukseen perusopetukseen ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluihin kohdistuvat säästöt valtiontalouteen ovat yhteensä noin kuusisataaneljäkymmentäyksi miljoonaa euroa vuoden kaksituhattaviisitoista tasoon verrattuna ja koko julkiseen talouteen kahdeksansataakahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa määrärahavähennyksissä edetään asteittain siten että ensi vuonna vähennyksen noin kaksisataakaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa lisäksi määrärahataso alenee siten että valtiolle tulee säästöjä laskennallisesti noin neljäsataaneljätoista miljoonaa euroa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasossa olemme käynnistäneet uudistuksia joiden avulla koulutusjärjestelmämme kestää kipeät säästöt uudistamme koulutusta ja turvaamme ytimen eli koulutuksen ja tutkimuksen laadun joudumme kehittämään koulutusta ja suomalaisten osaamista vaikeassa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa hallitus ei voi eikä halua jäädä odottamaan että uudistuksia kipeästi kaipaava koulutusjärjestelmämme rapautuu ja jäämme eri mittareilla jälkeen siksi teemme uudistuksia ja toimimme aktiivisesti suomalaisten osaamisen vahvistamiseksi

arvoisa

ensimmäinen välikysymys koskee pääministeri sipilän hallituksen kohtuuttomia leikkauksia koulutuksesta ja tutkimuksesta leikkauksia lasten ja nuorten ja suomen tulevaisuudelta mutta tyytymätön olen siitä että hallitus on tekemässä näin massiiviset leikkaukset suomalaisen yhteiskunnan perustuksiin viime hallituskaudella säästettiin yhteensä kumulatiivisesti yksi pilkku seitsemän miljardia euroa ja vaikka lisäyksiäkin tehtiin viisisataakaksikymmentäkolme miljoonaa niin säästöt ja leikkaukset olivat suuria aivan kipurajoilla osin sen ylikin suurten leikkausten johdosta kaikkien puolueiden puheenjohtajat lupasivatkin viime hallituskauden lopulla että ei enää leikata mutta mitä tekee hallitus ei ei pidä nykytilannetta edes ennallaan vaan tekee jättileikkaukset entisten päälle ja lisäksi hallitus on siis tekemässä massiiviset kolmen miljardin euron leikkaukset koulutukseen on luvassa kolmesataa miljoonaa euroa kertaluonteisina panostuksina eli vain kymmenen prosentin korvaus pysyvästä kolmen miljardin olemme saaneet menneinä vuosina useita kertoja puhua ylpeänä suomalaisille ja ulkomaalaisille siitä kuinka meillä on korkeatasoinen tasa arvoa ja hyvää osaamista tuottava koulutusjärjestelmä

suomen väestön keskuudessa hiljalleen pysähtynyt korkeasti koulutettujen määrässä olemme tippuneet euroopan kärjestä keskikastiin suomi on menettämässä asemaansa koulutuksen mallimaana tällä koulutustason nousun pysähtymisellä on merkittävät seuraukset elinkeinorakenteeseen sekä korkean osaamisen työpaikkojen syntymisen kannalta aiempina vuosikymmeninä on ollut merkittävä työuria ja työvuosia pidentävä vaikutus mitä hallitus tekee syö ja leikkaa suomelta tulevaisuuden kasvun eväät niin tasa arvon kuin taloudellisen menestyksen kannalta leikkaukset tarkoittavat että ensimmäistä kertaa sataan vuoteen suomen osaamistaso on laskemassa hallitus on valinnut tien joka vaarantaa taloudellisen kasvun koulutuksellisen osaamistason nousun pääministeri sipilän hallitus siis leikkaa kumulatiivisesti hallituskauden aikana lähes kolme miljardia euroa erityisesti kansalaisia ja koulutuksen asiantuntijoita ovat loukanneet varhaiskasvatukseen peruskouluun sekä korkeakouluihin ja tutkimukseen tehdyt rajut leikkaukset hallituspuolueet ovat tässäkin asiassa toimineet toisin kuin lupasivat vaalien alla pääministeri sipilä ja ministeri stubb esiintyivät rehvakkaasti kylttien kanssa joissa luki koulutuksesta ei leikata te opetusministeri totesitte vappupuheessanne tehdään arvovalinta ei leikata enää koulutuksesta keskustalainen sivistysvaliokunnan puheenjohtaja tuomo puumala

on pantava piste ja perussuomalaisten kike elomaa ei halunnut jäädä huonommaksi koulutuksesta ei saa leikata oli hänenkin mielipiteensä viime keväänä vaalien alla valitettavasti keskustapuolue kokoomus ja perussuomalaiset pettivät lupauksensa arvoisa puhemies petettyjen ja pettyneiden joukko on suuri tässä asiassa monet kansalaiset ja myös asiantuntijat ja kansalaisjärjestöt ovat opposition kanssa samaa mieltä elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja matti alahuhta oli hesarin haastattelussa kahdeksas kahdeksatta kaksituhattaviisitoista huolissaan hallituksen leikkauksista koulutukseen ja tutkimukseen erityisen huolissaan alahuhta oli tekesin leikkauksista joiden hän katsoi iskevän yliopisto ja yritysyhteistyöhön joka on kansainvälisestikin todettu suomen vahvuudeksi arvostettu entinen kone oyjn toimitusjohtaja alahuhta kertoi haastattelussa heränneensä yölläkin tätä asiaa pohtimaan arvoisa hallitus te ette anna yörauhaa edes vuorineuvos alahuhdalle

näin tilanne myös tekesin pääjohtaja pekka soinilla joka elokuussa totesi seuraavasti

leikkaukset ovat niin radikaaleja että ne rampauttavat järjestelmää pysyvästi leikkausten vuoksi noin kaksisataaviisikymmentä patenttia jää tulematta suomeen ja parisataa uutta tuotetta jää syntymättä vuosittain

yhtä huolestuneita ovat maamme professorit ja tieteentekijät he pitävät leikkauksia koulutuksesta ja tutkimuksesta järkyttävän suurina kumulatiiviset vaikutukset uhkaavat moninkertaistaa ne

ei tule nähdä kulueränä hallitus vaan investointina tulevaisuuteen no maisterintutkintojen määrästä hallitus ottaa pois kaksikymmentä prosenttia ja samalla alentaa kelpoisuuksia näin ei suomesta tehdä maailman osaavinta kansakuntaa eikä saada aikaan sitä tuottavuusloikkaa jota pääministeri sipilä on peräänkuuluttanut arvoisa hallitus herätys innovaatiovetoinen osaamisperustainen talous ei voi toimia ilman menestyviä yliopistoja eikä ammattikorkeakouluja korkeakoulujen rahoitukseen sekä suomen akatemian ja tekesin kilpaillun tutkimusrahoituksen leikkaukset uhkaavat näivettää koko suomalaisen innovaatioekosysteemin hallituksen vastaus välikysymykseemme oli heikko valitettavasti arvoisa hallitus on paljon tutkimustietoa ja näyttöä siitä miten varhaislapsuuden kokemukset muokkaavat merkittävällä tavalla tulevia polkuja ja elämän mahdollisuuksia

ennalta ehkäistä lasten välistä eriarvoistumiskehitystä ja tasata lähtökohtia sipilän hallitus tavoittelee varhaiskasvatuksesta yli miljoonan leikkauksia joista puolet ryhmäkokojen suurentamisesta kokopäiväisiä lapsia saisi olla ryhmässä entisen kahdenkymmenenyhden lapsen sijasta subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen myötä näitä lapsia voitaisiin käsitellä osapäiväisinä ja osapäivälapsia saa olla kolmetoista yhtä työntekijää kohden näin ollen lapsia saattaisikin olla ryhmässä lähes kolmekymmentä tai ylikin hallitus ei anna mitään arvoa kansalaisadressille joka keräsi kahdessa viikossa yli viisikymmentätuhatta allekirjoitusta maan hallitus ei näytä kuulevan tai ymmärtävän mistä on kysymys mutta me oppositiopuolueet annamme suuren arvon vain kaksi kättä kampanjalle ja kamppailu jatkuu hallituksen päätös kasvattaa ryhmäkokoa aiheuttaa varhaiskasvatuksen laatuun voimakkaan heikennyksen alan tutkimukset ovat osoittaneet että liian isot ryhmät heikentävät lasten sosiaalisia taitoja sekä keskittymis ja oppimiskykyä osansa saavat kannettavaksi myös lasten parissa työskentelevät ammattilaiset työn kuormittavuus kasvaa ja aika lapsen seurassa vähenee ammattiliitto jhln tekemän selvityksen mukaan hallituksen kaavailemat varhaiskasvatuksen leikkaukset ovat vähentämässä lähes alan työpaikkaa suomalaisilla varsinkin äideillä ja isillä on suuri huoli leikkausten vaikutuksista mutta tämä hallitus ei näytä olevan niitä kaikkein lapsiystävällisimpiä valitettavasti arvoisa puhemies

voinen tässä kohtaa nyt puhua vähän henkilökohtaisemmin peruskoulu on ollut pitkän koulutuspoliittisen urani ja työni silmäterä yhdenvertainen ja yhtenäinen peruskoulu on suomalaisen yhteiskunnan menestyksen ja tasa arvon edellytys opetusministerinä kasvoin monta senttiä kun yhtenä vuonna sain jakaa kuusikymmentä miljoonaa euroa ryhmäkokojen pienentämiseen ja kaksikymmentäkolme miljoonaa euroa kouluille tasa arvorahaa oppimistulosten erojen tasaamiseen esimerkiksi lisäopettajien ja koulunkäyntiohjaajien palkkaamista ja auttamaan heikommissa lähtökohdissa olevia kouluja olin silloin onnellinen opetusministeri nyt sipilän hallitus on päättänyt luopua perusopetusryhmien pienentämiseen viime vuosina suunnatuista erityisavustuksista se on väärä arvovalinta leikkaus tulee suoraan tarkoittamaan yhdeksänsadan opettajan vähentämistä lisäksi yhtä tärkeää ryhmäkokorahan kuntia ohjaava vaikutus on ollut huomattavasti tätä suurempi sen poistuttua ryhmäkoko tulee oajn mukaan olemaan kuntien keskeinen leikkauskohde ja ryhmäkoot tulevat kasvamaan räjähdysmäisesti monet kunnat ovat näin jo päättäneet opetusministeriön suositukset ylittävissä ryhmissä opiskelee kahdeksankymmentätuhatta oppilasta näiden oppilaiden määrä tulee nyt nopeasti kasvamaan

heikommiksi eriarvoisuus kasvaa pienistä ryhmistä hyötyisivät eniten heikosta kotitaustasta tulevat oppilaat lisäksi erot tyttöjen ja poikien koulumenestyksessä kasvavat aikaa lapselle jää vähemmän ongelmakäyttäytyminen lisääntyy kiusaaminen lisääntyy ja hallituksen arvovalinta juuri peruskoulun ryhmäkokoasiassa on anteeksiantamaton siitä ei ole mitään hyvää sanottavissa opettajat ja lapset ansaitsevat paremman hallituksen ja ryhmäkokorahat takaisin ja heti arvoisa puhemies lukuisat asiantuntijatahot muun muassa insinööriliitto oaj suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto sakki ovat lähestyneet eduskuntaryhmiä koskien ammatillisen koulutuksen leikkauksia ne vaarantavat ammattiosaamisen laadun yleisen jatko opintokelpoisuuden ja nuorisotakuun toteutumisen tässä tärkeässä välikysymyksessä on myös sanottava ääneen yksi suuri huoli ammatillisessa koulutuksessa on jo nyt vähennetty lähiopetuksen määrää paljon vielä luvulla oppilaat saivat lähiopetusta täyden työviikon kolmenkymmenenkahdeksan tunnin verran tänä päivänä ollaan jo monin paikoin kahdenkymmenenkahdeksan tunnin alapuolella ammattiin valmistuvat eivät siis saa enempää opetusta kuin peruskoululaisetkaan insinööriliiton mukaan esitetty noin kahdensadanneljänkymmenen miljoonan euron supistus harkitsemattomasti tehtynä johtaisi toisen asteen koulutuksen tason laskuun ja arvostuksen romahtamiseen näin laajamittaiset leikkaukset tulevat väistämättä näkymään ammatillisen koulutuksen laadussa ja näin myös nuorten ammattitaidossa ammatillisen koulutuksen säästöjä ei voida pitää hyväksyttävinä edellinen hallitus valmisteli rakenteellista kehittämistä koko toiselle asteelle uudistus olisi uudistus olisi koskenut ammatillista peruskoulutusta ammatillista aikuiskoulutusta ja lukioita säästöt jotka edellisen hallituksen toimesta olisivat kohdistuneet koko toisen asteen koulutukseen kohdistuvat nyt pelkästään ammatilliseen koulutukseen mielenkiintoista on arvioida kohdentuvatko leikkaukset oikeudenmukaisesti lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien kesken arvoisa puhemies jos koulutusleikkauksissa ei olisi jo tarpeeksi on päättänyt kurittaa myös heitä jotka haluavat omaa osaamistaan kohottaa opintorahasta ja sen asumislisästä hallitus laskee säästävänsä seitsemänkymmentä miljoonaa vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä tämä on lähes kymmenen prosenttia vuoden kaksituhattaviisitoista tasosta tämän päälle on vielä keksitty että opintotuen indeksisidonnaisuus lakkautetaan ei edes väliaikaisesti kuten suurituloisten verotuksen korotukset vaan aivan kokonaan opiskelijalla pitää olla oikeus täysipäiväiseen opiskeluun ja näillä toimilla te olette romuttamassa sitä ei tuolla ainakaan mitään osaamisloikkaa

arvoisa puhemies nuorisotyöttömyyden kasvu ja nuorten syrjäytyminen huolestuttavat edelleen edellinen hallitus rakensi suomeen nuorisotakuun jonka toteuttamiseen se varasi kuusikymmentä miljoonaa euroa joka vuosi siis kuusikymmentä miljoonaa euroa joka vuosi tämän hallituksen yhtenä kärkihankkeena on kehittää nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan koko vaalikaudelle on varattu kymmenen miljoonaa euroa ensi vuodelle noin kolme miljoonaa euroa mitään rahasummaa ei saa eikä pidä vähätellä mutta on pakko todeta porvarihallituksen arvovalinta nuorison hyväksi on noin kymmenen prosenttia siitä mitä se oli hallituksella jossa nykyinen oppositio oli mukana siis kuulitte oikein vasemmistoliitto vihreät ruotsalainen kansanpuolue ja kristilliset arvostivat nuorten aseman parantamista kymmenen kertaa enemmän kuin nykyinen perusporvarihallitus edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamuslause esityksen eduskunta katsoo että hallitus on toimillaan ja leikkauksillaan osoittanut että se vakavalla tavalla vaarantaa suomen tulevan kasvun ja osaamistason nousun hallitus heikentää toiminnallaan kansakunnan erityisesti lasten ja nuorten yhteistä henkistä pääomaa koulutusta sivistystä ja osaamista ja romuttaa koulutuksellisen tasa arvon hallitus osoittaa että se ei anna arvoa koulutukselle ja tutkimukselle ja luomalle edelläkävijäosaamiselle jolta suomi voi ponnistaa uuteen nousuun rajujen osaamistasoon ja kansalaisten tasa arvoon vaikuttavien leikkausten vuoksi eduskunta toteaa ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa herra puhemies

yritteliäisyys tiedon soveltaminen yhteisössä jäsenenä toimiminen ja elinikäinen oppiminen koulun arjessa ei riidellä rahasta vaan siellä kasvatetaan vastuullisia ja osaavia tulevaisuuden kansalaisia juha sipilän hallitus laittaa liikkeelle merkittävimmät koulutusuudistukset vuosikymmeniin erityisesti perusopetusta ja toisen asteen ammatillista koulutusta uudistetaan koulutuksen muutosta vauhditetaan kärkihankkeilla joiden toteuttamiseen on varattu merkittävä rahallinen panos keskustan tavoitteena ennen vaaleja oli perusopetuksen oppimistapojen ja koulupäivän rakenteen uudistaminen tavoitteeksi asetettiin esimerkiksi tunti liikuntaa koulupäivän tämä toteutuu kärkihankkeen myötä kun liikkuva koulu hanke laajennetaan jokaiseen kouluumme perusopetuksen digitalisaatio on koulutuksen kärkihankkeista kunnianhimoisin digitalisaatioon ei edetä tekniikka vaan opettajien osaaminen edellä kärkihankkeessa on keskeisimmällä sijalla opettajien täydennyskoulutus sekä uusien oppimistapojen kehittäminen hanke tuo oppimisen jo digitaalisessa maailmassa elävien lasten ja nuorten arkeen se tekee oppimisesta mielekkäämpää ja tuo myös muun maailman lähemmäksi koulua sääntelyn ja byrokratian karsimisessa on edettävä määrätietoisesti myös koulutuksen piiriin eri koulutusasteiden ja koulutusmuotojen tiiviimpi yhteistyö on mahdollistettava esimerkiksi ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä nykyään sääntely estää monin paikoin toisen ja kolmannen asteen koulutuksen yhteistyötä koulutuksen julkisessa rahoituksessa on edettävä suuntaan jossa alueilla on vapaus tuottaa tavoitteiden mukainen osaaminen parhaaksi katsomallaan tavalla hallitusohjelmatavoitteen mukaisesti koulutusviennin edistäminen etenee vauhdilla koulutuksen järjestäjät ovat innostuneita koulutusviennistä ja se nähdään niukkenevan rahoituksen vuoksi myös mahdollisuutena keskusta tukee vahvasti ammatillisen koulutuksen kentän odottamaa toisen asteen reformia keskusta luottaa koulutuksen järjestäjien osaamiseen viedä uudistukset läpi paikallistasolle ja tuntea alueen tarpeet tutkintojen määrää on myös järkeistettävä meillä on oltava jatkossa yksi tapa myöntää tutkinnot ja yksi näyttötutkintojärjestelmä on oltava valmis uudenlaiseen ajatteluun esimerkiksi opettajien vuosityöaikaa voitaisiin kokeilla toisella asteella tämä tukee uusien joustavampien toimintatapojen käyttöönottoa osana oppimisen ja opettajuuden murrosta työpaikoilla tapahtuvaa oppimista on lisättävä nykyinen ja erityisesti tulevaisuuden työelämä vaatii valmiuksia kehittää ja kouluttaa erikoisosaajia työtehtäviin joustavasti nykynuorten todellisuutta eivät enää ole elämän kestävät työurat yhden työnantajan palveluksessa vaan jatkuva itsensä ja ammattiosaamisen kehittäminen

arvoisa puhemies lopuksi sipilän hallituksen ohjelmassa on tavoitteena tehdä suomesta maa jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta ja joka on koulutuksen osaamisen sekä modernin oppimisen kärkimaa

arvoisa puhemies tämä on perussuomalaisille historiallinen tilanne olemme ensi kertaa hallituksessa ja vastaamassa välikysymykseen hallitusvastuuseen tarttuminen vaatii paljon sillä maa on ollut pahasti tuuliajolla ja useita vuosia on haaskattu toimintakyvyttömien hallitusten ja tilanteentajun puutteen vuoksi nyt ongelmia joudutaan ratkaisemaan yhä vaikeammissa olosuhteissa joita leimaavat heikot talousnäkymät ja monin paikoin epävakaat olosuhteet perussuomalaisten eduskuntaryhmä ottaa vakavasti sosialidemokraattien vihreiden vasemmistoliiton ja ja rkpn välikysymyksen arvoisa puhemies hallitus on päättänyt taittaa velkaantumisen emme voi elää yli varojemme ja siksi monilta yhteiskunnan sektoreilta on säästettävä myös koulutuksesta leikkausten kohteena niin varhaiskasvatus perusopetus ammatillinen koulutus korkeakoulutus kuin opintososiaaliset etuudet myös perussuomalaisille tärkeistä asioista joudutaan karsimaan leikkaukset yritetään kuitenkin kohdistaa siten että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa koulutuksen ja laatuun samalla on myös tarkoitus tarkistaa ja etsiä uusia toimintatapoja vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta hallitus pyrkii parantamaan oppimisen edellytyksiä osa toimista ei maksa mitään tai on toteutettavissa edullisesti esimerkiksi koulurauhaa pyritään parantamaan ehkäisemällä koulukiusaamista ja edistämällä hyvän kurin ja järjestyksen palauttamista kouluihin jotta opettajat voivat keskittyä opettamiseen ja oppilaat oppimiseen

tätä hyvänä ensiaskeleena kohti ruotsin kielen opiskelun täyttä vapaaehtoisuutta arvoisa puhemies

emme voi tarjota maksutonta opetusta kaikille tulijoille samaan aikaan kun koulutuksesta joudutaan leikkaamaan meidän on huolehdittava että vähenevät resurssit käytetään järkevästi on myös huolehdittava että yhteiskuntamme potentiaali otetaan käyttöön suomella on erinomaiset mahdollisuudet pärjätä koulutusviennissä ja siksi hallituksen keskeinen tavoite on purkaa koulutusviennin esteet ja rakentaa suomalaisesta koulutuksesta vientivaltti edelleen keskeistä on tutkimustulosten kaupallistaminen ja yleensäkin tieteen hyödyntämisessä on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia myös koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta on syytä tiivistää arvoisat kansanedustajat kun resurssit ovat vähissä ne on käytettävä järkevästi neljä vuotta on lyhyt aika mutta perussuomalaisten eduskuntaryhmä uskoo että nykyisen hallituksen valitsemilla toimilla saadaan katkaistua suomen pitkittynyt velkaantumisen kierre ja aivan lopuksi vielä edustaja gustafsson faktaa hyvin monessa suomen kunnassa joissa pikkukoulut on lopetettu päättävissä elimissä sosialidemokraatit enemmistönä kiitos

arvoisa puhemies suomi on noussut kerta toisensa jälkeen ensiluokkaisen koulutuksen ja osaavien opettajien avulla maailmankartalle pienelle maalle korkea osaaminen on elinehto kansainvälisessä kilpailussa pärjäämiselle tulevaisuudessa menestymme vain mikäli onnistumme muuntamaan osaamistamme vauhdilla muuttuvan ympäristön vaateita vastaavaksi välikysymyksen tekijät ovat aiheellisesti huolissaan koulutukseen kohdistuvien säästöjen vaikutuksista voin vakuuttaa että nämä säästöt eivät meille kenellekään ole mieluisia tässä taloudellisessa tilanteessa joudumme kääntämään kaikki kivet myös ne epämieluisat

taiten niin että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa opetukselle ja tutkimukselle

mahdollisuuksia jopa parantaa laatua pienemmällä rahalla vaikeinta lienee tehdä poisvalintoja se on ymmärrettävää ja inhimillistä arvoisa puhemies säästöjen keskellä opetusministeri grahn laasonen on lähtenyt rohkeasti uudistamaan suomalaista koulutusta hallitus vauhdittaa koulutuksen muutosta kärkihankkeiden kautta sivistykseen ja tutkimukseen ohjataan kolmesataa miljoonaa euroa peruskouluissa vauhditetaan digitalisaatiota monipuolistetaan kielten oppimista ja vahvistetaan liikkuvaa elämäntapaa opettajien täydennyskoulutusta lisätään ja ja elinkeinoelämän yhteistyötä taas vahvistetaan innovaatioiden kaupallistamiseksi yliopistoja ja ammattikorkeakouluja pääomitetaan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa taas puretaan normeja ja toteutetaan laaja reformi jonka tavoitteena on antaa lisää vapautta koulutuksen järjestäjille sekä vastata resurssien tehokkaan käytön kautta parhaalla tavalla

avauksia profiloitumisen vahvistamiseksi sekä myös valmiutta luopua jostain niukkenevia resursseja on kanavoitava seinistä sisältöön tosiasia nimittäin on että mitä useampaa korkeakoulurakennusta ylläpidämme sitä vähemmän korkeakoulurahoitusta voidaan käyttää opetukseen ja sen kehittämiseen

johtaa kurssikatoon eikä pääaineesta ole mahdollisuutta valmistua tavoiteajassa arvoisa puhemies digitalisaatio avaa maailman tiedon saamiselle ja mahdollistaa uuden tason saavuttamisen opetuksessa ja tutkimuksessa korkea asteella opintojen perustiedot voidaan hankkia verkko oppimisympäristössä jolloin sama oppisisältö voidaan tarjota maanlaajuisesti säästöjä ja synergiaetuja syntyy kun samaa kansantaloustieteen johdantokurssia ei tarvitse suunnitella erikseen kymmenessä eri yliopistossa kun resursseja voidaan vapauttaa perusopintojen massaluennoista henkilökohtaiseen ja pienryhmäoppimiseen opettaja muuttuu tiedon syöttäjästä opiskelijoiden valmentajaksi tässä uuden ajan opetuksen ja tutkimuksen aallossa yliopistojen valitsemat omat profiilit tulevat entistä tärkeämmiksi näin avautuu samalla mahdollisuus tarjota tutkintoja ja kursseja vientituotteina maamme rajojen ulkopuolelle osaaminen voi syntyä yli perinteisten yliopistojen tai jopa maan rajojen opiskelijan kurssitarjotin voi olla tulevaisuudessa globaalitarjotin eri yliopistojen parhaita kursseja olisi kerrassaan hölmöä jos suomi jättäytyisi tässä kehityksessä jälkeen eikä pyrkisi olemaan uusien oppimis ja opetusratkaisujen kärkimaa arvoisa puhemies elämme keskellä muutosta meillä on mahdollisuus joko olla etunojassa rakentamassa uutta tulevaisuutta tai jäädä muutoksen jalkoihin kokoomuksen eduskuntaryhmälle vastaus on selvä haluamme olla mukana kehittämässä suomalaista koulutusta ja turvata jokaisen nuoren mahdollisuuden oppimiseen meille kokoomukselle sivistys on arvo jota me haluamme puolustaa
arvoisat edustajat pyydän kiinnittämään huomiota siihen suositukseen minkä puhemiesneuvosto on tehnyt ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies jos muualla maailmassa esimerkiksi aasiassa kuultaisiin että suomen parhaimmistoon kuuluneessa koulutusmaassa reilun kolme kuukautta kasassa ollut hallitus ottaisi tavoitteekseen lyhentää koulutuksen kestoa laskea koulutuksen tasoa heikentää tasoa heikentää koulutuksen laatua ja vielä vähentää merkittävästi käytössä olevia taloudellisia panostuksia entisestään meille naurettaisiin jokaisen suomalaisen mahdollisimman korkea osaamisen taso osaamistasolla kilpaileminen ja yhdessä luotu älykäs kasvu ovat aina olleet suomen koulutus ja talouspolitiikan keskeisiä pyrkimyksiä tulokset puhuvat puolestaan sillä oecdn raportti vuodelta kaksituhattayhdeksän toteaa että juuri suomen yhdeksänkymmentä luvun päätös investoida koulutukseen tutkimukseen ja innovaatioihin ohjasi suomen vahvemmalle ja tietointensiiviselle kasvu uralle tästä huolimatta pääministeri sipilän hallitus on keskittynyt yksinomaan suomalaisen hintakilpailukyvyn parantamiseen reaalisen kilpailukyvyn kustannuksella sosialidemokraatit eivät usko tuottavuushypyn tekemisen ja innovaatiovetoisen korkean arvonlisäyksen kasvun tapahtuvan hallituksen lääkkeillä palkkojen leikkauksilla ja osaamistason alentamisella sosialidemokraatit eivät voi käsittää kolmen miljardin lisäleikkauksia koulutukseen entisten säästöjen päälle vaadimme että hallitus teettää linjavalinnastaan riippumattoman vaikutusarvioinnin ja pidättäytyy toimista jotka tuottaisivat pysyvän haitan suomen kilpailukyvylle ja talouskasvulle haluamme rakentaa omassa vaihtoehdossamme edellytykset suomalaisen kilpailukyvyn lisääntymiselle osaamis ja koulutustasoa entisestään nostamalla emme sitä tietoisesti laskemalla vain näin syntyy aitoa säästöä

päivähoito oikeudesta ja päiväkotien ryhmäkokomitoituksista varhaiskasvatus kun on sekä taloudellisesti että sosiaalisen pääoman ja yhteiskunnallisen koheesion näkökulmasta kannattava investointi sosialidemokraatit eivät jätä lapsia heidän vanhempiaan päiväkodin henkilökuntaa ja asiantuntijoita kuulematta sdpllä on vaihtoehto näille leikkauksille me tavoittelemme parlamentaarisesti toteutettua varhaiskasvatuksen kokonaisuudistusta pitkän aikavälin suunnitelmalla uudistetaan päivähoidon henkilöstörakenne ja hoitajamitoitus sekä turvataan työvoiman saanti tulevaisuudessa meille on aivan turhaa väittää että nämä säästöt on vain pakko tehdä onhan sekin hallituksen arvovalinta että lasten turvallisesta varhaiskasvatuksesta leikataan ja sen sijaan on vain ihan pakko lisätä rahaa esimerkiksi autoverotuksen alentamiseen tai metsien perintöverotuksen huojentamiseen

nuorten aikuisten osaamisohjelmaan eikä työllisyysasteen nostamiseen tämä on turmiollista sillä työllisyysasteen nosto on mahdollista toteuttaa takaamalla kaikille vähintään toisen asteen tutkinto nyt ei rimaa enää nosteta kiitoksia jolloin jokaisella on mahdollisuus kehittää osaamistaan

arvoisa herra puhemies meitä on tässä salissa kaksisataa kansanedustajaa

tämän nojalla ei mielestäni ole liioiteltua todeta että suomalainen koulutus on yhteiskuntamme kivijalka

ja yrittäjyys kaikki elementtejä joita me tässä yhteiskuntana tänä aikana ehkä tarvitsemme kipeämmin kuin koskaan aikaisemmin oli se sitten talouden tai ympäristön tai ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta

oajn laskelmien mukaan hallituksen toimet ovat vaalikauden päättyessä leikanneet koulutuksesta kumulatiivisesti jopa kolme miljardia euroa hallitus on myös avaamassa ovea koulutuksen maksullisuudelle ja heikentää tukijärjestelmän leikkauksilla opiskelijoiden taloudellista asemaa näitä asioita me emme voi hyväksyä jos historia on meille jotakin opettanut että varmin tie epäonnistumiseen ja ei toivottuihin tuloksiin kaikilla yhteiskunnan osa alueilla saadaan aikaan leikkaamalla merkittävästi koulutuksesta ja sitä kautta heikentämällä tasavertaisten mahdollisuuksien yhteiskuntaa kehitykseen varatut kolmesataa miljoonaa euroa ovat tässä kohtaa pisara meressä ne eivät riitä tuomaan toivottua tulosta päädytään tilanteeseen jossa tulevaisuuden koulutuksen ja koko yhteiskunnallisen kehityksen suuntaa ohjaavat leikkaukset vision ja tavoitteiden sijaan ilman visiota ei ole sitoutumista ja ilman sitoutumista ei ole vastuullista kestävää ja tuottavaa kehitystä todellinen uudistus niin varhaiskasvatuksessa peruskoulussa lukiossa ammatillisessa koulutuksessa kuin korkea asteen koulutuksessa ja lähtee panostuksista arvoisa herra puhemies saimme viime viikolla esimakua siitä mihin yliopistoihin kohdistuvat leikkaukset johtavat helsingin yliopisto joutuu irtisanomaan jopa tuhatkaksisataa työntekijää samaan aikaan taloutemme on kriisissä ja sitä kautta monet yhteiskunnan rakenteet kaipaavat uudistamista korkeakoulutuksella ja tutkimuksella on korvaamaton rooli luodessamme kestävämpää yhteiskuntajärjestelmää ja kehittäessämme vientipohjaamme sekä uusia ideoita yrityksiä ja työtä tutkimus ja opetus ovat myös osa sitä sivistystä johon yhteiskuntamme arvot sananvapaus sekä kehittyvä ja osallisuutta luova demokratia nojaavat koulutus ja tutkimus tuovat myös meidät osaksi globaalia maailmaa ja sen keskusteluja ne antavat meille mahdollisuuden olla ongelmanratkaisijoita rauhanrakentajia uuden luojia kaikkia näitä tavoitteita hallitus heikentää koulutukseen ja tutkimukseen kohdentuvilla leikkauksilla arvoisa herra puhemies maailma on muuttunut merkittävällä tavalla sen jälkeen kun hallitus linjasi koulutusleikkauksista suomeen on odotettavissa viiva kolmekymmentätuhatta turvapaikanhakijaa ja pelastakaa lapset ryn tietojen mukaan suomeen oli kolmastoista yhdeksättä mennessä tullut lähes seitsemänsataa alaikäistä turvapaikanhakijaa on oletettavaa että näiden lukujen myötä myöskin suomeen pysyvästi jäävien määrä tulee huomattavasti kasvamaan koululla on merkittävä tehtävä osana näiden lasten ja nuorten kotoutumista miten hallitus katsoo että aiotte näiden mittavien leikkausten keskellä varmistaa koulujen resurssit jotta he voisivat vastata tähän tarpeeseen arvoisa herra puhemies koulutuksesta leikkaaminen on arvovalinta oman kansanedustajaurani yksi merkittävimmistä tapahtumista oli kaksi vuotta sitten kun sain sähköpostia kahdelta kaksitoista vuotiaalta pojalta espoosta viestissä pojat kertoivat olevansa huolissaan oman koulunsa arvoilmapiiristä he kokivat että heidän yhteisössään kaikki eivät voi olla sitä he oikeasti haluaisivat olla eivätkä voi hyvin pojat kutsuivat minut puhumaan koululle ja kun olin vastannut myöntävästi he järjestivät itse koko tilaisuuden ottivat yhteyttä rehtoriin varasivat päivän kutsuivat kaikki yli neljäsataa oppilasta paikalle ja näiden poikien rohkeuden ansiosta siinä yhteisössä puhuttiin kaksi tuntia unelmista osallisuudesta ja jokaisen oikeudesta omaan tarinaan

jokaisen on käytävä itsemme kanssa minkä arvon annan koulutukselle kun ajat ovat tiukat ja jokaisen on luovuttava jostain mihin silloin asettuvat lapsen ja nuoren tarpeet ja kuinka suurille riskeille me voimme heidän elämänpolkunsa altistaa arvoisa herra puhemies yhdymme edellä esitettyyn epäluottamuslauseeseen

arvoisa puhemies koulutuksesta on jo leikattu tarpeeksi näin vannoivat kaikki puolueet vielä eduskuntavaalien alla tehdään arvovalinta ei leikata enää koulutuksesta näin linjasi puolestaan nykyinen opetus ja kulttuuriministeri sanni grahn laasonen vielä vaalien jälkeenkin vain muutama kuukausi myöhemmin julkaistiin hallitusohjelma jonka sisältö poikkesi näistä lupauksista täysin ainoa kestävä keino tasapainottaa julkista taloutta on nostaa työllisyysastetta ja vähentää työttömyyttä siksi kaikkia tehtäviä päätöksiä pitäisi arvioida niiden työllisyysvaikutusten näkökulmasta jos työllisyyttä halutaan parantaa ei koulutusleikkauksissa ole järjen häivää nyt esitetyillä leikkauksilla lisätään suoraan työttömyyttä isot leikkaukset rahoitukseen kohdistuvat kaikilla koulutusasteilla nimenomaan henkilöstöön koska henkilöstökulut ovat merkittävä osa koulutuksen kokonaiskustannuksista pelkästään helsingin yliopiston kohdalla puhutaan tuhannestakahdestasadasta henkilöstä vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mikä on viisitoista prosenttia koko henkilöstöstä oaj on arvioinut että leikkausten seurauksena kymmenentuhatta työpaikkaa uhkaa hävitä opetus ja kasvatusalalta hallituskauden loppuun mennessä nyt esitetyillä leikkauksilla tuhotaan myös edellytykset uusien työpaikkojen syntymiseen suomen taloudelliset ongelmat liittyvät kysynnän puutteeseen ja muuttuneeseen elinkeinorakenteeseen kun vaalikauden aikana leikataan yhteensä melkein kolme miljardia tieteestä tutkimuksesta kasvatuksesta osaamisesta ja tuotekehityksestä ei kolmesataa miljoonaa kertaluonteisena eränä tiettyihin hankkeisiin pelasta kokonaistilannetta millään tavalla suomessa on maailman koulutetuinta kansaa mutta tieteen tasossa olemme jäämässä jälkeen meillä ei yksinkertaisesti ole varaa heikentää tieteen tekemisen edellytyksiä entuudestaan arvoisa puhemies koulutuksella ja sivistyksellä on merkittävä itseisarvo niin yhteiskunnallisen tasa arvon kuin demokratian näkökulmasta kansansivistyksen idea ei ole perustunut innovaatioiden kaupallistamiseen tai luovaan talouteen vaan yleissivistyksen lisäämiseen sekä demokratian ja kansalaisten yhteiskunnallisten taitojen kehittämiseen näistä tavoitteista on lipsuttu monella tapaa viime vuosien kehityksen myötä mutta hallituksen koulutuspoliittiset linjaukset hautaavat lopullisesti kansansivistyksen periaatteen kaavailut lukukausimaksuista eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille sekä opintotuen lainapainotteisuuden lisääminen maksullistavat suomalaisen koulutuksen tämän lisäksi maistereiden määrää aiotaan vähentää viidenneksellä onko suomessa koskaan aikaisemmin ollut hallitusta jonka julkilausuttuna tavoitteena on kansan osaamis ja sivistystason laskeminen arvoisa puhemies koulutus on taannut tämän pienen kansan tasa arvon koulutuksellisen tasa arvon näkökulmasta on tärkeää luoda lukukausimaksujen kaltaisia suoria eriarvoistavia esteitä kouluttautumiselle tai yhtä lailla keskeistä on se että kasvatustyötä tekevät pystyvät huomioimaan lasten ja nuorten erilaiset lähtökohdat oppijoina tämä tehdään takaamalla riittävät resurssit kasvatustyöhön opetusryhmien pieninä pitämiseen ja tuen takaamiseen kaikille sitä tarvitseville niin varhaiskasvatukseen perusopetukseen kuin ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset tulevat merkittävästi heikentämään tasa arvoa ryhmäkokojen kasvattaminen ja subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen heikentävät varhaiskasvatuksen laatua ammatilliseen koulutukseen kohdistuu todella mittavia leikkauksia se eriarvoistaa ammattiin opiskelevia entuudestaan lisää alueellista eriarvoisuutta ja uhkaa vaikuttaa niin koulutuksen keskeyttäneiden kuin koulutukseen hakeutuvien määrään lopuksi arvoisa puhemies talousnobelisti joseph stiglitz sanoi viime viikolla että tämä hallitus leikkauspolitiikallaan ryöstää lapsilta laskemalla kansallista osaamistasoa heikentämällä kasvatuksen ja koulutuksen laatua sekä lisäämällä koulutuksellista eriarvoisuutta on tämä hallitus rakentamassa tulevaisuutta jossa inhimillinenkin pääoma on vain pienen eliitin etuoikeus vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannattaa edustaja gustafssonin tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

peruskoulu on pitkään taannut kaikille lapsille taustasta huolimatta tasa arvoiset mahdollisuudet nyt jos koskaan tätä on vaalittava siksi on sinänsä hyvä ettei hallitus kurita peruskoulua yhtä rajusti kuin muita koulutustasoja mutta jo nämä leikkaukset uhkaavat oajn mukaan perusopetuksessa työskentelevän henkilön työpaikan arvoisa puhemies yläkoulun jälkeen petteri on vaikean valinnan edessä mennäkö lukioon vai ammattikouluun nuorta miestä kiinnostaa koulunkäyntiä enemmän pelata tietokoneella öisin ja hän ei saa opinto ohjausta niin paljon kuin tarvitsisi kotikunnan lukio lakkautettiin muutama vuosi sitten petterin onneksi hänellä on kannustava perhe joka lopulta saa hänet valitsemaan lukion neljänkymmenen kilometrin päässä kotoa muutamalla petterin luokkatoverilla ei mene yhtä hyvin he eivät hae koulutuspaikkaa ja jäävät kotiin

hallitusohjelman mukaan toisen asteen ammatillinen koulutus uudistetaan olemme samaa mieltä hallituksen kanssa siitä että toinen aste on uudistettava turhia päällekkäisyyksiä voi karsia tilojen käyttöä voi tehostaa ja turhia rakenteita purkaa tähän olimme sitoutuneet jo viime vaalikaudella on kuitenkin täysin epäselvää miten hallitus aikoo toteuttaa tämän uudistuksen leikkaukset astuvat voimaan jo kaksituhattaseitsemäntoista mutta ohjaava lainsäädäntö vasta vuotta myöhemmin kysynkin siksi

on käsittämätöntä että hallitus leikkaa myös korkeakoulujen rahoituksesta koko hallituskauden aikana yhteensä siis kumulatiivisesti noin seitsemänsataayhdeksänkymmentäkolme miljoonaa euroa ja lisäksi vielä monta sataa miljoonaa muusta innovaatiorahoituksesta

edellä mainituista syistä yhdyn edustaja gustafssonin äsken tekemään epäluottamuslause esitykseen

arvoisa herra puhemies

hallitus pyrkii pidentämään työuria silti hallitus leikkaa rahoitusta rahoitusta rajusti esimerkiksi kehitysvammaisten ja vammaisten nuorten valmentavista koulutuksista jotka mahdollistavat siirtymisen täysimittaiseen ammatilliseen toisen asteen koulutukseen sekä antavat valmiuksia itsenäiseen elämään valtiontalouden kannalta tässä ei ole kyse suurista summista mutta henkilötasolla kyse on erittäin merkittävistä asioista missä on hallituksen sydän koulutus on keskeinen keino lisätä osatyökykyisten mahdollisuuksia tehdä työtä ei ole järkevää leikata näitä mahdollisuuksia kaikkien yhteinen etu on että myös vammainen nuori löytää tiensä työelämään arvoisa herra puhemies kristillisdemokraatit eduskuntaryhmänä ei yhdy välikysymykseen mutta jakaa huolen koulutukseen kohdistuvista leikkauksista olemme erittäin huolissamme hallituksen ajamien koulutusleikkausten vaikutuksista koko maamme tulevaisuuteen kiitos

myönnän nyt käytettyjen puheenvuorojen johdosta kommenttipuheenvuoron ministeri grahn laasoselle ja sen jälkeen siirrymme debattivaiheeseen

puhujakorokkeelta max viisi minuuttia

arvoisa puhemies luulen että kaikki tässä salissa ja kaikki myöskin kotikatsomoissa tietävät sen miten vaikeassa tilanteessa suomi on paljon vaikeammassa tilanteessa kuin mitä vielä joitakin aikoja sitten saatoimme kuvitella millaisen tulevaisuuden me annamme meidän lapsillemme niille tämän päivän koululaisille jos emme pysäytä tätä velkaantumista ja ennen kaikkea jos emme tee vaadittavia uudistuksia muun muassa meille kaikille arvokkaaseen ja rakkaaseen suomalaiseen ylpeydenaiheeseen eli meidän koulutusjärjestelmäämme

tässä salissa pitämä puheenvuoro jossa hän kertoi sdpn hallituksen toteuttamille leikkauksille kertoo kuinka sdp on valmis leikkaamaan innovaatiorahoista ja jäädyttämään indeksejä ja sen lisäksi leikkaamaan toiselta asteelta kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa millä tavalla tämä on

oppimistulokset uuteen nousuun mitä tapahtui lukion tuntijakouudistus jäi torsoksi käytännössä siinä vain päivitettiin vanhoja rakenteita sanotte välikysymyksessänne että opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta ja lisää taitoja osatakseen vastata tähän digimaailman suureen muutokseen lisäsittekö te opettajankoulutuksen määrärahoja tämän osaamistason nostamiseksi ette lisänneet sen sijaan tämä hallitus sijoittaa viisikymmentä miljoonaa euroa opettajien osaamistason nostamiseen samoin kerroitte täällä kuinka te lähditte tekemään toisen asteen koulutukseen rakenteellista uudistusta mutta miten kävi te äänestitte itse omaa esitystänne vastaan eikä se rakenneuudistus koskaan mennyt maaliin koulutusvientimatkoja viime kaudella kyllä tehtiin mutta se ei tuottanut koulutusviennistä liikevaihtoa lainsäädännön esteitä koulutusviennin tieltä te ette suostuneet purkamaan tiedepolitiikkanne oliko sellaista ainakaan tutkimuksen tasoa ei saatu nostettua ja korkeakouluverkkomme sirpaleista rakennetta ei saatu merkittävästi kehitettyä samoin kerroitte täällä hallituksen nuorisotakuuhankkeesta sen tärkeään tavoitteeseen tämä hallitus on sitoutunut ja haluaa sitä edelleen kehittää mutta toimiko se viime kauden nuorisotakuu joka sillä periaatteella lanseerattiin että siihen saatiin tuntuva ja merkittävä rahoitus velkarahalla ei toiminut sen sijaan tämä hallitus lähtee kokoamaan uutta yhteisötakuumallia etsitään parhaita käytäntöjä joita tässä maassa on jo monissa kunnissa testattu ja kokeiltu ja sillä tavalla tarkoitus on saada pysyvä muutos ja vaikutus ja ja saada myöskin ne nuoret koulutuksen piiriin jotka siellä tällä hetkellä eivät ole samoin tästä ammatillisen koulutuksen reformista täällä on tullut hyvin monissa puheenvuoroissa täytyy sanoa että se on yksi tämän hallituksen tärkeimmistä kärkihankkeista tosin te mittaatte onnistumista ammatillisessa koulutuksessa edustaja gustafsson vanhanaikaisilla mittareilla mittaamalla lähiopetusta kun kaikki kehityssuunnat näyttävät sen että osaaminen ratkaisee eikö niin osaaminen ratkaisee jolloin on syytä mitata ennen kaikkea sitä osaamista ja siihen voidaan päästä hyvin yksilöllisillä monenlaisilla keinoilla yksi keinoista on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista koska

tarkkoja nyt siirrymme debattivaiheeseen ja pyydän niitä jotka haluavat pyytää puheenvuoron painamaan viides painiketta

opetus ja kulttuuriministerin valitsema tyylilaji kyllä minut yllätti

sanotaan kyllä että hyökkäys on paras puolustus mutta itse olin ajatellut että käymme keskustelua sivistyneesti asiallisesti tosiasioihin perustuen jätettyäni opetusministerin tehtävät kirjoitin blogin jossa oli noin kaksikymmentäviisi yksittäistä asiaa joita laitoin liikkeelle tai katso aiheelliseksi ruveta kertomaan niitä tässä yhteydessä sanoitte että edustaja gustafsson on vanhanaikainen kun hän kantaa huolta ammatillisen koulutuksen lähiopetuksesta tietääkö opetusministeri mistä hän nyt puhuu me kansanedustajat saamme paljon yhteydenottoja siitä kun kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotiaat nuoret ovat perjantaipäivän kotona tekemässä niin sanottuja etätehtäviä eivät he ole työpaikalla hyvässä koulutuksessa ja ohjauksessa vaan tekevät omia juttujaan siellä kotona valtavaa inhimillistä yhteiskunnallista haaskausta jolla ei ole

kiitoksia nyt on edustaja honkonen nämä ovat minuutin puheenvuorot

kumulatiivisilla luvuilla pelaamaan nythän tilanne nythän tilanne on se että sosialidemokraattien ennen vaaleja esittämä kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron säästötavoite toisen asteen koulutukseen olisi kumulatiivisesti yli miljardi pelkästään jaksotetaan neljälle vuodelle minun mielestäni tässä pitäisi nyt pikemminkin puhua oikeista luvuista ja kiinnittää katse sinne tulevaisuuteen ja siihen mitenkä me voimme kehittää ja uudistaa tätä suomalaista koulutusta sen sijaan että puhumalla näistä kumulatiivisista luvuista viedään näkökulma ohi itse asian elikkä sen minkälaista osaamista me tuotamme tulevaisuudessa

ministeri sanoi että puoli miljoonaa euroa tunnissa tulee velkaa se on huolestuttavaa minä toivoisinkin että keskustelu tänään olisi rakentavaa eikä tätä opposition valitusrumbaa joka ei vie mihinkään

lainsäädännöllisten esteitten purku on yksi mikä tehdään koulutusviennin kohdalla jotta se olisi sujuvampaa onko muita toimenpiteitä mitä sen ohella voitaisiin tehdä että koulutusvienti lisääntyisi muun muassa ollaanko aikeissa perustaa korkeakoulujen yhteinen vientiyksikkö joka markkinoisi suomalaista

puhemies edustaja elomaa juuri niin velka kasvaa suomi kaipaa lisää tuloja edustajat andersson ja toivola valtion kirstu ammottaa tyhjyyttään samaan aikaan te suorastaan käännätte selkänne uudelle rahoituslähteelle koulutusviennille suomalaisen veronmaksajan tehtävä ei ole maksaa kiinalaisen tai intialaisen koulutusta vaan suomalaisten nuorten koulutusta samaan aikaan me käpristelemme miksi te ette halua lisää rahoitustuloja suomalaisten nuorten kouluttamiseen kokoomus kannattaa suomalaisten nuorten maksutonta koulutusta juuri sitä varten me tarvitsemme koulutusvientituloja koulutusvientiesteiden purku tulee aloittaa heti markkinoita jaetaan paraikaa
puhemies kyllä näiden mekaanisten leikkausten sijaan kysyisin pääministerin sijaiselta harkitsitteko koskaan sitä että aidosti olisitte tehneet rakenteellisia uudistuksia me sosialidemokraatit tarjoamme teille vaikka vielä jälkikäteenkin mahdollisuuksia erityyppiseen toisenlaiseen julkisen talouden sopeuttamiseen minua minua kiinnostaa hyvin paljon se miksi työllisyysastetta ei pyritä nostamaan se olisi tärkeää ja sitä voitaisiin tehdä takaamalla toisen asteen tutkinto kaikille miksi te ette tavoittele työurien pidentämistä muilla keinoilla kuin maisteritasoa kahdellakymmenellä prosentilla alentamalla miksi te siis ette pidennä työuria siitä että neljäkymmentätuhatta viiva kuusikymmentätuhatta nuorta odottaa kaksi viiva kolme vuotta päästääkseen opiskelemaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun

välistä linjaa niin minä en usko että kukaan vastustaa uudistamista mutta kun minä ajattelen niitä yhteisöjä jotka ovat nyt näitten mahdollisten leikkausten keskellä niitä ihmisiä jotka sitä työtä tekevät tutkimusta opettamista hoitamista niin heidän on vaikea nähdä mitä se uudistus tulee tuomaan tullessaan jos ensin putoaa se pohja ikään kuin resursseilta ja sitten lähdetään tekemään uudistusta kyllä jotenkin järjen täytyisi sanoa että se lähtee jonkinlaisesta ensivisiosta uudistamistyöstä jonka kautta myöskin paikannetaan ylimääräisiä ikään kuin

talouskasvusta mutta juuri näiden haasteiden ratkaisemiseksihan me tarvitsemme uutta kasvua uusia työpaikkoja uusia menestystuotteita uutta myyntiosaamista ja uusia ideoita minä haluan nyt vielä kerran kysyä hallitukselta mikä järki on lähteä toteuttamaan sellaisia leikkauksia jotka kaikkien asiantuntijoiden mukaan lisäävät työttömyyttä ja nimenomaan heikentävät ja leikkaavat tulevan kasvun edellytyksiä

arvoisa puhemies juuri nyt ilmassa on paljon avoimia kysymyksiä vailla vastauksia kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksen sisällöllinen uudistus näyttää jäävän toteuttamatta miten voidaan puhua laadukkaasta varhaiskasvatuksesta kun yhteen ryhmään voi tulevaisuudessa pahimmassa tapauksessa kuulua kolmekymmentäyhdeksän lasta kolmea aikuista kohden emme ymmärrä tätä miten hallitus pystyy uudistamaan ammatillisen koulutuksen rakenteita tarkoituksenmukaisella tavalla kun säästöt astuvat voimaan vuotta lainsäädäntöä aikaisemmin onko kolmannella asteella hallituksen päätavoite aikaansaada vähemmän yliopistoja ja ammattikorkeakouluja leikkaamalla korkeakouluasteelta näin rajusti kuin

arvoisa herra puhemies meillä on erittäin laadukas koulutussysteemi haluaisin tässä vaiheessa nostaa esiin sellaisen kysymyksen mistä ei ole vielä puhuttu tässä salissa tänään meillä on paljon maahanmuuttajia jotka kaipaavat kotouttamista kielikoulutusta ja niin edelleen se on usein kilpailutettu hyvin useasti ja kielikoulutusta antavat kouluryhmittymät ovat olleet tasoltaan hyvin sanoisinko hajanaisia tai epähomogeenisiä haluaisin nostattaa tässä myös keskusteluun sen että nyt kun on paljon maahanmuuttajia ja on tärkeää kotouttaa antaa kielikoulutusta korkealla tasolla niin voisimme ohjata myös varoja koululaitoksille sellaisille joilla on mahdollisuutta aloittaa tehokas intensiivinen kielikoulutus ja kotouttaminen ja myös suomalaisen kulttuurin tapojen opettaminen ja myös sillä tavalla tehdä nämä varat mitä heille ohjataan tietyllä tavalla vastikkeellisiksi jotta näistä uusista maahantulijoista saisimme mahdollisimman

hallitus on vaihtunut sitten haluaisin todeta että olen saanut aika paljon yhteydenottoja lasten vanhemmilta ja isovanhemmilta jotka ovat olleet huolissaan peloissaan siitä miten lasten tulevaisuus näitten leikkausten myötä määräytyy yksi keskeinen asia siellä on se että ne ihmiset pelkäävät että tasa mahdollisuus lähteä yhteiskunnassa liikkeelle näitten leikkauksien kautta vähenee heikkenee nämä ihmiset kokevat että hallitus on pettänyt heidät lupaukset jotka on annettu vaalien aikaan ovat lupauksia petetyt lupaukset ovat petettyjä lupauksia ja leikkaukset ovat leikkauksia ei sitä voi piilottaa käyttämällä leikkaus sanan sijasta uudistamista se on kolmen miljardin leikkaus jolla tämä hallitus on viemässä pois kyllähän ihmiset ymmärtävät sen että varhaiskasvatuksessa on vähemmän käsipareja tekemässä töitä niitten muksujen kanssa kyllä nämä ihmiset ymmärtävät sen että peruskouluissa on isommat ryhmäkoot ja niissä kouluissa missä on laaturahaa käytetty on vähemmän laatua tästä eteenpäin kyllä nämä ihmiset ymmärtävät sen että

arvoisa puhemies kyllä tässä täytyy olla nyt erittäin huolissaan hallituksen aikeista leikata lasten subjektiivisesta päivähoito oikeudesta tämä päätös asettaa todellakin lapset aivan eriarvoiseen asemaan te myös kasvatatte valmiiksi suuria päivähoitoryhmiä ei voi olla lapsen edun mukaista että ryhmäkoot kasvavat levottomuus lisääntyy ja turvallisuudesta tingitään arvoisa ministeri millaisen tulevaisuuden te annatte niille lapsille joiden päivähoidosta ja koulutuksesta te olette nyt leikkaamassa

uuskieltä kuunnellessa voi lastentarhanopettajille peruskoulunopettajille yliopistotutkijoille ja muille koulutuksen ammattilaisille tulla vähän erikoinen olo opetusministeri täällä hyökkäilee eri suuntiin kun hänen tehtävään on puolustaa suomalaista koulutusta ja sivistystä tarjota työrauhaa tarjota mahdollisuuksia kehittää kouluja lasten oman osaamisen kehittämisen näkökulmasta siitä näkökulmasta että koulutuksen ja tiedon pohjalle rakennetaan myös suomen tulevaisuuden menestystä elinkeinoelämässäkin jatkossa

hyvin huolissani siitä että te näette että suomi pärjää sillä että ihmisten palkkoja alennetaan ja koulutuksesta leikataan enemmän kuin koskaan te tavoittelette koulutustason laskua mikä tuhatyhdeksänsataa luvun alun menestymisstrategia tämä on kun meidän pitäisi yhä enemmän kilpailla siitä että lapset saavat tasa arvoisen koulutuksen sellaiset taidot ja tiedot ja itsetunnon vahvistamisen joilla pärjää tulevaisuuden työelämässä haluan lopettaa sanomalla sen mitä kari uusikylä yksi peruskoulun vahvoista kehittäjistä on sanonut että hallitus

viime eduskunnan viimeisenä istuntopäivänä nykyinen oppositiopuolue silloinen hallituspuolue sdp äänesti itse valmistelemiaan esityksiä vastaan se kertoo kyllä tästä tilanteesta hyvin paljon

miksi te ette sitä kannata että näin voi tehdä ja aivan lopuksi vielä ammattikoulutuksesta se on tärkeää että siellä nimenomaan mestarit ja kisällit voivat voivat opettaa sitten ja ja ja sillä tavalla hiljaista tietoa siirtää

varapääministerin vastaus kuvaa koko hallituksen politiikkaa yritetään peittää se että tehdään todellisia leikkauksia lasten tulevaisuudesta tehdään todellisia leikkauksia yliopistoista innovaatioista tutkimuksesta tuotekehityksestä tämä hallitus leikkaa juuri väärästä päästä ja aivan niin kuin täällä on todettu synnyttää tilanteen jossa osaamistaso lähtee laskemaan ja täällä tehdään kohta bulkkituotantoa tämä on tämän hallituksen poliittinen linja se liittyy myöskin koulutukseen ja opetukseen osaamisen kehittämiseen

arvoisa puhemies on selvää että on pakko säästää ja on myös aivan selvää että hallituksenkin piti katsoa miten koulutuksesta voidaan säästää pieniä summia mutta se että koulutuksesta säästetään näin hyvin monelle yllätys halukas tekemään sen toisen asteen uudistuksen mikä sitten kaadettiin tämän vuoden maaliskuussa se osoittaa kyllä sitä että oppositiossakin oli tahtoa muuttaa asioita nyt tässä yritetään kertoa että nämä teidän uudistukset ovat uudistuksia ovat ne varmasti osittain uudistuksia mutta on silti rehellistä myöntää että tässä leikataan hyvin paljon mielestäni se olisi hyvä tässä sanoa ääneen

puhemies viime keskiviikkona pääministeri sipilä piti poikkeuksellisen tv puheen jossa hän puolelletoista miljoonalle suomalaiselle kertoi että suomi velkaantuu miljoona euroa tunnissa nyt täällä puheessaan opetusministeri sanni grahn laasonen kertoo että suomi velkaantuu noin puoli miljoonaa euroa tunnissa voidaan vetää siis positiivinen johtopäätös että viikossa suomen velkaantumisvauhti on puolittunut sitten toki voi olla niinkin että kun on kysymys koulutusvälikysymyksestä jommallakummalla on kotiläksyt tekemättä arvoisa puhemies ministeri grahn laasonen puhui että peruskoulua uudistetaan koulutusta uudistetaan kyllä tämä on puhdasta leikkaamista kumulatiivisesti kolmetuhatta miljoonaa euroa neljässä vuodessa samaan aikaan ruotsissa eilen julkistetussa budjetissa tehdään kahden pilkku kuuden miljardin euron satsaus hyvinvointivaltioon erityisesti koulutukseen

on tehnyt selkeän arvovalinnan kun se on päättänyt leikata koulutuksesta kyse ei ole välttämättömyydestä eikä pakosta vaikka te toisin väitätte hallitus on omaksunut selkeän linjan ja heikentää koulutusta kaikilla sen tasoilla näin systemaattista koulutustason laskua ei suomessa ole ennen nähty hallituksen koulutuspolitiikkaa on kritisoitu harvinaisen laajalti kaikilta yhteiskunnan tahoilta talouden asiantuntijat sanovat että hallitus vaarantaa tulevaisuuden talouden kasvun köyhyystutkijat kritisoivat päivähoidon ja perusopetuksen rajuja leikkauksia siitä että ne ajavat suomen takaisin luokkayhteiskunnaksi jossa kouluttamattomuus ja köyhyys jälleen periytyvät koulutuksen asiantuntijat muistuttavat että koulutuksesta säästämisellä on pitkäaikaisia vaikutuksia emme voi hukata yhtä sukupolvea ilman että se kostautuu vielä pitkään monelle sukupolvelle kritiikki koulutuksen leikkauksia kohtaan on niin laajaa ja yksimielistä että on aivan pakko kysyä vielä kerran miten te voitte perustella nämä leikkaukset ja kuinka te kehtaatte leikata näin paljon koulutuksesta ja

puhemies kyllä tämä keskustelu on tärkeä ja perusteltu aina kun leikataan on ilman muuta ilmeinen vaara että se saksi osuu myöskin siihen ytimeen joka on tässä tapauksessa suomalainen koulutusjärjestelmä ja sen takia meidän pitää olla tarkkana ja kaikki leikkaukset pitää tehdä ilman muuta järkevästi tämä hallitushan on valinnut kolme tapaa tehdä leikkauksia yksi on nämä uudistukset joista tässä on puhuttu toinen on normien väljentäminen nekin ovat monesti ikäviä täällä koulutuksen puolella se on on toinen tie jota etenemme kolmas on sitten hanke ja erityisrahoituksen poisto

vaan neljäsataa miljoonaa euroa siis yli kymmenkertainen määrä me olemme siis samassa veneessä

että me voimme vertailla aidosti ja avarin silmin koulutuspoliittisia eroja sekä viime että tämän hallituskauden tekemisissä varmasti tämä tuohtumus josta salissa kyllä tuntee varmasti jokainen meistä osansa johtuu siitä että te te olette kerta kaikkiaan päättäneet että koulutuksesta säästetään osaamistasoa laskemalla se on aivan anteeksiantamaton virhe ja sellaista ei pitäisi tämän päivän maailmassa tapahtua kaikki nämä listalla olevat asiat joita esimerkiksi sivistysvaliokunnan puheenjohtaja luetteli nehän johtavat käytännössä siihen että te käytätte lisää juustohöylää tämän jo kolmen miljardin päälle siksi vielä kerran pääministerin sijaiselta tunnetteko te sitä uutta yliopistotutkimusta jossa yhden euron sijoitus tuo kuusi euroa takaisin nyt me ihmettelemmekin miksi hallituksella on varaa jättää tämä sijoittaminen tekemättä ja sen sijaan esimerkiksi säästää helsingin yliopiston tutkimuksesta ja opetuksesta viisitoista prosenttia me tarjoamme tilalle rakenteellisia uudistuksia mutta te olette kuin sulaa vahaa ei minkäänlaista reaktiota siihen voidaanko läpäisyastetta nostaa voidaanko työuria pidentää sillä että puretaan tämä opiskelijasuma ja voidaanko työllisyysastetta nostaa panemalla kaikki

edustaja arhinmäelle voin ensin sanoa sen että kun ruotsi satsaa ja suomi joutuu valitettavasti leikkauksiin leikkauksiin myöskin se liittyy aika paljon myöskin siihen että ruotsissa on tehty tämä työmarkkinauudistus jo vuosia sitten ja työllisyysaste on korkeampi ja kun me nyt vielä mietimme tätä että millä tavalla niin niin ehkä meidän olisi syytä tehdä hyvin pikaisesti tämä työmarkkinauudistus nostaa työllisyysastetta ja saada vielä panostettua koulutukseen mutta nythän meidän pitäisi keskittyä siihen mitä me voimme tällä rahalla tehdä paremmin ja enemmän se liittyy verkkokoulutukseen se liittyy koulutusvientiin tämäntyylisiin asioihin minä todellakin toivon että tämä keskustelu täällä liittyy tähän kehittämispuoleen eikä ainoastaan että olemme huolissamme olemme suruissamme olemme peloissamme ja sanotaan että tehdään bulkkituotantoa vähemmälläkin voidaan tehdä enempi mikäli tehdään nyt oikeita asioita toivottavasti me nyt keskitymme tähän kehittämiseen esimerkiksi verkko opetukseen hei me kehitetään tätä kärkihankkeilla tietenkin hei hyvät ystävät

hyvät ystävät todellakin tulkaa te mukaan kehittämään näitä juttuja esimerkiksi

arvoisa puhemies nyt tuli selväksi hallituksen koulutuspoliittinen linja siis toisella kädellä annetaan yksi euro kouluille ja oppilaitoksille toisella kädellä otetaan kymmenen euroa pois ja sitten sanotaan että hei me kehitetään tämäkö on hallituksen koulutuspoliittinen linja arvoisa puhemies puhemies kun tämä on nyt tämän hallituksen ensimmäinen välikysymys johon se vastaa niin tietysti olisi ollut hyvä että

olisi katsonut ajankohdan niin että hän olisi voinut olla itse täällä vastaamassa en tiedä kertooko tämä myös hallituksen suhtautumisesta koulutukseen

välikysymyksen vastaus on pääministerin käsissä mutta varapääministeri on täällä todennut että ei se mitään että mestari kisälli toimintaan panostetaan te siis samalla leikkaatte oppisopimusrahoista kolmanneksen pois viette nuorilta mahdollisuuden työssä oppia ja sanotte että tähän panostetaan sanoitte varapääministeri soini että ei ole olemassa vaikeita päätöksiä on oikeita päätöksiä ymmärrän että tämä ei teille ole ollut vaikeaa mutta ovatko nämä koulutusleikkaukset mielestänne oikein

arvoisa puhemies tuolla oli aika paljon kommentteja velkaantumisesta ja ja leikkausten tasosta ehkä sellainen pieni muistutus että viimeisen seitsemän vuoden aikana me olemme tuplanneet meidän velkataakkamme tulemme olemaan noin sadassaviidessä miljardissa eurossa tämän vuoden lopulla ja ja me otamme tänä vuonnakin viisi miljardia euroa lisää velkaa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasossa vajaat kaksikymmentä miljardia kokonaisuudessaan jos me katsomme taas koulutuksen puolta niin ensi vuonna me leikkaamme noin kaksisataakaksikymmentäseitsemän miljoonaa ja sitten vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasossa me leikkaamme miljoonaa ehkä se perusvastaus tähän kaikkeen on ymmärrän kritiikin ja uskon että koko tämä eduskunta on koulutusmyönteinen mutta tosiasia on se että jos me emme saa aikaiseksi työpaikkoja ja talouskasvua niin valitettavasti tämä leikkauskierre jatkuu

puhemies on nyt vielä tämä iso kuva kerrottava minulla on kädessäni keskustan välikysymys joka on jätetty kolmastoista päivä helmikuuta tänä vuonna ja tässä toinen kappale alkaa päättyvällä vaalikaudella koulutukseen on kohdistettu kumulatiivisesti yhden pilkku seitsemän miljardin euron leikkaukset me olemme tarkistaneet ne luvut mitä me käytämme täällä lähes kolme miljardia euroa myöskin opetus ja kulttuuriministeriön kautta että ne luvut ovat oikeat eri asiantuntijatahot eivät tykkää että lasketaan kumulatiivisesti mutta näin oli päättänyt keskustajohtoinen hallitus tässä on arvostamani edustaja puumalan nimi ekana ja sitten toinen asia olennaista tässä keskustelussa nyt on se että tämä sanoilla leikittely pitää avata jos varhaiskasvatuksessa ryhmäkokoja

ryhmäkokoja kasvatetaan niin ketkä siellä ovat menettäjiä ne lapset jotka eniten tarvitsisivat apua tukea neuvontaa ja niitä auttavia käsiä mitä kehittämistä tämä on

herra puhemies toivon että tänään ei jappaista pelkästään näihin lukuihin vaan päästään tästä keskustelusta vähän eteenpäin mutta jos vielä jos vielä sallitte hetkeksi voi olla että joku ei haluaisi näihin lukuihin mennä tämän enempää siis viime vaalikaudella valtionosuuksista neljäsataakolmekymmentä miljoonaa euroa lukiokoulutuksesta sata miljoonaa ammatillisesta peruskoulutuksesta satakuusikymmentäviisi miljoonaa korkeakouluilta kaksisataaviisikymmentä miljoonaa kun kaikki laskee yhteen en ehdi luetella kaikkia päästään yhteen pilkku kun puhutaan julkisesta taloudesta nyt tämä hallitus puhuu aina julkisesta taloudesta sekä valtion että kuntien yhteenlasketusta taloudesta ja kun ministeri stubb äsken kertoi luvun niin tämä hallitus leikkaa siis kahdeksansataakahdeksankymmentä miljoonaa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolla edellinen hallitus yksi pilkku kolme miljardia

käydään tätä keskustelua näistä luvuistakin nimittäin kyllä se kertoo aika paljon että tämä hallitus on päättänyt kymmenen euroa ikään kuin säästää ja toisella kädellä antaa yhden euron takaisin viime hallituskin joutui kolmella eurolla säästämään mutta antoi kuitenkin yhden euron takaisin se kai kertoo näistä arvovalinnoista joita me tänään täällä käymme läpi käymme keskustelua siitä kumpi näistä on inhimillisempi linja varsinkin kun me jouduimme viime hallituskaudella jo näin paljon säästämään siltä osin minusta on tärkeätä että kiinnitetään huomiota tähän edustaja puumalan ajatteluun arvoisa puhemies nyt kun on vielä mahdollisuus niin haluaisin vielä kerran kysyä kun soini olitte sitä mieltä pääministerin sijaisena että nyt satsataan ammatilliseen koulutukseen niin minulla jäi se puoli hiukan epäselväksi olen pyytänyt että te satsaisitte työurien pidentämiseen siitä tulisi merkittävät julkisen talouden säästöt yhden työllisyysyksikön nostaminen seitsemänsataa miljoonaa valtion kassaan lisää rahaa olisi koulutuspoliittisesti kestävä uudistus ja tietenkin valtiontaloudellisesti toivottua miksi te ette siis pidä huolta siitä että nuorten aikuisten koulutusohjelmaa jatketaan ja nuorisotakuuta toteutetaan ja oppisopimuskoulutusta ei leikata

herra puhemies jotta säilyisi hyvä henki tässä keskustelussa nyt minun mielestäni sosialidemokraatit voisivat tuoda pöytään niitä rakenteellisia uudistuksia mitä te hallituksen lisäksi haluaisitte tehdä mehän tuomme teknologiaa kouluun otamme iltapäivät käyttöön kehitämme yhteiskuntatakuuta yhteisötakuun suuntaan kehitämme oppisopimuskoulutusta oikeaan suuntaan

nyt on hyvä paikka käydä niistä avointa

vielä kerran palata tähän ammatilliseen koulutukseen me olimme kuten olemme todenneet tässä moneen otteeseen valmiita tekemään niitä rakenteellisia uudistuksia jo edellisellä kaudella kysynkin nyt miten hallitus tulee ohjeistamaan ja johtamaan tätä prosessia että saadaan niitä tarkoituksenmukaisia rakenteellisia uudistuksia aikaiseksi kaikki tietävät että säästöt astuvat voimaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista mutta lainsäädäntö tulee sitten vasta seuraavana vuonna miten ohjataan ettei kentällä tehdä sellaisia

ja vielä kolme vastauspuheenvuoroa ja sinä aikana varapääministeri ja vastuuministeri miettivät kumpi sitten hallituksen puo lelta minuutin verran vastaa seuraavana on edustaja kivelä
arvoisa puhemies kyllä täytyy tunnustaa että tämä välikysymys on oikeutettu ja perusteltu viime vaalikaudella koulutusjärjestelmä rapautettiin kohtalokkaasti ja valitettavasti tämä synkkä kehitys jatkuu myös tällä kaudella me tarvitsemme nyt

koulutuspolitiikan nostamista yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön ja siinä mielessä näen toivon merkkinä että hallitus ottaa tämän tehtävän vastuullisesti täällä ovat käytännössä kaikki ministerit paikalla toisin kuin viime vaalikaudella välikysymyskeskusteluissa joissa yleensä sektoriministeri joutui jäämään yksin puolustamaan hallitusta tämä todistaa sen että hallitus

aikojen keskellä kyllä tässä hallitusohjelmassa on paljon hyvääkin koulutuspolitiikkaan liittyen älkää oppositio nähkö mörkönä lukukausimaksuja

puhemies historia ja numerokirjoitus ei taida viedä kovin paljon asioita eteenpäin mielestäni riittää kun todetaan että tämä hallitus pitää voimassa kaikki edellisen vaalikauden säästöt kaikki koulutukseen tehdyt säästöt pysyvät tämän hallituksen toimesta voimassa kaikki nekin joita keskusta voimakkaasti arvosteli viime kaudella ja tekee sen lisäksi vielä miljardiluokan säästöt ja tämä tapahtuu sen jälkeen kun keskustan puheenjohtaja nykyinen pääministeri sipilä ennen vaaleja sanoi että kyllä koulutukseenkin pitää tehdä säästöjä mutta nämä viime vaalikauden säästöt ovat aivan siksi minäkin olisin halunnut nähdä pääministeri rohkeasti täällä kertomassa kumpi hänen lausuntonsa on väärä se ennen vaaleja ollut lausunto että edellisen vaalikauden säästöt ovat jo liikaa vai tämä uusi jossa vaaditaan miljardi euroa lisää säästöjä jompikumpihan nyt ei ole enää voimassa
varapääministeri yksi minuutti
arvoisa herra puhemies pata kattilaa soimaa musta kylki kummallakin sehän tästä tulee erittäin hyvin hyvin mieleen kun katsotaan mitä on tehty ja sitten katsotaan mitä vaikeassa tilanteessa myös tehdään tässä on turha kenenkään pulmusta esittää

ensimmäinen tapa te puhutte työurien pidentämisestä mikä on hyvä asia on se että säilytetään olemassa olevat työpaikat toinen on että lisättäisiin vähän työaikaa mutta tehän ette sitä näytä kannattavan että työn tekemistä ja työaikaa lisättäisiin

saataisiin aikaan tuottavuushyppy miksi te ette kannata sitä miksi te ette kannata työuria miksi te ette lähde siihen mukaan edustaja kiuru te äsken sanoitte että työuria on pidennettävä miten niitä pidennetään jos ei tehty työaika pitene

arvoisa puhemies tosiaan olisi minusta tärkeätä nyt että tässä jätetään sellainen keskustelu väliin jossa ei ei arvosteta koko koulutuksen ja sivistyksen merkitystä suomen tulevaisuudelle ja ja mietitä sitä miten tehdään lapsille nuorille ja aikuisille jotka ovat eri oppilaitoksissa oppimassa mahdollisimman hyvät edellytykset oppia tulevaisuuden taitoja että tässä ei mennä tämmöiseen syyttelyyn että te teitte tuota ja te teitte tätä te olette nyt vastuussa teidän päätöksenne ovat ne joiden varassa suomen koulutusjärjestelmää tullaan lähivuosina muuttamaan ja minä olen todella todella surullinen ja harmissani siitä että että tehdään historiallisen suuret leikkaukset varhaiskasvatukseen peruskouluihin toiselle asteelle yliopistoihin ja korkeakouluihin innovaatiojärjestelmään joita tekesin pääjohtaja piti täysin sietämättöminä te kutsutte uudistamiseksi ja kehittämiseksi olkaa rehellisiä sanokaa suoraan ja sitten minä haluan sanoa vain sen että ei ole niin että ensi vuoden budjetin alijäämätavoite menee yli sen mitä työtä me pystymme koulutuksella suomessa tulevaisuudessa luomaan me emme voi lähteä leikkaamaan lasten koulutuksesta ja sitten sanoa että se on tärkeämpää että heille ei jää velkaa kun heille ei edes

otan ajankohtaisen asian olin viime lauantaina luokkakokouksessa silloin kun oltiin kaksitoista vuotiaita käytiin keskikoulua ja ja monet meistä lähtivät sitten lukioon me kävimme viisi vuotta sitä keskikoulua ja meidän luokassamme oli neljäkymmentä oppilasta iso ryhmä ja ihmettelen minkä takia meidän oli hyvä käydä koulua meillä ei ollut mitään häiriöitä sen enempää mietimme sitä että meillä oli sama luokanvalvoja koko viisi vuotta meillä oli yhteisöllisyyttä ja meillä oli liikuntaa sitä hallitus on nyt lisännyt tunti liikuntaa päivässä se oli yksi

päiväkodeissa ollaan hämmentyneitä kun ryhmäkokoja kasvatetaan ja se onkin nyt kuulemma kehittämistä myös kouluissa ollaan hämmentyneitä koska monessa kunnassa ryhmäkokojen pienentämiseen suunnatut määrärahat lopetetaan ja ryhmäkoot kasvavat ja ja tämäkin on kuulemma kehittämistä tätä on varmaan päiväkodeissa ja kouluissa nyt hiukan vaikea ymmärtää

lapsi ja nuori putoaa normaalilta oppimispolulta monien tutkimusten mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvat tukitoimet tuottavat paremmin kuin mitkään muut investoinnit ja pienet ryhmäkoot ovat kaikkein paras mahdollinen tukitoimi oppimiselle ihmettelen kovasti miten vastoin kaikkia asiantuntijoita ja tutkimuksia hallitus suurentaa ryhmäkokoja ja sillä tavalla vähentää mahdollisuuksien tasa arvoa kaikkein pienimmiltä kansalaisilta tämä säästö tulee todennäköisesti pitkällä aikajänteellä todella kalliiksi

kyllä se on myönnettävä että tämä koulutuksesta säästäminen on on tiukka paikka kukaan haluaisi sitä sitä tehdä mutta nyt nämä realiteetit on tunnustettava ja tärkeintä on se miten me pystymme mahdollisimman tehokkaasti käyttämään ne voimavarat jotka meillä nyt on käytössä tässä on ihan turha vertailla suomea ja ruotsia tässä tilanteessa minä luulen että tuolla salin ulkopuolella ei ole kovin montaa joka ei ymmärtäisi sitä että suomen taloustilanne on tällä hetkellä erilainen kuin ruotsin jos täällä sisäpuolella vielä joku on niin toivon että valaistuu lähiaikoina

jotka koulutusvientiäkin vastustavat jotka eivät edes sitä hyväksy että oppilaitoksille annetaan oikeus ottaa rahaa eu ja eta alueen ulkopuolisilta oppilailta ja käyttää se raha suomessa tapahtuvan koulutuksen kehittämiseen mitä vikaa siinä on sitä en kerta kaikkiaan voi ymmärtää

edustaja elomaa täällä hämmästeli sitä kuinka nykyään ei neljäänkymmeneen oppilaan ryhmissä voitaisi saada hyviä oppimistuloksia ja saavuttaa niitä tietoja taitoja ja valmiuksia mitä yleissivistävän koulutuksen kuuluu perusopetuslain mukaan oppilailleen tarjota täytyy todeta tässä kyllä että ajat ovat muuttuneet kuten hallituskin toteaa koulutuksessakin ajat muuttuvat ja myötä muuttuvat myös opetusmenetelmät teknologiat ja myös ryhmäkoot yhteiskuntamme on sellainen jossa eriarvoisuus on valitettavasti kasvanut ja se näkyy myös koulumaailmassa sellaisessa tilanteessa jossa talous ei kasva ja velkaa on liikaa mielestäni koulutuksen pitää tasoittaa ei vahvistaa vallalla olevia suhdanteita ministeri grahn laasonen sanoitte että olette kehittämässä uudistuksia joiden avulla koulutusjärjestelmä nämä leikkaukset kestää haluaisin kysyä

puhemies kuten edustaja satonen minäkin ihmettelen sitä että jos kiinalainen tai intialainen tulee meidän yliopistoon investoi itseensä niin sekin meidän pitäisi velkarahalla rahoittaa mitä järkeä siinä on todellakin en ollut täällä eduskunnassa viime kaudella enkä tähän vertailuun halua mennä mutta kyllä vasemmistoliiton puolelta edustaja andersson tai vihreiltä edustaja niinistö niinistö tämä velkasäkki on aika pohjaton ja rajaton mitä kestävää kehitystä tuollainen ajattelu on en ymmärrä sitä mutta tulen siihen että kuten tässä on todettu uudistusten tietä me voimme tässä parhaiten menestyä nämä leikkaukset säästöt eivät ole helppoja mutta kun parannetaan työllisyyttä ja ennen kaikkea myöskin joita hallitusohjelmassa on

se on se tie mitä varmasti meidän väki kouluissa tänään odottaa

paljon meillä on tehtävää otetaan ammatillinen koulutus viisikymmentäviisi prosenttia koulutuseurosta menee opetukseen jolloin meidän tehtävämme on kysyä miten koulutuseuro käytettäisiin yhä enemmän koulutukseen ja se on rakenteellinen kysymys meillä menee seiniin ja kaikkeen muuhun ihan turhan paljon toinen pohdinta edelleen kyllä täytyy sanoa vihreille ja vähän myös tuonne sdpn suuntaan että nythän meidän tulisi pohtia mistä me saamme tuloja joilla me rahoitamme meidän suomalaisten lasten koulutuksen meidän tulee pohtia rahoituksen monipuolistamista hallitus on tuomassa muun muassa verovähennysoikeuden yliopistoille annettaviin lahjoituksiin

suomi tulee pärjäämään tulevaisuudessa ainoastaan sillä että meillä on korkeasti koulutettu väestö jokainen saa vähintään ammatillisen tutkinnon syrjäytetty nuori maksaa elämänsä aikana noin miljoona euroa yhteiskunnalle ja nyt tärkeintä meidän koulutuspolitiikassa olisi pitää huolta siitä että yhtäkään nuorta ei syrjäytetä koulutuksesta ei syrjäytetä sitä kautta työelämästä tärkeimpiä keinoja tähän on se että peruskoulussa ja peruskoulun luokkakoot on aivan keskeinen keino jolla huolehditaan siitä että jokainen saa kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti henkilökohtaisesti huomiota ja koulutusta tätä vasten se että hallitus on leikkaamassa peruskoulun luokkakokojen pienentämisen rahoja eli suurentamassa jo nyt liian suuria luokkia on

edustaja ala nissilälle vastauksena me juuri ylläpidämme hyvinvointiyhteiskuntaa sen takia että meidän lapsillamme olisi asiat paremmin ei sen asian hoitaminen ole ole sitä että sanotaan että koska lapsille ei haluta jättää velkaa niin heikennämme tasoa heikennämme suomen kilpailukykyä heikennämme talouskasvua ja heikennämme tulevaisuuden menestymistämme talouden tehtävä on ylläpitää ihmisten hyvinvointia ja sivistystä ja päämäärä on se hyvinvointi ja sivistys arvoisa puhemies mitä tulee näihin täydentäviin rahoitusmuotoihin niin vihreäthän kannattavat esimerkiksi sitä että yliopistot voivat hankkia myös ulkopuolista rahoitusta mutta teillä selkeästi tässä on tällainen ideologinen valinta että julkisen vallan rahoitusvastuusta supistetaan tuodaan maksuja koulutusjärjestelmään heikennetään opintotukea heikennetään peruskouluissa juuri eniten tukea tarvitsevien tukea niin kuin edustaja gustafsson aika oikein sanoi te eriarvoistatte koulutusjärjestelmää ja minä sivistysihmisenä olen aina luullut että suomessa on sivistysporvareita jotka kannattavat koulutuksen tasa arvoa missä ne kaikki ole hallituspuolueissa enää yhtään jäljellä
ja ministeri vehviläinen

se on tässä kaiken takana minun mielestäni yksikään eduskuntaryhmä ei voi olla pitkän valkean kaulan kanssa näitten koulutusleikkausten osalta kaikki niitä ovat tehneet sen takia tämä syyttely ei ole minusta kovin järkevää kuuntelin tarkasti nämä ryhmäpuheenvuorot ja totean sen että

myös oppositiolle se on minusta sinänsä hyvä asia toivon että seuraavalla kerralla jos täällä oppositio tekee koulutukseen liittyvää välikysymystä se tehdään sisällöllisistä asioista ei niinkään tästä raha asiasta koska raha asiassa me emme pääse kuin toisiamme syyttelemään ja jankkaamiseen

arvoisa puhemies emme me täällä peitä sitä tosiasiaa että kipeitä leikkauksia joudutaan tekemään voin sanoa sen ettei näitä kukaan mielellään tee eikä näitä esityksiä eduskunnalle tuo mutta me olemme suomessa niin vaikeassa tilanteessa ja se ei ole kyllä jäänyt keneltäkään huomaamatta että meidän on ihan pakko tehdä säästöjä valitettavasti siltä toiseksi suurimmalta sektorilta eli opetuksesta se mitä ihmettelin tässä keskustelussa täällä täällä tuli monia hyviä näkemyksiä hyviä ideoitakin on se että vähätellään sitä uudistamisen tarvetta kun se on aivan ilmeinen meidän koulutusjärjestelmässä erilaiset mittarit näyttävät että meidän nykyinen koulutus ei vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja sen takia sitä pitää pystyä uudistamaan ja siihen meillä on kuusi kärkihanketta ja yhdeksäntoista erilaista toimenpidettä joiden sisällä on tunti lisää liikuntaa koululaisten päivään pedagogiikan uudistamista uusia oppimisympäristöjä digioppimista ammatillisen koulutuksen historiallinen iso reformi joka keskittyy nimenomaan osaamisen vahvistamiseen ja niin edelleen

arvoisa puhemies tämä välikysymys ja edustaja gustafssonin puheenvuoro heijastelevat yhteistä tuskaa jota tässä salissa tuumataan näistä koulutuksen ja tutkimuksen menosäästöistä mutta taustalla on se että kun suomessa ei uudistuksia ajoissa kyetty tekemään niin suomen talous sakkaa eikä nyt kyetä kestävästi ylläpitämään hyvinvointiyhteiskuntaa ilman näitä vaikeita valintoja edustaja haglund viittasi tekesin myöntämisvaltuuksiin niitä joudutaan supistamaan mikä on seurausta siitä että tulee tasapainottaa valtion tulot ja menot ja pysäyttää velkaantuminen suomi on maailman kärkeä maailman viiden parhaan joukossa innovaatiotutkimusrahoituksessa määrällisesti mutta samalla on kysyttävä olemmeko me laadullisesti eli miksi nämä panostukset eivät näy talouden kehityksessä ja vientitilastoissa sen takia nämä resurssit pitäisi suunnata paremmin vaikuttavuuden perusteella jotta kykenemme saamaan innovaatioista uusia menestyviä tuotteita ja palveluita meidän pitää pystyä tekemään asiat paremmin ja vauhdittamaan kestävää kasvua ja uusia

kun kuuntelee hallituksen vastausta opposition tulee semmoinen tunne että ikään kuin olisimme eri planeetalla kun te puhutte uudistuksista me puhumme leikkauksista nämä leikkaukset jotka te olette pistäneet budjetin sisälle nyt kohdistuvat sillä tavalla nuoriin lapsiin varhaiskasvatuksen kautta perusopetuksen kautta ja sitten vielä loppujen lopuksi siellä korkeakouluasteella että ne jatkavat tätä kurjuutta pitkälle tulevaisuuteen jos te ette muuta koulutuspoliittista linjaanne ihmiset ovat aidosti huolissaan siitä mitä heidän lapsilleen lapsenlapsilleen tapahtuu millä tavalla heidän menestyksensä tulevaisuudessa

herra puhemies olemme menneinä vuosina pärjänneet hyvin pisa tutkimuksissa ja uskon että näidenkin uudistusten jälkeen tulemme pärjäämään pisa tutkimuksissa mutta se missä me valitettavasti myös pärjäämme on liikkumattomuus suomalainen alle viisitoista vuotias nuori liikkuu lähes vähiten koko läntisessä maailmassa maailma on yhä hektisempi työurien pitäisi olla pitempiä joten olemme tilanteessa jossa täytyy myöntää että äärimmäisen hyvä uudistus on se että saamme tunnin lisää liikuntaa koulupäivään uskon että tästä salista ei löydy tälle uudistukselle yhtään kielteistä vastausta uskon että kaikki ovat tämän takana joten ministeri grahn laasonen rohkenen sanoa kiitokset tästä uudistuksesta kaikkien salissa olevien puolesta

puhemies on aivan totta että kyllä se on huolestuttavaa jos me koulutuksesta ja sivistyksestä joudumme leikkaamaan näin paljon kuin nyt on esitetty siinä mielessä välikysymys on ymmärrettävä mutta yksi ongelma tässä oppositio on se että tässä on uskottavuusongelma ensinnäkin missä on se teidän vaihtoehtonne sisällölle ja leikkauskohteille kuulimme vihreiden vaihtoehdon he olisivat halunneet leikata matkakorvauksista mikä taas vähentäisi sitten työpaikkojen hakemista ja sujuvuutta mutta sdpltä en ole kuullut vielä minkäännäköistä vaihtoehtoa tälle sisällölle tai leikkauskohteille sitten toisekseen meidän täytyy myös muistaa se että viime hallituskautenahan tämä leikkaussarja jo aloitettiin teidän toimestanne ja nythän tätä joudutaan jatkamaan koska viimeksi ei tehty rakenteellisia uudistuksia jotka olisivat voineet säästää sivistysmaailman näiltä leikkauksilta siinä mielessä toivoisin tähän keskusteluun enemmän konkretiaa arvoisa puhemies olisin ministeriltä kysynyt vielä

voisiko nuorisotakuu tarjota työpajojen ja kurssien sijasta kaikille toisen asteen koulutukseen pääseville koulutuspaikan millä tavalla

arvoisa puhemies täällä puhutaan uudistamisesta mutta mistä me oikeastaan puhumme kun me puhumme koulutuksen uudistamisesta ketkä ovat ne ihmiset jotka sitä opetusta uudistavat nehän ovat juuri kasvatusalan ammattilaiset ne ihmiset jotka ovat töissä päiväkodeissa kouluissa korkeakouluissa jotka tekevät sitä opetustyötä päivittäin täällä on puhuttu rakenteista ja seinistä mutta tosiasiallisestihan näin isot leikkaukset kohdistuvat juurikin henkilöstöön henkilöstön hyvinvointiin ja lapsiin ja nuoriin ja heidän hyvinvointiinsa tämä on minun mielestäni se perimmäinen ongelma tässä hallituksen uudistuspuheessa

helsingin yliopistolle leikkaukset merkitsevät yli sadan miljoonan euron menetystä vuositasolla itä suomen yliopistollekin yli kymmenen miljoonan euron menetystä mitä tapahtuu näiden yliopistojen alueyksiköille vaasassa mikkelissä savonlinnassa

ja yliopistojen pitää olla sijoitettuna koko suomeen jotta saamme päteviä ammattilaisia joka puolelle myös itä ja pohjois suomeen tänään hämmästyksekseni olen kuullut sekä kokoomuksen ryhmäpuheesta että kristillisdemokraattien puheenvuorosta että tämä yliopistokenttä onkin pirstaloitunut ja sellaisenaan ei kehitä suomea ei vie meitä kohti tulevaisuutta ja on meille enemmänkin este ja haitta nyt haluaisin kysyä keskustalaiselta ministeri vehviläiseltä kuinka monta korkeakouluyksikköä te tästä maasta haluatte purkaa jotta tavoite on saavutettu

joissa sosialidemokraatit ovat olleet aloitteentekijöinä ja niitä toteuttamassa on on pitkä lista totean nyt tässä yhteydessä esimerkiksi viime kaudelta tämän ammatillisen koulutuksen rakenteellis sisällöllisen kehittämisen käynnistimme tämän kaksi plus yksi mallin jossa se vuosi tapahtuu työpaikoilla se myöskin halvemmaksi yhteiskunnalle ja on myöskin sille nuoren ammattitaidolle hyvä käynnistimme oppisopimuskoulutuksen kehittämisen josta nyt sitten hallitus vetää kolmekymmentä prosenttia rahoista pois myöskin on tämä tutkintojen määrän supistaminen korkea asteen kohdalta siis ammattikorkeakouluille ja yliopistoille uudistettiin täydellisesti rahoitusjärjestelmä joka kannustaisi yliopistoja toimimaan niin että valmistumisajat myöskin lyhentyisivät ja myöskin ammattikorkeakoulujen profiloituminen vahvemmin omille vahvuusalueilleen ja sittenhän meillä on menossa sanon yhden lauseen tampereella tämä kahden yliopiston ja yhden ammattikorkeakoulun

kiitoksia ja nyt edustaja kiuru

nimittäin minusta se voimmeko me olla samassa veneessä oli olennainen kysymys kun pelottavaa tässä on se että teidän veneenne on vuotava ei kovinkaan hyvässä kunnossa ja hyvin pieni jakamaan sitä lastia josta meidän pitäisi kantaa huolta te istutte tuleen muiden housuilla ja ja se on aika iso ja vaativa tehtävä

että ammatillisessa koulutuksessa viisikymmentäviisi prosenttia rahasta menee enää opetukseen mutta te olettekin nyt päättäneet toteuttaa uudistuksen jossa te nimenomaan tulette opetuksesta leikkaamaan sen kaksisataaneljäkymmentäkahdeksan miljoonaa euroa jonka olette ilmoittaneet tämän uudistuksen osaksi tämä on sellaista politiikkaa jossa sosialidemokraatit eivät ole mukana missään tapauksessa emme tule leikkaamaan opetuksesta vaan kannatamme vain rakenteisiin puuttumista eli sitä neljääkymmentäviittä prosenttia ja tämä on iso ero tämän teidän kantamanne veneen ja meidän kantamamme veneen välillä

edellinen kiuru nyt on sitten toisen kiurun elikkä pauli kiurun vuoro
arvoisa puhemies naiset ensin joten ihan oikeinhan tämä meni edustaja gustafsson esitti esittelypuheessaan huolensa osaamistason nousun huoli on sinänsä ihan aiheellinen mutta en nyt aivan niin pessimistinen olisi etteikö ammattimiehiä ja naisia riittäisi jatkossa samoin maistereita ja tohtoreita kysymys ei ole siitä vaan kysymys on mistä me saamme näille ammattimiehille ja naisille maistereille ja tohtoreille töitä tämähän on nyt se ydinkysymys suuri kysymys viime vaalikaudella esitin kahdelle edelliselle opetusministerille huoleni siitä kuinka monta professoria meillä kouluttaa myynnin osaajia vastaus on että yksi määräaikaisesti taisi olla toinen asialle ei tehty mitään nyt kysyn asiasta vastaavalta ministeriltä onhan tämä asia hoidossa varmasti se on hoidossa

palannut tuohon meidän puheessammekin nostamaamme maahanmuuttokysymykseen pääministerikin on todennut että tämänhetkinen turvapaikanhakijatilanne on hänen näkemyksensä mukaan jo huolestuttavampi kuin taloudellinen tilanne silloin ei voida olla ajattelematta sitä että sen täytyy asettaa myös aika kovat paineet meidän koulutusjärjestelmälle myöskin maahanmuuttotyössä kotouttamisessa ollaan koko ajan enemmän menossa siihen suuntaan että mahdollisimman nopeasti sinne normaaleihin ryhmiin missä puhutaan suomen kieltä mutta se vaatii jälleen kerran lisää resursseja ja olisin halunnut kysyä ministeriltä onhan sitä ennakoitu ja otetaanhan se huomioon näitten leikkausten rinnalla sitten vielä toisena kysymyksenä tai ehkä ehdotuksena kun me puhumme siitä huippuosaamisesta tärkeää on samaan aikaan tietysti pitää mielessä se että kaikki pysyvät mukana ministerikin nosti esille nuorisotakuun mikä on tosi hienoa ajattelisin että digitalisaation kautta me voisimme ruveta myös paremmin hyödyntämään kaikkea sitä dataa mitä meiltä kertyy lapsista ja nuorista kouluissa meillä on hienoja kansainvälisiä esimerkkejä siitä kuinka tämän paremman datanhyödyntämisen kautta myöskin paljon aikaisemmin havainnoidaan niitä riskitekijöitä kun joku on luisumassa jollain tavalla sivulle tai ei pysy muiden mukana ja samalla voidaan myöskin rakentaa niitä yksilöllisiä oppimisen polkuja joista syntyy sitä huippuosaamista

täällä on paljon puhuttu siitä että koulutuksen ja työelämän välistä yhteyttä pitää vahvistaa ja se on totta mutta sen hankkeen kannalta ristiriidassa on ymmärtääkseni se että tämä omaehtoisen ammatillisen koulutuksen yhteiskuntatuki ajetaan alas se tarkoittaa että ihmiset saavat seitsemänsataaviisi euroa perustukea sen ohella mitä työmarkkinajärjestöt tuovat siihen rahoitusta omilla maksuillaan tämä merkitsee käytännössä siis sitä että tämmöisen omaehtoisen ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet todella rapautuvat merkittävällä tavalla ja se poistaa sen hyvän asian joka on tämmöistä ennakolta ehkäisevää muutosturvaa kun ihmiset luontevasti voivat työn ja opiskelun kautta vahvistaa ammattiosaamistaan miksi on rakennettu todella merkittäväksi tueksi ihmisille jotka haluavat ammattiaan kehittää ja varautua uuteen toiseksi meillä oli viime hallituskaudella hyviä tuloksia nuorten aikuisten osaamisen ohjelmasta joka tarkoitti sitä että kun on satatuhatta sellaista nuorta aikuista joilta puuttuu toisen asteen

mikä on ehkä aika vähän tullut tässä keskustelussa esille että työelämä muuttuu aivan valtavalla vauhdilla ja se asettaa myös valtavat paineet koulutuksen uudistumiselle ja uudistamiselle jotta pisa tuloksissa voidaan vielä kymmenenkin vuoden päästä pärjätä

siellä kouluilla on nyt kierretty aika paljon ja siellä puhutaan kyllä leikkauksistakin opettajainhuoneessa ja kauhistellaan tätä talouden tilannetta joka on tiukka mutta kyllä siellä myös mietitään sitä miten voisi sitä koulupäivää tehdä vielä paremmin opettaa

muutama viikko sitten kyselytunnilla keskustelimme siitä minkälaisia vaikutuksia vaikutuksia ehdotetulla työmarkkinareformilla tulee olemaan sukupuolten väliseen tasa arvoon silloin luvattiin näitä arviointeja niitä ei saatu ja nyt näköjään ne ovat tulossa vähän myöhemmin mutta kysymys kuuluu nyt kun hallitus tekee poikkeuksellisen suuria leikkauksia uudistuksia reformeja niin oletteko te ajatelleet tehdä aitoa lapsivaikutusten arviointia näistä lakiehdotuksista ja budjettimuutoksista tuleeko hallitus tekemään näitä minun mielestäni se on äärimmäisen tärkeä kysymys

vielä yksi puheenvuoro opposition puolella edustaja tuppurainen ja sitten ministeri lindström vastaa
arvoisa puhemies pohja kaikelle oppimismenestykselle on varhaiskasvatuksessa voi kiistatta pitää suomalaista päivähoitoa sosiaalisena innovaationa joka on turvannut lapsille yhtäläiset oikeudet varhaiskasvatukseen sekä mahdollistanut pienten lasten vanhemmille erityisesti naisille työssäkäynnin subjektiivinen oikeus päivähoitoon kokoaikainen oikeus päivähoitopaikkaan säädettiin yhdeksänkymmentä luvun aikana kun edellisen kerran vaikeat lamavuodet suomessa mitä tekee nyt hallitus vastaavana vaikeana aikana te rajaatte päivähoito oikeuden oikeuden varhaiskasvatukseen lähtökohtaisesti kaikilta perheiltä kahteenkymmeneen tuntiin kaikilta perheiltä lähtökohtaisesti kahteenkymmeneen tuntiin poikkeuksena voidaan myöntää kokoaikainen päivähoito pelkään että olette tekemässä historiallista virhettä isoa harppausta ajassa taaksepäin muun muassa oecd pitää päivähoitoa julkishyödykkeenä joka on kannattava investointi yhteiskunnalle kannattava investointi yhteiskunnalle hyvä hallitus arvoisa opetusministeri sanni grahn laasonen vetoan teihin että te teette tässä asiassa toisenlaiset

herra puhemies täällä edustaja tanus ja edustaja toivola kyselivät kotouttamisen perään kun se on minulla vastuulla niin vastaan siihen että hallitus on totta kai jo ennakoinut näitä asioita me mietimme jo siis sitä voisiko nyt siinä yhteydessä kun näitä ihmisiä rekisteröidään tämä idea siis tuli tänään itse asiassa työelämä ja tasa arvovaliokunnasta miettiä tätä osaamisen kartoitusta samalla tämä kielikoulutus on erittäin tärkeä asia eli tehtäisiin jo asioita etukäteen silloin kun ihmisiä rekisteröidään kartoitusta siitä mitä he osaavat mikä on heidän taustansa monipuolistettaisiin tätä minun ainakin on näin annettu ymmärtää että tällaista systemaattista järjestelmää ei ole ja minun mielestäni tämä olisi hyvä idea koska tämä nopeuttaisi tätä prosessia se olisi hyödyksi sekä näille maahantulijoille että meille veronmaksajille että me saamme mahdollisimman nopean ja ja hyvän prosessin aikaiseksi eli näitä asioita mietitään jo etukäteen ja totta kai koska me tiedämme että paineet ovat valtavat ja resurssit ovat vähäiset

tampereen esimerkki esille että korkeakoulut myös hakevat itse omia tämmöisiä yhteistyömalleja ja myös sisällöllisesti kehittävät ja hakevat tätä omaa profiloitumistaan täällä edustaja andersson sanoi tästä uudistamisesta että sitähän

herra puhemies olen tyrmistynyt siitä millä voimalla ja vimmalla hallitus käy varhaiskasvatuksen kimppuun leikkaamalla varhaiskasvatuksesta ongelmat siirtyvät vain koululuokkiin ratkaistaviksi

meidän lapset ansaitsevat

puhemies vielä kommenttina ministerille totta kai poliitikot linjaavat koulutuspolitiikan painopisteitä mutta sitä pedagogista työtä tekevät kasvatusalan ammattilaiset ja he myöskin vastaavat tästä pedagogiikan uudistamistyöstä josta tässä on puhuttu paljon ongelmana on siis tämä valtava epäsuhta näiden perusrahoitukseen kohdistuvien leikkausten ja tämän pienen kehittämisrahan välillä eli heikennetään samanaikaisesti edellytyksiä tehdä ylipäätään kasvatuksellista pedagogista työtä suomessa kaikilla koulutusasteilla ja annetaan pieni määräraha ennalta päätettyihin pieniin kehittämishankkeisiin se ei luo mitään todellisia edellytyksiä todellista pohjaa pedagogiikan tai koulutuksen uudistamiselle

edustaja anderssonin puheenvuorosta jatkaen hienoa että olemme huolissamme nimenomaan tästä mikä on opettajien osaamistaso nyt ja sitten jatkossa juuri tämän takia hallitus on lisäämässä opettajankoulutukseen on uudistamassa sitä kokonaisvaltaisesti ja sitten myös tähän digitaaliseen oppimiseen digitalisaatioon tulee erityinen panostus koska tässähän me olemme erityisesti jälkijunassa kävimme sivistysvaliokunnan kanssa vierailemassa muun muassa tuolla viron puolella ja siellä ollaan kyllä merkittävästi pidemmällä tässä niin pienessä kansakunnassa mutta muuten muuten sitten opettajien asemasta juuri näillä rakenteellisilla muutoksillahan me nimenomaan pyrimme tätä turvaamaan että ei tarvitse tähän osaamistason laskuun mennä mistä erheellisesti nyt oppositio puhuu vaan nimenomaan pitää koulutuksessa suunnata nyt siihen että me palvelemme parhaiten työmarkkinoita ja sitä että saamme nuoret nopeammin työllistymään he olisivat valmiimpia työntekijöitä tätähän myös työnantajat toivovat että me saisimme nopeammin heitä työllistymään

ihmetteli täällä miten pikku koululaiselle riittää huhtasaari

kaksikymmentä tuntia ja sitten päivähoidossa se ei varhaiskasvatuksessa riittäisikään voin kertoa että opetusministerinä sain olla laatimassa lainsäädännön ja tuomaan sen eduskuntaan ja eduskunta hyväksyi sitten iltapäivähoitolain joka nimenomaan säädettiin siitä syystä että pikku koululaiset olivat yksinäisiä se oli suunnaton yhteiskunnallinen ongelma johon tämä korjauksena tehtiin arvoisa puhemies tämä varhaiskasvatuksen tason heikentäminen on minusta ihan perustavanlaatuista kaikkein traagisinta tässä uudistuksessa mitä ollaan nyt koulutuksen suhteen tekemässä eli siis päivähoidon rajaaminen subjektiivisen päivähoito oikeuden romuttaminen ne ovat kyllä sellaisia fundamentteja jotka ovat tuoneet vanhemmille turvaa ja tukea työn ja perheen yhteensovittamiseen nuoret perheet tekevät pätkätöitä työttömyys ja työ vuorottelevat ja on vaikea rajata rajata sieltä ulkopuolelle esimerkiksi työttömiä perheitä tästä syystä kysyn vielä onko hallitus todella miettinyt yksilötasolla perheiden näkökulmasta näitä

oppisopimuskoulutus on tärkeä asia monille sopii oppisopimuskoulutus paljon paremmin kuin se normaali kaava mennään kouluun ja siellä opitaan kuitenkin oppisopimuskoulutuksessa on vaikeuksia yritykset eivät aina lähde siihen mukaan suomessa ja myös jos ajatellaan ammattikouluja ja ammattikorkeakouluja yrityksiä pitäisi saada enemmän mukaan tähän yhteistyöhön kysynkin mitä mitä hallitus aikoo tehdä että parannetaan tätä tahoa edelleen ja sitten kysyisin myös tästä oppisopimuskoulutusmallista kun on koulutussopimusmalli ja oppisopimuskoulutus mitä eroa niillä on tästä viron asiasta sanoisin vielä sen että kun tosiaan sivistysvaliokunta oli siellä käymässä he olivat huomioineet kuinka tärkeää on tunti liikuntaa koulussa todella myös kiitän kuten edustaja wallinheimo hallitusta että tämä tunti

sanoa että meidän oppositio on kevyellä tavalla ehkä aika vahvastikin jämähtänyt paikallensa että nämä vaihtoehtoiset näkökulmat eivät kyllä tule esille laisinkaan otetaan nyt esimerkki edustaja edustaja kiuru alkoi sanomaan että me emme ole kiinnostuneet opetuksesta lukiossa menee opetukseen seitsemänkymmentäyksi prosenttia mutta ammatillisessa vain viisikymmentäviisi prosenttia

opettavat esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa ja nyt hallitus antaa potkut melkein neljälletuhannelle ammatillisen oppilaitoksen opettajalle te te puhutte opetuksen ja koulutuksen kehittämisestä mutta mistä te leikkaatte te heikennätte niiden lasten oikeutta osallistua opetukseen ja kasvatukseen jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa tässä yhteiskunnassa te rajaatte niiden lasten oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon joiden molemmat vanhemmat ovat työttömiä päivähoito ja varhaiskasvatus ovat lapsen oikeus ei vanhemman oikeus toiseksi te viette perusopetuksesta rahaa niiltä kouluilta joiden oppilaiden vanhemmissa on kaikkein eniten työttömiä toimeentulotuen saajia ja joiden lapsissa on kaikkein eniten lastensuojelun asiakkaita eikö tämä ole perusopetuksen tasa arvon koulutuksen tasa arvon romuttamista

ei ei mitään kehittämistä vaan nimenomaan heikentämistä myöntäkää se

mukaan varhaiskasvatuksesta saatavat hyödyt ovat saavutettavissa jo lyhyemmässä ajassa kuten tässä nyt esitetyssä kahdessakymmenessä tunnissa silti en kiistä sitä että koulutussäästöt ja erityisesti nämä varhaiskasvatuksen säästöt ovat niitä tämän vaalikauden vaikeimpia asioita tässä on kuitenkin kyse siitä että meillä on jatkossakin varaa säilyttää koulutusjärjestelmämme kulmakivet eli maksuton koulutus peruskoulusta korkeakouluun ja oikeus varhaiskasvatukseen kaikilla lapsilla haluaisin myös kommentoida täällä muutamia edustaja kiurun esittämiä asioita rakenteellisista uudistuksista työurien työurien pidentämisestä juuri näitä kaikkiahan me pyrimme tekemään näiden uudistusten lisäksi turha niitä on peitellä leikkaukset ovat ovat myös heikennyksiä mutta samalla pyritään löytämään uudistuksia näistä uudistuksista itseäni erityisesti lämmittää on liikunnan lisäämiseen panostaminen jos toteutuksessa onnistutaan niin että liikkuvampi arki jää pysyväsi toimintatavaksi tulemme säästämään miljardeja terveys ja sosiaalimenoissa

täällä ihmettelee miksi ammatillisessa koulutuksessa käytetään vähemmän resursseja suhteessa opetukseen kuin lukiokoulutuksessa niin kannattaa mennä katsomaan sitä ammatillista koulutusta siellä on aika paljon kalliimpia laitteita joita tarvitaan niiden seinien lisäksi sitä paitsi meidän lukioverkkomme on paljon tiiviimpi kuin mutta tästä taistelusta kannattaa oppia se että esimerkiksi kotikaupungissani hämeenlinnassa on yhdistetty ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus samaan liikelaitokseen ja siellä on saatu oikeasti säästöjä sitä kautta että että tilat ovat yhteiset hallinto on yhteinen synergia on yhteinen ja on pystytty käyttämään myös opetusresursseja yhteisesti nämä ovat niitä uudistuksia joita meidän pitää tehdä mutta ne eivät toimi niissä oloissa joissa jatkuvasti leikataan lisää

hyvin kalliita juuri siksi se on peruste joka vaatii että tämän toiminnan kannattaa olla mahdollisimman paljon keskitettynä ei niin että se on pirstaloitu pitkin suomenmaata vain näin me saamme ne laitteistot mahdollisimman hyvään käyttöön ja mahdollisesti vielä paremmat laitteistot opiskelijoille tämä on oikeastaan avainkysymys miten me käytämme meidän koulutuseuromme parhaimmalla mahdollisella tavalla

suorien leikkausten lisäksi hallitus suunnittelee saavansa säästöjä aikaan myös vähentämällä suorittamismääriä kahdellakymmenellä prosentilla yliopistoissa tapasin eilen oman maakuntani varsinais suomen yliopistoväkeä ja he olivat jopa enemmän huolissaan tästä maisterimäärien leikkaamisesta kuin budjettisummansa leikkaamisesta arvoisa puhemies maailma ei ole yksinkertaistumassa vaan monimutkaistumassa ja tämä monimutkaistuva maailma tarvitsee vielä nykyistäkin syvempää ja laaja alaisempaa osaamista suomi pärjää vain korkeatasoisen korkeatasoisen edelläkävijäosaamisen avulla miten arvon hallitus on ajatellut meidän suomalaisten pärjäävän tässä monimutkaistuvassa maailmassa alentamalla koulutustasoa joihinkin tehtäviin vaadittavaa kelpoisuutta voi toki harkita alaspäin mutta näitä siis kelpoisuuksia ja maisterikoulutuksen määriä ei pidä sekoittaa keskenään eikä näiden maisterikoulutettavien määriä alentaa

puhemies tuosta maisterintutkinnosta kun se on herättänyt paljon keskustelua on ehkä syytä vielä sanoa että tässähän ajatuksena on eurooppalaisempi ajattelutapa jossa jo kandintutkinnolla bolognan prosessin mukaisesti pääsee työelämään ja hankkimaan siellä kannukset mahdollisimman nopeasti kun me tiedämme mikä tuo haaste on ja uskon

puhemies olen aina suuresti arvostanut edustaja puumalaa sivistyspoliitikkona ja erityisen hyvää yhteistyötä teimme silloin kun teimme yhdessä välikysymystä koulutusleikkauksista viime kaudella joiden päälle nyt ollaan laittamassa vielä tuplaleikkaukset

innovaatioita tuotekehittelyä sellaisia tuotteita jotka myydään ja pahoin pelkään että jos me lähdemme sille linjalle kuten suuret eurooppalaiset maat tekevät että pidetään perustutkintotasona kandintutkinto niin me menetämme nimenomaan ne kilpailuvaltit joilla me olemme nousseet kansakuntana

arvoisa puhemies edustaja filatoville pieni tarkennus siihen että ei tässä keskustella siitä mitä viime vaalikaudella leikattiin ja leikataanko sen päälle tällä tällä vaalikaudella enemmän vaan itse asiassa keskustelu käydään siitä mitkä ovat hallituksen uudistuksilla saavutettavat säästöt ja kuinka paljon sosi alidemokraatit olisivat leikanneet tällä vaalikaudella jos olisivat olleet hallituksessa ja siitähän opetusministeri grahn laasonen kyllä kertoikin näitä lukuja arvoisa puhemies tämä välikysymys ei ole uskottava tämä ei ole uskottava sen takia että oppositiolla on tämä vaihtoehto leikata pelkästään toisen asteen koulutuksesta kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa ja sen päälle vielä innovaatiorahat

luo sen tilanteen että ei ole uskottava kysyisinkin arvoisalta opetusministeriltä jos nämä sosialidemokraattien ja koko opposition kaavailemat leikkaukset jotka ovat paljon kovempia kuin mitä hallitus nyt näillä uudistuksilla saa säästöjä aikaiseksi toteutettaisiin niin missä kunnossa meidän koulutusjärjestelmämme olisi

arvoisa puhemies itse asiassa tartun tähän edustaja turusen puheenvuoroon kun sanoitte että välikysymys ei ole uskottava oletteko te ihan tosissanne kun olitte kuitenkin kuuntelemassa tätä keskustelua mitä tapahtuu varhaiskasvatuksessa peruskoulussa yliopistoissa ja koulutuksessa älkää ihan ihan höpöjä täällä puhutte sitten toinen asia millä vahvistan tämän perusteen olin sivistysvaliokunnan jäsen loppukauden ja siellä kolme kertaa sivistysvaliokunta otti yksimielisen kannan ja toi ne lausumat tänne eduskuntaan että on tehty niin piripintaan että edellytetään että hallitus antaa vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakahdeksantoista selvityksen miten nämä säästöt ovat vaikuttaneet koulutukselliseen saatavuuteen ja alueelliseen tasa arvoon ne säästöt mitä edelliskaudella tehtiin ja nyt te teette tämän kolme miljardia tämän päälle ettekö te häpeä

edustaja lauslahden puhe nyt hämmensi tätä asiaa ja viimeistään nyt olisi hyvä saada tietää mitkä ovat ne periaatteet jotka ohjaavat tätä ammatillisen koulutuksen rakenteellista uudistusta kun edustaja lauslahti totesi jotenkin näin että että joo nämä ammatilliset oppilaitokset kun ne on pitkin suomenmaata sijoitettu joo varmasti koska siellä ne nuoretkin ovat pitkin suomenmaata niin eivät kai nämä rakenteelliset uudistukset voi tarkoittaa sitä eivät kai ne tarkoita sitä että keskitetään niitä oppilaitoksia eihän se voi tarkoittaa pelkästään sitä eihän se ole uudistamista jos tämä on hallituksen aikomus niin olen kyllä todella pettynyt

arvoisa puhemies kiitos tosiaan monista puheenvuoroista tässä salissa tähän ihan viimeiseen toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformiin sen yksi tärkeä päämäärä on kyllä turvata koulutuksen saavutettavuus että meidän kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus toisen asteen koulutukseen myöskin tulevaisuudessa mutta sen oleellinen ydin on siinä että uudistetaan se koko kokonaisuus rakenteet puretaan päällekkäistä tekemistä puretaan raja aidat nuorten ja aikuisten koulutusten välillä koska ei meillä ole erikseen nuorten ja aikuisten työmarkkinoitakaan lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista joustavia tapoja suorittaa työpaikoilla tekemällä oppien koska siitä on hyviä kokemuksia myöskin kansainvälisesti että se toimii myös järjestäjärakennetta tullaan kehittämään mutta kentän kanssa yhteistyössä

tehokkuutta nimenomaan karsimalla niistä seinistä ja ylimääräisistä hallinnollisista kustannuksista ja päällekkäisistä tekemisistä siitä syystä että voidaan turvata tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen ja meidän lasten ja nuorten tai tässä tapauksessa nuorten ja myöskin aikuisten koulutus tässä tuli esiin että sanoitte että te olette kehittäneet viime kaudella oppisopimuskoulutusta mutta tilanne on edelleen se että vain kymmenen prosenttia oppisopimuskoulutettavista on nuoria eli siitä tapahtuvasta oppimisesta ei aidosti ole tullut nuorille kouluttautumisen muoto tähän me haluamme kiinnittää huomiota purkamalla hallinnollista ja kustannustaakkaa työnantajilta ja luomalla uusia malleja miten voidaan monipuolisesti suorittaa tutkintoja niin että niissä on entistä enemmän työpaikoilla tapahtuvaa oppimista mutta myöskin uusi koulutussopimuksen malli täällä tuli aiheellisia kysymyksiä maahanmuuttajien koulutuksesta ministeri lindström vastasikin kysymyksiin tästä kotouttamisesta maahanmuuttaja turvapaikanhakijalapsilla ja nuorilla on oikeus koulutukseen peruskouluun esiopetukseen varhaiskasvatukseen ja on tärkeää että kunnat hyvin nopeasti pystyvät järjestämään tämän koulutuksen myös heille valtio tietysti osallistuu näihin kustannuksiin aivan niin kuin kuuluukin muun muassa valmistava koulutus on erittäin hyvä tapa huolehtia tästä olemme jo käynnistäneet ministeriössä työn jossa pohdimme miten vastaamme tähän

arvoisa

täällä yritetty nostaa vastustimme silloin nimenomaan järjestämislupien lakkauttamislakia joka olisi jättänyt todella suuren kysymyksen siitä kenelle ja minnepäin suomea järjestämislupia olisi annettu se olisi ollut uhkaavaa koulutuksen tasa arvoisuuden näkökulmasta kerta kaikkiaan ja olen edelleen tässäkin keskustelussa täsmälleen samaa mieltä kuin silloin alkuvuodesta arvoisa puhemies on tietysti valitettavaa että hallitusohjelmaan jouduttiin ottamaan koulutussektorillekin näinkin suuret säästöt on kuitenkin hyvä palauttaa mieliin ne säästöt jotka olivat käytössä hallitusneuvotteluiden lähtötilanteen pohjaksi nyt nämä leikkaukset ovat kuitenkin merkittävästi pienempiä niin kuin vanhoja tässä ollaan muisteltu vanhojen muistelu on usein hyödytöntä mutta tällä kertaa sillä tavalla kuitenkin mukavaa että nyt enemmän panostetaan rakenteellisiin uudistuksiin ja sekin tehdään niin että leikkaussummatkin ovat viimevuotisia tai viime hallituskaudella esitettyjä pienempiä

ihan laskutavasta riippumatta ne ovat pienempiä tässä yhteydessä on syytä muistaa myös että hallitus panostaa myöskin uudistamalla koulutusta koko opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa ajatellen on oltava tyytyväinen myös siitä että kulttuurista ei suoraan leikata monet tehdään rakenteellisina muutoksia ei absoluuttisina leikkauksina tästä näkökulmasta leikkaukset eivät automaattisesti ole heikennyksiä vaikka usein niin olemmekin taipuvaisia ajattelemaan opetusministeriö ja koko hallitus on aivan oikein toistanut sitä että on keksittävä miten vähemmällä rahalla saadaan enemmän toivon että poliittista ohjausta tässä uudistustyössä käytetään ennen muuta siihen että rakenteellisten uudistusten jälkeenkin koulutuksen alueellinen tasa arvo on turvattu toinen periaate on että koulutus pystyy vastaisuudessakin olemaan keino nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tässä mielestäni ovat myös ja esimerkiksi kansanopistot tärkeässä roolissa onneksi nyt ei leikata vapaasta sivistystyöstä vaan vaan ollaan nyt osattu tunnistaa myös sen tarve jatkossa ei myöskään liikunnasta ja kulttuurista ne jätetään rauhaan toivottavasti näitä arvovalintoja myös oppositio osaa arvostaa suomalaisen koulutuksen uudistamisen on lähdettävä liikkeelle näitten oppimisprosessien uudistamisesta tieto ja teknologia muuttuvat jatkuvasti siksi kaikessa koulutuksessa on painotettava entistä enemmän tiedon soveltamiskykyä sekä oppimis ja omaksumistaitoja

myös liikuntaa ja sen lisäämistä ollaan tänään vuolaasti ja aiheellisestikin kiitelty arvoisa puhemies haluan vielä lopuksi kiinnittää huomiota nuorisotyöttömyyteen hallituksen tavoitteenahan ihan oikein on että tämän kauden lopulla koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt ja että koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut edellisen hallituksen nuorisotakuu oli erinomaisen hyvä ajatus ja tavoite ja mallilla saatiin alueellisesti ehkä hetkellisesti hyviäkin tuloksia mutta kokonaisuutenahan nuorisotakuu ei ole toiminut koska koska nuoria on yhä enemmän ja enemmän työttöminä nyt siis pitäisi yrittää jotakin uutta

vähemmällä rahalla edelleenkin ja

ollaan jo tarjottu lääkkeeksi pidemmän aikaa saksan malli on ollut esillä joskin se luonnollisesti vaatii kehittämistä meidän olosuhteitamme vastaavaksi olen kuitenkin itse viehtynyt tuossa saksan mallissa siihen että nuori tekee sopimuksen ensin yrityksen ja vasta sitten oppilaitoksen kanssa ja tämä määrä ja toteuttamistapa pystyttäisiin muokkaamaan myös alakohtaisiin tarpeisiin nyt ei enää opetusministeri ole paikalla mutta olisin häneltä halunnut kuulla minkälaisia panostuksia ja toivottavasti panostuksia tämänsuuntaiseen toimintaan

arvoisa rouva puhemies keskustelemme tänään tärkeästä aiheesta vastaamme välikysymykseen suomalaisen koulutuksen tulevaisuudesta

tutkimus ja osaaminen ovat olleet suomalaisen menestysreseptin pohja viime vuosina suomalainen hyvinvointi ja sen pohjana oleva korkea osaamisen taso on haastettu ennennäkemättömällä tavalla mittavista panostuksista panostuksista huolimatta nuorten oppimistulokset ovat heikentyneet suomalaisten aikuisosaamistaso ei ole riittävä jotta yhdeltä työuralta työttömäksi jääneet voisivat löytää nopeasti uuden työuran kysyntä entistä korkeammalle koulutukselle ja osaamiselle kasvaa maailmanlaajuisesti samalla työssä pärjääminen edellyttää nuorilta ja aikuisilta uudenlaista osaamista on selvää että suomen tuleva hyvinvointi riippuu siitä miten hyvin me uskallamme uudistaa koulutuksen sisältöjä ja rakenteita tämän hallitus on luvannut ohjelmassaan ja kärkihankkeissaan tehdä arvoisa puhemies hallituksen lähtökohdat itselleen asettaman tavoitteen saavuttamiseksi ovat haastavat haastavat hyvinvointiyhteiskuntamme perusta on murenemassa talouden sakatessa jo seitsemättä vuotta peräkkäin suomalaisen työn ja osaamisen kilpailukyky maailmalla on heikkoa ja työttömyys nousussa julkisen talouden alijäämä on tänäkin vuonna vielä viisi miljardia euroa vaikka jo edellisen eduskuntakauden aikana julkista taloutta sopeutettiin noin kuudella miljardilla eurolla on totta että koulutussektorille tehtävät julkisen talouden tasapainottamistoimet ovat merkittävät samalla hallitus haluaa saada kuitenkin vähemmällä enemmän aikaan olennaista on panostaa rakenteiden sijasta uudenlaiseen tapaan opettaa koulutukseen kohdentamassaan kärkihankerahoituksessa tehdään nyt mittavia satsauksia opettajien jatko ja täydennyskoulutukseen koululaisten digitaalisiin taitoihin pedagogiseen uudistamiseen sekä digitaalisiin sovellutuksiin olennainen olennainen tekijä oppimistulosten takana on myös koulussa viihtyminen johon siihenkin hallitus panostaa lisää rahaa nyt lisätään liikuntaa lasten koulupäivään tuodaan taide ja kulttuuri lähemmäksi oppimista sekä käytetään teknologiaa luomaan nuorille uutta vireyttä motivaatiota oppimisen iloa ja yksilöllisen kasvamisen mahdollisuuksia arvoisa puhemies hallituksen lupaamat uudistukset eivät rajoitu vain myös varhaiskasvatuksen kehittämiseen hallitus varaa seitsemän miljoonaa euroa lisää rahoitusta lisäksi tällä vaalikaudella hallitus lisää lastentarhanopettajien koulutusta pätevän henkilökunnan turvaamiseksi ammatillisen koulutuksen puolella reformi on ehkä suurin säästöt tällä sektorilla ovat mittavat mutta rahoituksen perusteita toimintarakenteita ja yhteistyötä uudistamalla säästöt voidaan toteuttaa ilman että opetuksen laatu heikkenee ammattiopetuksessa otetaan myös askelia kohti saksasta tuttua koulutussopimusmallia siinä tärkein lähtökohta tutkinnoissa on osaamisperusteisuus toisin sanoen jatkossa ammattiin opiskelevat pääsevät nopeammin kiinni työelämään samalla ammattioppilaitoksen ja yritysten yhteistyötä tiivistetään yliopistojen ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tilanne näissä leikkauksissa on haastavin toivottavasti niukkenevat resurssit toisaalta johtavat myös entistä selkeämpään työnjakoon yliopistojen ja korkeakoulujen välillä luomalla omiin vahvuuksiinsa nojaavia osaamiskeskittymiä sekä kehittämällä uudenlaista tk rahoitusta kaupallistamista tukevaksi

puolella näistä vaikeista ajoista selvitään korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa on myös tärkeää panostaa entistä enemmän suomalaisen osaamisen vientiin maailmalle se nostaisi suomalaisen tieteen tasoa ja tarjoaisi uusia rahoitus ja yhteistyökanavia suomalaisille huippuosaajille tulevaisuudessa arvoisa puhemies näillä saatesanoilla annan tukeni hallitukselle suomalaisen koulutuksen uudistamiseksi

arvoisa puhemies

on edistetty lasten yhtäläistä oikeutta varhaiskasvatukseen sekä naisten työssäkäyntimahdollisuutta lasten subjektiivinen oikeus päivähoitoon säädettiin keskellä edellisiä vaikeita lamavuosia tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi sosialidemokraattien johdolla säästäen muita julkisia menoja mutta mitä tekee nykyinen hallitus nyt vastaavassa vaikeassa taloustilanteessa hallitus esittää subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamista lähtökohtaisesti kaikilta perheiltä kahteenkymmeneen tuntiin siis todellakin aiemmin päivähoito oikeus neljäkymmentä tuntia kaikille mutta nyt hallitus aikoo rajata subjektiivisen päivähoito oikeuden lähtökohtaisesti kahteenkymmeneen tuntiin poikkeuksin voidaan myöntää kokoaikainen päivähoito pidän tätä hallituksen esitystä historiallisena virheenä ja valtavana taka askeleena subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja laadukas varhaiskasvatus ovat tärkeitä lapsille ja tärkeitä tasa arvolle kyseessä on myös kansainvälisesti tunnustettu suomalainen malli jolla tuetaan talouskasvua mahdollistamalla pienten lasten vanhempien eritoten naisten työssäkäynti pitkällä tähtäyksellä se on ja tasapainoisen väestökehityksen edellytys varmuus turvallisesta ja laadukkaasta päivähoidosta merkitsee sitä ettei perheiden tarvitse vastoin tahtoaan lykätä lasten hankkimista kansainvälinen talousjärjestö oecd on vertaillut pohjoismaita sellaisiin maihin joissa lasten päivähoito on jätetty järjestämättä ja tullut siihen tulokseen että päivähoidosta säästäminen on voimavarojen tuhlaamista sijoitus varhaiskasvatukseen sijoitus kannattavaan julkishyödykkeeseen arvoisa puhemies sen lisäksi että hallitus on rajaamassa lasten subjektiivista päivähoito oikeutta sekä kasvattamassa ryhmäkokoja hallitus on tekemässä ennalta arvaamattoman suuria leikkauksia koulutukseen eikä vain leikkauksia vaan hallitus on tekemässä tietoisen valinnan alentaa koulutustasoa esittämällä kahdenkymmenen prosentin vähennyksiä maisterintutkintojen tavoitemäärään siis kun aiemmin on asetettu tavoitteeksi osaamistason nosto se että tulevat sukupolvet olisivat aiempia koulutetumpia niin nyt ehdoin tahdoin aiotaan alentaa korkeakoulutusta ja korkeakoulutettujen määrää suomi ei enää edes pyrkisi osaavimpien koulutettujen maiden kärkeen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoituksesta leikataan tavalla joka ei voi olla vaikuttamatta niiden perustehtävän hoitamiseen on tärkeää että talouspolitiikka on kokonaisvaltaista ja että talouden tasapainottaminen tehdään talouden kasvun tekijöitä tukien tällöin korostuvat panostaminen suomen korkeaan koulutustasoon tutkimukseen ja osaamiseen ne ovat kilpailukykymme perusteet ja luovat pohjaa talouskasvulle pärjätäkseen alati vaativammassa ja haasteellisemmassa globaalitaloudessa suomen täytyy panostaa tutkimukseen ja kehitykseen ja taata korkea koulutus ja osaamistaso on luotava eheät oppimispolut varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sieltä edelleen toiselle asteelle ja aina korkea asteen koulutukseen peruskoulua tulee kehittää vaalien sillä koulutuksellisen tasa arvon perusta on peruskoulussa siinä että on aina laadukas tuotantorakenne on maailmanlaajuisesti muuttunut niin että suomen täytyy etsiä uusia innovaatioita uusia ratkaisuja ja keskittyä korkeaan osaamiseen tätä kautta suomi saadaan jälleen kasvun tielle toivon että hallitus huomioisi tämän talouslinjauksissaan ja satsaisi koulutukseen ja tutkimukseen arvoisa puhemies ymmärrämme kaikki että suomen talouden tila on vakava ja tilanteeseen täytyy reagoida mutta tasapainottaminen pitää tehdä viisaasti kokonaiskuva mielessä suomen talouden kasvun kannalta on tärkeää etteivät toimet ole lyhytnäköisiä vaan ne tehdään pidemmän ajan

väliin ministeri vehviläiselle lyhyt yhden minuutin vastaus
tässä on keskusteltu paljon tästä subjektiivisesta päivähoito oikeudesta ja minä ymmärrän että se jakaa kovasti mielipiteitä on erilaisia lähtökohtia mutta sitten minulle tuli kyllä mieleen että mitäs se kansa siitä ajatteleekaan ja kaivoin tässä nopeasti esille edustaja tuppuraisen puheenvuoron aikana että kesäkuussa tehtiin taloustutkimuksen toimesta tästä kysely johonka osallistui sen kyselyn mukaan suomalaisista kahdeksankymmentäkahdeksan prosenttia kannatti erittäin paljon tai jonkin verran hallituksen suunnitelmaa rajata päivähoito oikeutta eli tästä totean kyllä edustaja tuppuraiselle että tämä ei ole ollenkaan niin itsestään selvä asia vaan tällä on myös kansalaisilta paljon tukea sieltä arkipäivästä miten perheet myös itse ajattelevat
tähän kommentti edustaja filatov

kun kansalaisilta kysytään niin sieltä saadaan tämänsuuntaisia vastauksia mutta kansalaiset eivät välttämättä tunne niiden toisten perheiden todellisuutta jotka tuota päivähoitoa tarvitsevat silloin kun jompikumpi vanhemmista on kotona me tiedämme sen että ihmiset ovat hyvin pirstaleisissa pätkätyösuhteissa ja tämä uudistus johtaa siihen että myös työttömän lapset tai pätkätyöläisen lapset ovat herkästi pätkätyösuhteissa lakihan turvaisi tai ne suunnitelmat sen että ollaan ikään kuin saman yksikön sisällä mutta se ei tarkoita sitä että päästäisiin samaan päiväkotiin vaan se tarkoittaa sitä että sen saman yksikön saman hallinnollisen yksikön sisällä voidaankin joutua aivan uusien aikuisten kanssa tekemisiin ja aivan uusien lapsiryhmien kanssa tekemisiin toinen ongelma liittyy siihen että meillä on paljon esimerkiksi synnytyksen jälkeistä masennusta ihmettelen vain kuinka nuo äidit

epävarmuus hallituksen toimien takia näkyy kaikilla koulutuksen asteilla ja työpaikoilla vihreät äänestävät hallitukselle epäluottamusta sillä sipilän soinin ja stubbin hallitukselle koulutus on rasite ei investointi tulevaisuuteen ja yhteiskunnallisen tasa arvon tae ja kivijalka kuten se se on vihreille

arvoisa rouva puhemies kun kuunteli ministeri grahn laasosen vastausta välikysymykseen tuli hyvin huojentunut olo nyt ei nyt vain kehitetään eli mitään ongelmia koulutuspuolella ei ole tosin toisenlaisen kuvan saa kun katsoo lukuja muistan hyvin kun viime kaudella teimme yhdessä keskustan kanssa välikysymyksen koulutukseen kohdistuneista leikkauksista täällä on kritisoitu että puhutaan kumulatiivisista luvuista mutta siinä välikysymyksessä nimenomaan keskusta halusi että lasketaan kumulatiivisesti leikkaukset yhteen yksi pilkku seitsemän miljardia euroa se oli liikaa ja sen vuoksi kun itse olen puolueen puheenjohtaja muistan hyvin ne vaalikeskustelut joissa jokaisen eduskuntapuolueen puheenjohtaja sanoi että koulutuksesta on leikattu jo liikaa koulutuksesta ei enää pidä leikata jokainen sanoi näin ymmärrän että hallituksessa tehdään kompromisseja jokainen periksi mutta ihmetystä herättää kenen kanssa hallitus teki kompromissin kun jokainen hallituspuolue ennen vaaleja sanoi että koulutuksesta on leikattu jo liikaa ja mitä nyt tehdään niiden yhden pilkku seitsemän miljardin leikkausten päälle jotka kaikki jäävät voimaan ja joita viime kaudella oppositiossa niin keskusta kuin perussuomalaiset kritisoivat tehdään seuraavan neljän vuoden aikana kolmentuhannen miljoonan euron lisäleikkaukset ei tämä käy järkeen arvoisa puhemies täällä on nostettu liikkuva koulu hanke esille se on hyvä hanke ja pitää antaa kiitosta hallitukselle ja kiitoksen paikka se että se valtakunnallistetaan tuodaan kaikkiin kouluihin on hyvä asia mutta se on täysin sivussa tästä kysymyksestä koulutusleikkauksista liikkuva koulu hanke oli yksi kärkihankkeista kun toimin kulttuuri ja urheiluministerinä kolminkertaistin niiden kolmen vuoden aikana kun toimin ministerinä hankkeen rahoituksen yhdestä pilkku kolmesta miljoonasta eurosta neljään tyytyväinen että tätä hanketta jatketaan mutta arvoisa puhemies tässä keskustelussa keskustellaan nimenomaan päivähoitoon varhaiskasvatukseen peruskouluun toiselle asteelle ammatilliselle puolelle ja lukioihin sekä korkea asteelle tehtävistä leikkauksista täällä keskustan edustaja honkonen ja edustaja katainen ovat että edellinen hallitus teki suuremmat leikkaukset kuin tämä hallitus yhteisessä välikysymyksessämme kuitenkin todettiin että yksi pilkku seitsemän miljardia olivat viime hallituksen kumulatiiviset leikkaukset ja nyt niiden päälle tulee kolmetuhatta miljoonaa lisää minusta olisi edes rehellistä myöntää että lupaukset syötiin periaatteet myytiin ja kaksinkertaiset leikkaukset vanhojen päälle vielä tehtiin arvoisa puhemies täällä on muita osa alueita käsitelty hyvin tarkkaan enkä mene niihin enempää mutta hyvin vähälle huomiolle keskustelussa ovat jääneet opintotukeen tehtävät leikkaukset viime kaudella toimin opintotuesta vastaavana ministerinä yksi keskeisistä saavutuksista oli se että opintotuki sidottiin indeksiin sitä on pitkään ajettu ja se oli erittäin tärkeä päätös että opintotuki ei joka vuosi jää jälkeen täysi indeksi tuli puolen vuoden ajan sen jälkeen hallitus leikkasi puolet indeksistä ja nyt indeksiä ei jäädytetä vaan se poistetaan kokonaan eli opintotuki tulee jäämään joka ikinen vuosi jälkeen kustannuksista mutta tämä ei yksin riitä vaan hallitusohjelmaan on kirjattu seitsemänkymmenenviiden miljoonan euron leikkaukset opintotukeen tämän päivän lännen median haastattelussa ainakin muun muassa turun sanomissa opetus ja kulttuuriministeri sanni grahn laasonen toteaa leikkaus tulee olemaan sataviisikymmentä miljoonaa hallitusohjelman mukaan viisitoista prosenttia pienituloisten opintorahasta leikataan ja sitä tullaan leikkaamaan vielä lisää kaksikymmentäviisi prosenttia tullaan leikkaamaan opintorahasta opintorahan ja opintotuen tarkoitus olisi se että opinnot sujuvat nopeasti opintotuella pitäisi pystyä tulemaan toimeen tämä merkitsee sitä että sillä ei todellakaan tule toimeen reilun kolmensadan euron opintorahasta ollaan leikkaamassa seitsemänkymmentä euroa

eläkeläisiltä ja työttömiltäkin leikataan mutta itse asiassa keneltäkään ei niin rajusti kuin opiskelijoilta peräti kaksikymmentäviisi prosenttia tämä on skandaali

hallitukset olivat uudistuminen ja uudistaminen on välttämätöntä kun tekemättäkään ei voi jättää se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa että nämä leikkaukset ovat ikäviä ne ovat ikäviä meille kaikille monessa debattipuheenvuorossa korostui ylpeys meidän peruskoulustamme siitä historiasta miten hyvä se on ollut mutta sen pitää olla hyvä myös tulevaisuudessa ja juuri siksi näitä uudistuksia tehdään minä uskallan väittää että hallituksessa tunnistetaan ja tunnustetaan monia ongelmia kukaan ei kiellä sitä etteivätkö oppimistulokset olisi heikentyneet tai sitä että osaamistarpeet ovat muuttuneet työelämän muuttuessa tai sitä että koulutustasa arvon murenemisen signaalit ovat nähtävissä juuri siksi uudistumista tarvitaan arvoisa rouva puhemies me puhumme paljon kilpailukyvystä ja suomen kilpailijamaista taloudellisessa kontekstissa meidän pitää tehdä tämä sama myös tieteessä olen ollut jonkin aikaa huolissani suomalaisen tieteen tulevaisuudennäkymistä sillä suomi ei ole enää yhtä kilpailukykyinen paikka huipputieteen tekemiselle kuin aiempina vuosikymmeninä sekä koulutusinvestointien että tk rahoituksen osuus julkisista varoista on ollut laskusuunnassa tämä on luonnollista johtuen meidän huonosta taloustilanteestamme viime viikolla oli tutkaksen seminaari jossa korostui että huippututkijoiden aivovuoto suomesta on todellinen ongelma konkreettisesti maiden väliset väliset erot näkyvät muun muassa saatavilla olevassa projektirahoituksessa huippututkija voi saada suomen akatemian rahoitusta esimerkiksi satakaksikymmentäviisituhatta euroa vuodessa kun belgiassa vastaava summa on puoli miljoonaa euroa ja britanniassa vielä enemmänkin meillä löytyy euroopasta rohkaisevia esimerkkejä siitä miten määrätietoisilla toimilla tieteen tasoa on saatu merkittävästi parannettua suhteellisen lyhyessäkin ajassa näitä toimia kaivataan nyt suomessa olenkin iloinen että ministeri grahn laasonen oli varannut koko iltansa tähän seminaariin ja siellä käytiin hyvää dialogia siitä miten tieteen tasoa aidosti saataisiin yhdessä kehitettyä sivistysvaltion luonteeseen kuuluu laadukas ja monipuolinen tutkimus itseisarvonsa lisäksi tieteen tasoon vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi yritysten kyky tuoda markkinoille uusia innovaatioita samoin vaikkapa terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuuksiin hoitaa potilaita paremmin vaikuttavilla tavoilla varmasti kaikki olemme törmänneet näihin uutisiin viimeksi tällä viikolla helsingin sanomat kertoi siitä että husissa on tehty noin seitsemänsataa hoitoparannusta kymmenen vuoden aikana seitsemänsataa hoitoparannusta se on miljoonissa laskettuna aivan aivan valtava summa vaikka sitä tarkkaa lukua minulla ei nytten olekaan arvoisa rouva puhemies suomi tarvitsee tasokasta tasokasta tiedettä myös jatkossa meidän on pidettävä huoli siitä että tiede ja tutkimus saavat saavat tarvitsemansa panostukset tässä meillä tarkoitan hallitusta oppositiota korkeakouluja yrityksiä yhdessä meillä on sama maali kiitos

arvoisa puhemies

nämä ylimitoitetut koulutusleikkaukset uhkaavat luoda tilanteen jossa ne eivät tuota säästöä vaan ne syövät meiltä kasvun eväät tässä välikysymyskeskustelussa on oltu huolissaan siitä että me jätämme tuleville sukupolville liiaksi velkaa ja tuo huoli on aivan aiheellinen mutta näin käy vääjäämättä jos me syömme kasvun eväät riskinä on että hallituksen leikkaukset synnyttävät tähän maahan osaamisen kestävyysvajeen se on paljon pahempi peikko kuin rahavelka ja se kestävyysvaje josta me olemme tottuneet täällä puhumaan nimenomaan koulutukseen kannattaa investoida koska koulutusinvestoinnilla on hyvä tuotto varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaa oecdn mukaan itsensä seitsenkertaisena takaisin ja samansuuruisia lukuja saadaan myös muista koulutusinvestoinneista koulutusmenojen osuus reilut kaksitoista prosenttia kaikista julkisista menoista suomessa on oecd maiden keskiarvon alapuolella mutta tuloksemme ovat keskitasoa paremmat me olemme siis jo nyt kohtuullisen tehokkaita tämä ei tarkoita sitä etteikö meidän pitäisi pyrkiä tehokkaampaan järjestelmään

usein syrjäytymisen ensimmäiset hiljaiset signaalit huomataan jo varhaiskasvatusvaiheessa mutta huomataanko jatkossa hallituksen iso tavoite on kannustaa ihmisiä työhön jos varhaiskasvatuksessa yksi aikuinen vastaa jopa kolmenkymmenen hengen lapsiryhmästä ei voida enää puhua kasvatuksesta vaan meidän hyvä päivähoitomme hyvä varhaiskasvatuksemme muuttuu säilönnäksi

sydämellisesti tämä varmasti pistää monta isää ja äitiä miettimään sitä voiko lapsen enää laittaa hyvällä omallatunnolla päiväkotiin uskon että pääministerin sijaiselle soinille sopii hyvin se että lapsia ei enää laiteta päiväkotiin vaan heidät hoidetaan kotona mutta luulen että meidän työmarkkinamme eivät sitä kestä ja tämän esimerkiksi ministeri hyvin ymmärtää globaalissa yrityksessä toimivan huippuosaajan työ on tehokkaampaa ja turvallisempaa jos hän tietää että hänen omat lapsensa ovat hyvässä ja laadukkaassa hoivassa mutta huolikerroin kasvaa jos hallituksen leikkaukset toteutuvat

suomalaisten koulutusrakenne heikkenee voimakkaasti suhteessa kilpailijamaihimme työikäisen väestön koulutustaso on noussut viisitoista vuotta vauhdilla historiallinen kehitys on nyt muuttamassa suuntaansa vaikka osaamista vaaditaan enemmän kuin koskaan jos korkea asteen tutkinnon suorittaneiden määrä säilyisi nykytasolla niin viidessätoista vuodessa korkea asteen tutkinnon suorittaneiden työikäisten määrä lisääntyy enää alle sadallatuhannella kun se viimeisen viidentoista vuoden aikana on lisääntynyt noin kahdellasadallaviidelläkymmenellätuhannella

korkeaa osaamista vaativat ja korkeasti tuottavat työpaikat sijoittuvat viimeisten kahdenkymmenenviiden vuoden aikana erityisesti korkeasti koulutettujen työllisyys on kasvanut se että nyt on työttömänä myös akateemisesti koulutettuja ihmisiä ei todista sitä että koulutusmääriä pitäisi vähentää rajusti vaan sitä että työpaikkoja tarvitaan lisää työllisyysasteen kannalta on ongelmallista se että toisen asteen ammatillisen koulutuksen kyky työllistää on heikentynyt se on toki parempi kuin se että ei ole koulutusta ollenkaan mutta tämäkään suunta ei muutu ammatilliseen koulutukseen kohdistuvilla isoilla leikkauksilla hallitus on valinnut suomelle uuden tien osaamisen lisäämisen tutkimuksen ja tuotekehityksen ja innovaatioihin panostamisen sijaan käy herkästi niin että koulutus heikkenee palkka alennukset ja hintakilpailukyky ovat ne joihin me näytämme panostavan

arvoisa puhemies vaikka ajat olisivat miten huonot tahansa niin väitän että ei löydy sellaista ekonomistia joka sanoisi että suurimmat leikkaukset kannattaa kohdistaa opetukseen ja tutkimukseen että huomiselta kannattaa katkaista siivet jotta iltapäivä olisi hieman lämpimämpi sillä niin tämä hallitus tekee niin sanottu strateginen hallitusohjelma on täysin epästrateginen kamreerin lailla se katsoo ainoastaan tätä vuotta nostamatta katsettaan tulevaisuuteen strategia pitää sisällään kyvyn tehdä painotuksia kyvyn kyvyn sanoa että tämä on arvokasta tämän varaan varaan rakennamme paremman huomisen nyt rakennetaan tasaista surkeutta jämna plågor toisella kotimaisella hallituksen toiminnasta puuttuu strateginen näkemys jos huono päätös huonon päätöksen perään perustellaan ainoastaan hallitusohjelmalla niin silloin se ei ole strateginen vaan mekaaninen yliopistokoulutuksesta leikataan rankalla kädellä pelkästään helsingin yliopistoon kohdistuu leikkauksia yli sata sata miljoonaa euroa vuositasolla samalla sanotaan hallitusohjelmassa että opetuksen laatu ei saa heikentyä tämä on suunnattoman naiivia toki se heikentyy jos yliopistorahoituksesta viedään viisitoista prosenttia niin se näkyy toiminnassa se tarkoittaa että tiedekuntia lakkautetaan tutkimusta vähennetään jo nyt voi huomata aivovuotoa suomesta ulkomaille tämä tulee kiihtymään äsken saimme lukea että helsingin yliopisto on sadan parhaan yliopiston joukossa maailmassa onko se sitä enää huomenna mitä tapahtuu sille kahdelle miljardille eurolle ja niille neljällekymmenelletuhannelle työpaikalle jotka helsingin yliopisto tutkimusten mukaan välillisesti synnyttää ja helsingin yliopisto on vain yksi esimerkki monen joukossa suomi tarvitsee yliopistonsa arvoisa puhemies en elä siinä harhakuvitelmassa että innovaatiot syntyisivät pelkästään korkeakoulujen tai yliopistojen seinien sisällä mutta he jotka tekevät innovaatiot tutkijat insinöörit pellepelottomat he saavat oppinsa niissä ja jos oppi on hyvää niin he keksivät kunhan saavat siihen tilaisuuden älä vie heiltä tätä mahdollisuutta pääministeri sipilä usko tulevaisuuteen toimi strategisesti on puhuttu tuottavuusloikasta kilpailukyvyn parantamisesta tähän tarvitaan koulutusta hyvä koulutus on paras talouskasvun me olemme jo nyt liukumassa alaspäin oecd maiden koulutustasomittauksissa tätä vauhtia olemme pian keskitason alapuolella tämä liukuminen tulee pysäyttää sitä ei kannata kiihdyttää samaan aikaan tasa arvo heikentyy ja sosiaalinen tausta vaikuttaa yhä vahvemmin koulutustasoon kuulostaako tämä tuottavuusloikka reseptiltä kuulostaako tämä yhteiskunnalta joka osaa valjastaa parhaat voimat käyttöönsä

arvoisa rouva puhemies

erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jossa suomen kansantalous supistuu ja kustannuskilpailukykyä sekä viennin kysyntää voimallisesti edistävät toimenpiteet ovat vasta toteutusvaiheessa meillä ei ole mahdollisuutta jättää yhteiskunnan toiseksi suurinta hallinnonalaa sopeutusten ulkopuolelle meidän on saatava ilmiömäinen velanottotahti kestävälle uralle jotta jatkossakin voimme itse päättää asioistamme onko koulutuksesta leikkaaminen sitten arvovalinta se ei ole sitä sen enempää nyt istuvalle hallitukselle kuin viime kauden hallitukselle joka leikkasi koulutuksesta yksi kolme miljardia euroa tämä sipilän hallituksen esittämiin leikkauksiin verrattuna yli kaksinkertainen leikkaussumma ei ei edes sisällä toisen asteen koulutuksen leikkauspakettia ja opintotukiuudistusta jotka edellisellä hallituksella kaatuivat sen kivikkoisen tien loppusuoralla kun nyt kaikki tai ainakin suurin osa tässä salissa hallitusvastuuta kantaneina tietävät että leikkauksia ei voi jättää tekemättä toivon rakentavaa keskustelua leikkausten ja uudistusten kohdentamisesta arvoisa puhemies suomi on menestynyt koulutusmaa siksi että koulutuksemme on yhdenvertaista ja hyvin saavutettavissa maamme eri puolilla nämä ovat arvoja joista sipilän hallitus ei halua tinkiä vaikka leikkauspaineet pakottavat tekemään vaikeita valintoja iloitsen siitä että vaikeinakin aikoina vapaan sivistystyön rahoitus on entisellään ja ihanne elinikäisestä oppimisesta säilyy yhteiskunnassamme vahvana mielestäni on tärkeä signaali että sekä nuoret että aikuiset voivat kehittää itseään vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ilman tutkinto ja ammattisidonnaisia päämääriä vapaaehtoisuuden pohjalta elämämme ja arkemme huutavat yhteisöllisyyttä ja inhimillisiä arvoja kansanopistojen kansalaisopistojen urheiluopistojen ja kesäyliopistojen toiminta on siksikin mittaamattoman arvokasta olen myös erittäin tyytyväinen että jo varsin tehokkaasti järjestetty lukioverkko ei joudu leikkausten kohteeksi kuusitoista viiva kahdeksantoista vuotiaiden tulee voida käydä koulua vielä turvallisesti lapsuudenkodistaan käsin lukioiden sijainnilla on suuresti merkitystä niin perheille kuin paikkakunnillekin laajemmasti ajateltuna arvoisa puhemies leikkaustarvetta tai ei koulutusta ja oppimismetodeja tulee päivittää kaksituhattakymmenen luvulle tänä päivänä esimerkiksi lähdekritiikillä tiedon soveltamisella oman työajan hallinnalla esiintymisvarmuudella ja digitaalisilla ratkaisuilla on aivan erilainen merkitys työelämässä kuin vielä yhdeksänkymmentä luvulla hallitus investoi kolmesataa miljoonaa euroa koulutuksen kärkihankkeisiin joilla uudistetaan koulutusta ja oppimisympäristöjä teknologian tuominen paremmin osaksi jo perusopetusta on sekin vahvasti mukana digitaalisten materiaalien käyttöönottoa ja digioppimisen kokeiluja vauhditetaan merkittävällä panoksella samalla toteutetaan opettajankoulutuksen kehittämisohjelma pidän myös erittäin tärkeänä että liikkuva koulu hanke jonka ideana on harrastaa tunti liikuntaa koulupäivässä laajennetaan hyvien kokemusten perusteella valtakunnalliseksi kuten kansainväliset tutkimukset osoittavat on liikunnan lisääminen vähentänyt kouluissa kiusaamista lisännyt yhdessä tekemistä ja parantanut oppimistuloksia liikkumiseen rohkaisevalla elämäntyylillä saamme kouluissa tavoitettua liikunnan harrastamisen pariin myös niitä lapsia ja nuoria jotka eivät ole saaneet kodeissaan mallia tai kannustusta päivittäiseen liikkumiseen liikkuva koulu hanke on erinomainen esimerkki myös siitä kuinka pienellä rahalla saadaan paljon aikaiseksi liikkumisen lisääminen ei ole kansantaloudenkaan näkökulmasta aivan vähäpätöinen juttu sillä liikkumattomuuden osuus vuotuisista terveydenhoitomenoista on suomessa jopa kaksi miljardia euroa

arvoisa puhemies heti alkuun haluaisin sanoa edustaja parviaiselle kiitoksen koska puheenvuorossa oli paljon pohdintaa ja analyysiä ja myös vaihtoehtoja oppositiopuolueen edustajalta onko tämä sadan miljardin suomalainen velka syntynyt

vajaassa neljässä kuukaudessa ei ole oppositiopuolueet ovat olleet vallan kahvassa varsinkin sosialidemokraatit niin kauan kuin minä muistan aika harvoin oppositiossa mutta kuka vanhoja muistaa sitä tikulla silmään nyt ollaan tässä tilanteessa koulutusleikkaukset ovat olleet hallitukselle ja perussuomalaisille vaikeita päätöksiä opposition puheenvuoroista saa helposti kuvan että mitään hyvää ei tule tapahtumaan suomalaisessa koulutuksessa seuraavan hallituskauden aikana

tiedän ettei kukaan tässä salissa eivät ministerit eivätkä edustajat halua koulutuksen alasajoa tai tähtää sen heikentämiseen ensimmäisenä haluaisin kuitenkin näistä positiivisista hallituksen esityksistä mainita liikkuva koulu hankkeen laajentamisen valtakunnalliseksi laajentamiseen on varattu kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa liikkumisen on osoitettu parantavan oppimiskykyä ja terveyttä sekä lisäävän sosiaalista hyvinvointia etenkin teini iässä suomalaisnuorten liikunnan harrastaminen vähenee tämän johdosta liikkuva koulu hankkeen kokeilun laajentamisella toiselle asteelle ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin voi odottaa olevan pitkäkestoisia positiivisia vaikutuksia oppilaiden oppimiskykyyn

kun on näin iäkkääksi jo elänyt niin voin sieltä vanhasta ottaa pienen esimerkin taas valmistuin sairaanhoito opistosta ja muistan että meillä oli silloin liikuntaa siis se kuului opinto ohjelmaan juoksimme jopa cooperin testin hallitus on varannut yhteensä kolmesataa miljoonaa euroa koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeisiin mielestäni tämä on suuri panostus hyvin vaikean taloustilanteen vallitessa erityisen positiivisiksi katson hallituksen suunnitelmat parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta kymmenellä miljoonalla eurolla kyseinen kärkihanke koskee erityisesti lapsia ja ja nuoria joiden luovia aloja halutaan edistää luovat alat ovat nopeasti kasvava ja ja työllistävä sektori euroopassa ja kasvavassa ja kasvavassa määrin myös suomessa tulevaisuudessa luovien alojen odotetaan synnyttävän uudentyyppisiä työpaikkoja ja ja osaamista on että suomi on mukana kyseisessä kehityksessä lisäksi koulutusvientiä edistetään purkamalla lainsäädännön esteitä suomalaisesta koulutuksesta pyritään nyt tosissaan tekemään vientituote etenkin erinomaisen opettajankoulutuksen ja opetustyön mallien vieminen ulkomaille voi tuottaa mainetta ja vientituloja suomeen samalla opettajien jatko ja täydennyskoulutukseen satsataan ja lastentarhanopettajien koulutusmääriä tullaan lisäämään arvoisa puhemies hallitus pyrkii leventämään osaamisen ja innovaatioiden välissä välissä vallitsevaa pullonkaulaa vaikka kokonaisrahoitus korkeakouluissa niukkenee kohdentamistoimilla voidaan panostaa tutkimuksen tehokkuuteen ja uusien rakenteiden syntymiseen uudistumisen tarve on huomattu myös korkeakouluissa hallitus on varannut korkeakoulujen ja ja elinkeinoelämän innovaatioiden kaupallistamiseksi sataviisikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa mielestäni merkittävä panostus sekin vielä lopuksi oppisopimuskoulutusta pitää kehittää edelleen on huomioitava että se on hyvä ja sopivampikin vaihtoehto monelle ammattiin opiskeltaessa kiitos

arvoisa puhemies nuorisotyöttömyys maassamme nousee uhkaavasti ja edellisen hallituksen kaavailema nuorisotakuu ei ole toteutunut odotetusti jos haluamme että meillä on muutaman vuoden kuluttua vieläkin tarpeeksi osaajia työelämään on meidän kitkettävä nuorisotyöttömyyttä nuorisotyöttömyyttä ehkäistävä syrjäytymistä ja autettava nuoria paremmin koulutuksen pariin ja työelämään ammatillinen koulutus on yksi tie estää syrjäytymistä mutta nykyinen koulutusmalli ei sovi kaikille nuorille keskeyttämisprosentti ammatillisessa koulutuksessa on nyt liian suuri ja koulutus ei vastaa työelämän tarpeisiin riittävästi meidän on nyt löydettävä keinot joilla pääsemme parempiin tuloksiin koulutuksen toteuttamista on korjattava jotta se olisi nykyistä osuvampaa käytännönläheisempää ja mikä tärkeintä varmistamassa nuorten sijoittumisen työelämään tätä odotetaan myös opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuskentän taholta ammatillisen koulutuksen pitäisi painottua antamaan nuorelle nimenomaan hyvät työelämävalmiudet työnantajien mielestä suurimmat puutteet ovat kuitenkin juuri siinä moni ammattikoulusta valmistuva joudutaan usein työelämään saapuessa kouluttamaan käytännössä uudelleen ja opettamaan liian pitkään yrityksen työtapoihin ja siellä käytettäviin tekniikoihin ammatillinen ajantasainen perusosaaminen jää tällä hetkellä liian paljon teoreettisten opintojen jalkoihin arvoisa puhemies oppositio on välikysymyksessään huolissaan siitä miten ammatillinen koulutus toteutetaan ja ammattikoulutuksen laatu sekä nuorisotakuu turvataan jos koulutuksesta leikataan on totta että leikkauksia on tulossa mutta panostamme myös yksin koulutuksen kehittämiseen kaiken kaikkiaan kolmesataa miljoonaa hallituksen esittämät toimenpiteet koulutuksen järkevöittämiseksi tulee tehdä joka tapauksessa ja täsmärahoitus muutoksen toteuttamiseksi on tässä keskeistä yhtenä vaihtoehtona parempiin tuloksiin esitän oppisopimusjärjestelmän joustavoittamista tällä hetkellä oppisopimuskoulutus nähdään enemmän aikuiskoulutuksena mutta mielestäni se pitäisi ehdottomasti nähdä tasa arvoisena vaihtoehtona perinteiselle oppimiselle nykysysteemillä oppisopimuskoulutuksen aiheuttama byrokratia on yrittäjälle liian vaativaa ja opiskelijan palkkaaminen niin kallista ja aikaa vievää että yrittäjät eivät pysty tarjoamaan oppisopimuspaikkoja tämän vuoksi kannatan koulutussopimuksen käyttöönottoa siinä työnantaja nimenomaan kouluttaa nuoren ammattiin malli olisi sekä nuorten että työnantajien etu ja se vapauttaisi ammattikoulutuksen resursseja sekä pienentäisi kustannuksia opiskelija olisi yhä koulussa kirjoilla samalla tavalla kuin perinteisen mallin opiskelijakin mutta saisi ammatillisen peruskoulutuksensa työssä oppien koulutussopimuksessa nuori yritys työnantaja ja oppilaitos tekisivät yhteisen sopimuksen jossa jokaisella on vastuunsa työnantajalla ammattitaidon syntymisestä oppilaitoksella ohjauksesta sekä arvioinnista ja nuorella itsellään oppimisesta palkan sijasta opiskelija saisi opintotuen ja yritykseltä kannustinrahan joka kasvaisi sitä mukaa kuin opiskelijan tiedot ja taidot lisääntyvät ja todellinen työpanos yrityksessä kasvaa malli tukisi parhaiten nuorten työllisyyttä ja olisi joustava yrityksille ja työnantajille tulevaisuuden osaajamme ja työnantajat tarvitsevat apua löytääkseen toisensa ja tätä apua on meidän nyt tarjottava

rouva puhemies haluan vielä todeta että on erityisen hienoa kuulla tutkimus ja ja innovaatiotoiminnan tehostuvan kun myös pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tiiviimpään yhteistyöhön korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa nyt tutkimustoiminta johon on laitettu suomessa paljon varoja ei ole tukenut riittävästi tuotekehitystä ja suomen vientiä ja työpaikkojen syntymistä olisikin hyvä kuulla ministeriltä onko tätä toimintaa tarkoitus edistää yritysten saamilla tki seteleillä seteleillä joita on ehdotuksena tervehditty lämpimästi niin erityisesti pienyrittäjien kuin korkeakoulujen taholta

puhemies niin kuin olemme tänään välikysymyskeskustelussa moneen otteeseen kuulleet nämä opetus ja kulttuuriministeriön hallinnon alaan osuvat leikkaukset ovat uuden hallitusohjelman kirjauksista siitä vaikeimmasta päästä säästöjä joudutaan kuitenkin tekemään vaikka niitä kukaan ei mielellään tekisi ja siksi asioita täytyy tehdä uudella tavalla samaan aikaan meidän koulutuksemme tarvitsee uudistumista globaali kilpailu kiristyy koko ajan maailma muuttuu ja se tarkoittaa että myös koulutuksen täytyy uudistua eikä voida tehdä samalla tavalla aina ennen resurssien niukkuus totta kai kirpaisee harmittaa mutta samalla se pakottaa meidät miettimään miten vähemmästä voitaisiin saada enemmän irti nyt kun leikkaukset nähdään uhkana meidän koulutukselle niin samalla täytyy tunnustaa myös uhka siitä että jatketaan koulutuksen tekemistä samalla tavalla kuin aina ennenkin kokoomuksen eduskuntaryhmässä me olemme puhuneet paljon näiden leikkausten vaikutuksista ja pyrkineet sitoutumaan siihen että nämä uudistukset vaikuttaisivat mahdollisimman vähän opetuksen ja koulutuksen laatuun viime hallituskaudella leikattiin sosialidemokraattisen opetusministerin johdolla niin ikään satoja miljoonia euroja nimenomaan koulutuksesta ja silloinkin nämä hallitusohjelman leikkaukset olivat niitä kaikkein suurimpia vuosien kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista hallitusohjelmassa keskityttiin myös kehittämään koulutusta silloin erityisesti opetuksen ja kerhotoiminnan erilaisten hankerahoitusten kautta näistä hankerahoituksista ei kuitenkaan ollut perusopetuksen tasa arvon turvaajiksi sadat erilaiset hankkeet jopa hämmensivät koulutuskenttää eikä kokonaiskuvaa tuntunut olevan oikein kenelläkään samalla kävi niin että hankerahat keskittyivät erityisesti

osaamista näitten hankerahojen hakemiseen ja joilla oli jo olemassa tällaisia suunnitelmia näitten rahojen käyttämiseen opetusministerinä ollessaan edustaja gustafsson lupasi julkisesti nostaa koulutuksen tasoa niin että suomi on koulutuksen kärkimaa vuonna kaksituhattakaksikymmentä tähän maaliin ei sdp johtoisten ministeriöiden aikana kuitenkaan päästy riittäviä toimenpiteitä ei saatu aikaiseksi opetuksen kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiseksi ja nyt hallitus jatkaa tätä työtä kokoomuslaisen opetus ja kulttuuriministerin johdolla hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite että suomi on koulutuksen osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa mutta tämä edellyttää kauaskantoista päätöksentekoa täytyy saada aikaiseksi pysyviä muutoksia nimenomaan rakenteissa me haluamme uudistaa toimintatapoja sillä uudistaminen ei onnistu ainoastaan lykkäämällä erilaisia hankerahoja koulutuskentälle me olemme tienhaarassa kaikki oppimistuloksia mitanneet arvioinnit pisa mukaan lukien kertovat että oppilaiden osaaminen ja myös asenteet oppimista kohtaan ovat heikentymässä oppimistulokset toki sinällään eivät ole mikään autuaaksi tekevä mittari oppimisen ja tietoyhteiskunnan murros on niin suuri että voidaan ihan aiheellisesti kysyä mittaavatko mittaavatko nämä oppimistulosten arvioinnit enää ihan oikeita asioita opettaminen oppiminen ja opetusympäristö muuttuvat mitä koulusta tulisi tulisi tänä päivänä jäädä käteen jotta koulussa vietetty aika voidaan todeta tulokselliseksi tulokselliseksi koulutuksen nykytilasta on syytä olla huolissaan ja juuri siksi tämä hallitus panostaa ministeri grahn laasosen johdolla kärkihankkeiden kautta nimenomaan uusiin oppimisympäristöihin opetuksen digitalisaatioon ja opettajien täydennyskoulutukseen arvoisa puhemies uudella tavalla tekeminen ja koulutuksen nykyaikaistaminen ovat nyt hallitusohjelmassa keskiössä se tarkoittaa rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia rahaa on luvassa sillä hallitus panostaa näihin koulutuksen kärkihankkeisiin sen mainitun kolmesataa miljoonaa euroa kärkihankkeiden kautta koulutuksessa tuetaan kehitystä mikä olisi pitänyt tehdä jo kauan aikaa sitten koulutuksen kärkihankkeiden valmistelussa on kuunneltu opetuksen ja kasvatuksen laaja alaista kenttää hallitusohjelmassa keskitytään asetettujen tavoitteiden mukaisiin toimiin osallisuuden lisäämiseen pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja jatkumoon koulutuksen laadun kehittämiseksi

arvoisa rouva puhemies

laadukas varhaiskasvatus auttaa ja tukee lapsen kehitystä muun muassa tukemalla lapsen sosiaalisuutta ja oppimista lasta tuetaan myös jos hän tarvitsee erityistä tukea esimerkiksi puheen kehityksessä tai erilaisten asioiden hahmottamisessa tavoitteena on että lasta tuetaan kokonaisvaltaisesti niissä asioissa joita hän tarvitsee oman kehityksensä ja oppimisen tueksi tutkimusten perusteella hyvästä varhaiskasvatuksesta hyötyvät erityisesti huono osaisista perheistä tulevat lapset joiden perhetilanne on vaikeampi vanhemmat ovat työttöminä tai perheessä on sairautta perheessä on erilaisia sosiaalisia ongelmia kuten päihde ja mielenterveys tai parisuhdeongelmia varhaiskasvatuksella on pystytty auttamaan lasta näissä tilanteissa ja siten parantamaan kaikkien lasten tasa arvoista mahdollisuutta aloittaa koulu päivähoito vähentää myös muiden palveluiden tarvetta sekä ennalta ehkäisee myös lastensuojelun tarvetta maahanmuuttajataustaiselle lapselle päiväkoti taas on paikka jossa tehdään asioita yhdessä muitten lasten kanssa näin opitaan sosiaalista kanssakäymistä opitaan kieltä ja saadaan sitä kautta tarvittavat valmiudet peruskoulua varten

tällä on tuettu ennen ennen kaikkea heikommassa asemassa olevia lapsia ja nuoria ei ole kovin vaikea ennustaa että kunnat tulevat tällä vaalikaudella säästämään juuri perusopetuksen ryhmäkokoja kasvattamalla tämä puolestaan aiheuttaa eriarvoisuuden lisääntymistä oppimistulosten heikentymistä ja jälleen kerran lisääntynyttä stressiä niin lapsille kuin opettajillekin pelkään että näistä toimenpiteistä tulee pitkällä aikavälillä vielä iso lasku meidän maksettavaksemme puhumattakaan miten nämä vaikuttavat ja nuoreen voidaan todeta että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen leikkaukset tulevat lisäämään eriarvoisuutta lasten ja nuorten välille millä on myös merkitystä heidän arvoisa puhemies suomi on pieni maa joka on pärjännyt ennen kaikkea laadukkaalla koulutuksella ja sen tuomalla korkealla osaamisella koulutukseen panostamisella oli keskeinen merkitys siinä miten nousimme tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lamasta siksi on erityisen vaikea ymmärtää miksi hallitus on on ottanut ja tutkimus ja kehittämisrahoituksen tähtäimeensä sipilän hallituksen mielestä suomessa on liikaa maistereita liikaa tutkimusta liikaa kehitystä hallitus ei arvosta yliopistojen perustyötä ja opetusta eikä perustutkimusta tämä on vääjäämättä tulkinta hallituksen tekemistä päätöksistä leikata koulutuksesta opetuksesta ja tutkimuksesta säästöjä ei voida tehdä ilman henkilöstömenoleikkauksia sillä ne muodostavat noin kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä prosenttia korkeakoulujen nykyisistä kuluista tämä on myös se taho joka nämä tehtävät yliopistolla tekee lukuisilla tahoilla elinkeinoelämän keskusliittoa myöten on herätty ihmettelemään miten suomi tulee jatkossa kehittämään innovatiivisia tuotteita joilla maan vienti saataisiin taas nousuun jos yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perustaa murennetaan

parhaan yliopiston joukkoon tämä opinahjo etsii muun muassa uusia ratkaisuja bio ja kiertotalouteen ja kestävään liiketoimintaan tiiviissä yritysyhteistyössä ei siis tällaista sanoo hallitus yliopisto ilmoitti juuri yhteistoimintaneuvotteluista joiden tavoitteena on sadankolmenkymmenen henkilön vähennys koska opetus ja kulttuuriministeriön ja muiden rahoituslähteiden leikkaukset vievät arviolta kymmenen prosenttia koko yliopiston budjetista

arvoisa rouva puhemies
tämän keskustelun aikana aika monta kertaa peräänkuulutettu sitä että meidän pitäisi nyt olla valmiita uudistuksiin erityisesti kun puhutaan varhaiskasvatuksesta niin minä haluaisin ehkä että kaikki muistaisivat tässä kohtaa että me just viime kaudella uudistimme tehtiin valtava uudistustyö meidän varhaiskasvatuslainsäädäntöämme

niitä tärkeitä taitoja joita elämässä tarvitaan kuitenkin kun minä olen viime viikkoina puhunut lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kanssa se viesti heiltä kaikilta on sama he kokevat että heidän työtään ei ole koskaan arvostettu tässä maassa niin vähän kuin sitä arvostetaan juuri nyt ja

kunnat eivät voi tätä kannattaa ja syyt siihen ovat ihan selvät tämä tulee eriarvoistamaan lapsia tämä tulee heikentämään varhaiskasvatuksen laatua ja tämä tulee lisäämään kuntien byrokratiaa päiväkodin ja esikoulun ammattilaiset ovat just ne ihmiset jotka ovat luoneet minun lapsilleni turvallisen paikan jossa he voivat kasvaa yhdessä kavereitten kanssa ja turvallisten aikuisten ympäröiminä näitten ihmisten ansiosta päiväkodit eivät ole pelkästään lasten säilöjä ne ovat paikkoja joissa lapset oppivat ne ovat paikkoja joissa lapset saavat kokemuksia ne lapset saavat uusia ystäviä ja turvallisen sosiaalisen ympäristön kun muksahtaa niin pääsee syliin kun tulee paha mieli on joku joka kuuntelee ja nämä ovat just ne ihmiset joitten ansiosta myös me nuoret naiset voimme tehdä uraa vaikka me olisimmekin äitejä arvoisa puhemies nyt kuitenkin hallitus on tekemässä meidän päiväkodeista juuri semmoisia säilöjä joita ollaan onnistuttu suomessa torjumaan tämä uudistus vaikuttaa tällä hetkellä niin järjettömältä että minun oli vaikea ymmärtää tätä kunnes minä kuuntelin itse asiassa tänään ministeri soinin puheenvuoron ja sieltä paistoi rivien välistä aika selvästi se ajatus mikä tässä uudistuksessa on taustalla lasten päivähoito oikeuden rajaamisen taustalla tuntuu olevan enemmänkin ihanne kotiäitiyhteiskunnasta ja ajatus siitä että niin lasten kuin naisten paikka on kotona ja kun tätä tarkastelee tämän ideologian kautta niin siinä vaiheessa nämä esitykset jotain järkeä ja samaan aikaan kun hallitus puhuu meille koko ajan normitalkoista päivähoitoon ollaan rakentamassa aivan järjetöntä uutta byroslaviaa esimerkiksi helsingissä meillä on kaksikymmentäkolmetuhatta lasta päivähoidossa ja nyt meidän pitäisi yhtäkkiä alkaa seuraamaan näitten lasten vanhempien työsuhteita mitä aikaisemmin ei olla mitenkään tehty

minä itse katson että minun mielestäni on ihan järjetöntä että pelkästään ideologisista syistä luodaan näin raskasta ja kallista hallintoa samaan aikaan kun eriarvoistetaan lapsia siirretään varhaiskasvatuksen pois meidän lastemme kasvattamisesta papereitten pyörittämiseen arvoisa puhemies minä olen ihan samaa mieltä siitä että suomi tarvitsee kasvua ja suomalaiset ovat varmasti ihan valmiita kipeisiinkin päätöksiin suomessa on talkoohenkeä ihmiset ovat valmiita tekemään asioita jos heille luvataan

puhemies

yhteistyötä voidaan eri koulutusasteiden välillä siihen soveltuvilla koulutusaloilla jolloin eri koulutusasteiden vahvuudet tukevat toisiaan näin oppilaitokset saavat myös mahdollisuuden syvempään yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa tämä mahdollistaa erilaisten simulaattoriympäristöjen rakentamisen yritysten kanssa tällöin myös alan koulutus saa käyttöönsä sekä elinkeinoelämän kokemusta että ajan tasalla olevan oppimisympäristön eri asteiden välistä yhteistyötä tehdään nykyään esimerkiksi merenkulun koulutuksessa turussa aboa mare oppilaitoksessa jossa toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välillä tehdään hyvinkin pitkälle vietyä yhteistyötä aboa maressa simulaattorijärjestelmiä on rakennettu yhdessä elinkeinoelämän kanssa arvoisa puhemies koulutusta tulee kehittää ajan mukana tehtävän kehitystyön tulee olla suunnitelmallista johdettua ja oikea aikaista jotta tulevaisuudessakin suomalaisen koulutuksen ja osaamisen taso pysyy kilpailukykyisenä

arvoisa rouva

euroja on vähemmän ja siksi euroja on vähennettävä sitä miten hallituksen toimet tulevat vaikuttamaan kasvuun tasa arvoon ja osaamiseen voidaan monin eri tavoin torjua hallitus on täällä esitellyt tänään uudistuksia joita hallitusohjelmassa on jo mainittu niistä tärkeimpiä ovat muun muassa sisältöjen kehittäminen digitaalisten oppimisympäristöjen muodostaminen ja niiden tukeminen etäopetus tulee yhä tärkeämmäksi kun koulutusverkostotkin ovat harventuneet myöskin

merkitys kasvaa teknologisen edistymisen myötä vaikutuksia voidaan lieventää myöskin koulutuksen tehokkuuden lisäämisellä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on tällä hetkellä se tilanne että siellä on opiskelijoilla vapaita työviikkoja lyhyitä päiviä joskus vain kolmen neljänkin tunnin mittaisia ja tällöin tulee eteen tilanne että kun opetustunteja on vähän ja jos opiskelijalla on pitkä matka kotoaan opiskelupaikalle niin kynnys nousee siihen kannattaako kolmen neljän tunnin takia edes lähteä kyseisenä päivänä kouluun edellinen hallitus vähensi koulutuksen järjestäjiltä opiskelupaikkoja ja se toi jo itse asiassa eriarvoisuutta siihen mitkä ovat harvaan asutulla maaseudulla mahdollisuudet toisen asteen

lievennysten

tärkeää myöskin työelämälähtöisyyden lisääminen meillä on paljon esimerkkejä siitä että erityisesti pojilla kädentaitojen oppiminen on jäänyt toissijaisemmaksi ja siksi olisi tärkeää että nimenomaan näitä kädentaitoja pidettäisiin pidettäisiin esillä erityisesti myös nämä teknologia aineet ovat ovat tärkeitä työelämälähtöisyyden osalta on tärkeää yritysyhteistyön kehittäminen ja se minkä täällä edustaja gustafsson tänään nosti esille että hänen ministeriaikanaan lähdettiin kehittämään kaksi plus yksi mallin järjestelmää se on hyvin kannatettava eli se tarkoittaa sitä että kaksi vuotta on on aktiivisempaa opiskeluvaihetta ja kolmas vaihe on sitten työnantajalle tuettua harjoitteluvaihetta mielestäni tätä tulee ammatillisessa koulutuksessa jatkossa vieläkin tehokkaammin hyödyntää arvoisa rouva puhemies jotenkin on tuntunut siltä että täällä on monissa puheenvuoroissa haluttu syrjäyttää tavallaan vanhemmilta lapsen lapsen kasvatusvastuu on maalailtu että nyt subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen tulee murentamaan koko varhaiskasvatuksen ja ryhmäkoon suurentaminen yhdellä lapsella sysää tämän koko järjestelmän aivan aivan hunningolle minä en missään tapauksessa usko että meidän meidän varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen olisi sillä tasolla että yhden lapsen lisääminen sinne vaikuttaisi tällä tavalla yhdellä lisääminen ei ole ole mikään ongelma vielä lopuksi täällä monissa puheenvuoroissa on noussut esille tämä koulutusvientikysymys eli käytännössä lukukausimaksujen ulottaminen eta ja eu maiden opiskelijoille hämmästelen sitä että meillä ei haluta ottaa ottaa näitä tuloja vastaan tämä on yliopistoille ja muille koulutuksen järjestäjille lisätuloa ja niinhän on myös että kun suomalainen henkilö lähtee euroopassakin menestykselliseen yliopistoon puhumattakaan amerikkalaisista yliopistoista opiskelemaan hän joutuu maksamaan tuhansia euroja tai tuhansia dollareita yksinomaan yksittäisestä lukukaudesta

arvoisa rouva puhemies

kolmensadan miljoonan euron leikkaukset on sumutusta puhua koulutusinvestoinneista jos ensin leikataan rajusti ja sitten investoidaan vähän hallituksen olisikin rehellisyyden nimissä puhuttava nettosummista hallituksen linja näkyy vuoden kaksituhattakuusitoista osalta kahdensadankymmenen miljoonan euron koulutussäästöinä vihreät tunnistavat kyllä sopeuttamisen tarpeen mutta leikkaukset voidaan kohdentaa toisin sen sijaan että säästämme lasten ja nuorten tulevaisuudesta ja leikkaamme omasta osaamisestamme olemme valmiit valitsemaan pienemmän pahan eli leikkaamaan pienen osan kilometrikorvausten ylikompensaatiosta sekä uudistamaan työmatkakuluvähennysjärjestelmää näillä päätöksillä voimme välttää vuoden kaksituhattakuusitoista osalta tehtävät tulevien vuosien koulutusleikkaukset korvaisimme muun muassa vähentämällä dieselin saamaa verotukea laittamalla jätteenpolton verolle ja ottamalla käyttöön maa aines ja louhintaveron kaipasitte konkreettisia esityksiä vaihtoehtoja tässä niitä tulee korostan että oman auton käytöstä työajossa tulee saada kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia vastaava korvaus laskennallisesti yli viidentoistatuhannen kilometrin työajojen jälkeen kaikki auton kiinteät ja muuttuvat kulut tulevat ja tuon jälkeen kaikki tuki on pelkkää verotonta ansiota kilometrikorvausten hintalappu yhteiskunnalle on noin sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa ja esitämme siihen noin viidenkymmenen miljoonan euron leikkausta kohtalaisen pieni summa kun vertaa mikä on toinen vaihtoehto toisin kuin monesti luullaan työmatkakuluvähennykset ohjautuvat alueellisesti kasvukeskuksiin jossa oman auton käytölle on useammin myös vaihtoehtoja tarjolla kulkuvälineistä tuki ohjautuu voittopuolisesti kahdeksankymmentä prosenttia kaikista euroista yksityisautoiluun työmatkakuluvähennyksen nettovaikutus valtion ja kuntien verotuloihin on yhteensä noin kuusisataakolmekymmentä miljoonaa euroa josta olemme valmiit karsimaan neljänneksen satakuusikymmentä miljoonaa euroa koska nykyinen vähennys suosii yksityisautoilua ja lisää liikennettä neljänneksen taso leikkauksen ohella tulee puuttua myös tuen rakenteeseen ehdotamme pidemmällä aikajänteellä siirtymistä kilometripohjaiseen järjestelmään jossa tuki irrotetaan kulkuvälineestä kilometripohjainen järjestelmä on mahdollista toteuttaa vyöhykkeittäin niin että siellä missä oman auton käytölle ei ole vaihtoehtoja vaikkapa teuvon viitasaarella kilometrikorvaus on suurempi ja siellä missä omalle autolle on vaihtoehtoja kilometrikorvaus on pienempi näin järjestelmästä saataisiin alueellisesti oikeudenmukainen sujuvoitetaan liikennettä ja vähennetään ruuhkia arvoisa rouva puhemies opetusministeri kaipasi konkreettisia ehdotuksia toivon että voimme näistä vielä keskustella ja kokonaisvaltaisesti kaikki nämä kuudensadan miljoonan suorat leikkaukset voidaan korvata toivon että otatte meidän pumaskan vastaan ja teillä on aikaa hieman keskustella koska mikään pakko ei ole näitä tehdä nämä on myös konkreettisesti mahdollista tehdä toisin ja siihen pohjautuu vihreiden esitys

arvoisa

tärkeän välikysymyksen aiheeseen liittyen täytyy todeta että tämän päivän keskustelunkin osalta joutuu toteamaan sen että tässä salissa istuvista puolueista ei kyllä yksikään ole synnitön synnitön eli eli nykyiset oppositiopuolueet ovat tehneet kuten muun muassa arvostamani edustaja gustafsson aivan oikein on todennut merkittäviä leikkauksia koulutukseen ja nyt

oleellista tässä nyt on tietysti se että meidän pitäisi pystyä yhdessä viemään tätä koulutussektoria kaiken kaikkiaan eteenpäin itse uskon vahvasti siihen että

aivan oikeita keinoja niihin pääsemiseksi pitää koko ajan koko ajan miettiä mutta samalla meidän pitää myös myös ymmärtää se että näitä paljon puhuttuja rakenteellisia uudistuksia on tehtävä myös koulutuspuolella aivan samalla tavalla kuin sosiaali ja terveydenhuollonkin puolella ammatillisen koulutuksen reformin perusopetuksen digiloikan tai nuorten yhteiskuntatakuun kehittämisen kaltaiset hankkeet pohjautuvat nimittäin siihen uudistustarpeeseen minkä jatkuvasti muuttuva maailma

asettaa

erilaista kärkihanketta vauhditetaan tässä merkittävällä kertaluontoisella panostuksella koulutuksen uudistamiseen kaiken kaikkiaan käytetään nyt yhteensä kolmesataa miljoonaa euroa näitten kärkihankkeitten kautta siis tällä summalla ei ole tarkoitus paikata julkisen talouden tilanteen vuoksi tehtäviä säästöjä vaan kylvää tulevaisuuden

muutama kommentti näihin eri kysymyksiin totta kai on todettava että nämä koulutusleikkaukset viime ja nyt alkaneella hallituskaudella ovat erittäin kovia käytännössä esimerkiksi ammattikorkeakoulusektorilta lähes neljännes rahoituksesta on hävinnyt ja häviää muutamassa vuodessa ja on aivan selvää että näitä säästöjä ei löydy pelkästään seinistä maakunnallisten korkeakoulujen näkökulmasta hallitusohjelman linjaus alue ja alaperusteisen yhteistyön lisäämisestä on erittäin hyvä asia alaperusteisuuden on käytännössä tarkoitettava sitä että esimerkiksi sotessa korkeakoulujen pitää keskenään pystyä kasvattamaan yhteistyötä vastaavasti alueperusteisen yhteistyön nimissä velvoitettuja lisäämään yhteistyötä alueellisten koulutus tutkimus ja kehitysorganisaatioiden kanssa tämä on asia jossa jokaisessa maakunnassa on äärettömän paljon paljon tehtävää todettakoon tässä yhteydessä myös se että kansallisen hyvinvoinnin kehittyminen nojaa alueiden elinvoimaan ja siksikin korkeakoulurakenteen pitää olla tässä maassa myös maantieteellisesti hyvinkin kattava debatin yhteydessä täällä nousivat esille myös nämä ulkomaalaiset opiskelijat puhuttiin koulutusviennistä itse olen ehdottomasti sitä mieltä että meidän pitää mahdollistaa koulutuksemme järjestäjille eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoitten lukukausimaksut nämä pitää pystyä mahdollistamaan myös toisen asteen kouluille oppilaitoksille eli muun muassa lukioille samoin tämän lisäksi meidän tulisi viedä eteenpäin myös niin sanottua vuosityöaikakokeilua mikä toimisi toimisi monen muun muassa lukion osalta erinomaisen hyvällä tavalla muun muassa muassa tuon mahdollisen neljännen opiskeluvuoden osalta kannustan ministeriä siihen että nyt on tärkeintä se että näitä päätöksiä tehdään ja niiden mukaisesti myös edetään eli mitään eestaas toimimista tässä nyt ei ole mahdollista harjoittaa vaan meidän on mentävä eteenpäin nyt nämä koulutusleikkaukset on kirjattu hallitusohjelmaan mutta toki niiden toteuttamismallit ovat ovat edelleen edelleen epäselviä näistä leikkauksista erittäin suuri osa kohdistuu erityisesti ammatilliseen koulutukseen ja siinä tietysti ongelma on se että järjestäjät suunnittelevat nyt jo vuosien kuusitoista viiva yhdeksäntoista ohjelmia tietämättä näistä resursseista millä noitten vuosien aikana toimitaan ei tiedetä leikataanko yksikköhinnoista vai aloituspaikkamääristä nyt puhemies aivan lopuksi tähän liittyen yksi myönteinen ratkaisu olisi se että koulutuksen läpäisyasteen parantamiseen pyrittäisiin kaikilla esimerkiksi

vaikuttaisi merkittävästi aloituspaikkojen määrään per ikäluokka kysynkin tässä lopussa ministeriltä millä tavalla olette ajatellut kannustaa oppilaitoksia nimenomaan tämän läpäisyasteen nostamiseen

arvoisa puhemies

ole tarpeitamme ja riittävää kilpailukykyä vastaavasti osaamisen ketjun heikkoudet on korjattava kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa koulutusmuodoissa ja väestön koulutustasoa on nostettava kilpailijamaita nopeammin näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on tärkeää kiinnittää jatkossakin osaamiseen koulutukseen ja tutkimukseen erityistä huomiota

perusopetuksen kehittämisessä on kritisoitu muun muassa siitä että ne kasvattavat ryhmäkokoja ryhmäkoot eivät liene kuitenkaan se keskeinen kysymys opetuksen laadun ja tehokkuuden takaamisessa sen sijaan koulutuksen ja oppimisen laadun takaaminen edellyttää että kykenemme ottamaan käyttöön opetuksessa uusia innovaatioita uudistamaan ja digitalisoimaan koulutusta yhdessä vaalikaudessa kouluja ja koulutusta ei kuitenkaan täysin digitalisoida mutta se voidaan saada hyvälle alulle digitalisoiminen tukee parhaiten suomen eri alueiden tasa arvoisen oppimisympäristön kehitystä sillä se mahdollistaa opetuksen ja oppimisen korkean tason myös syrjäseutujen kouluissa ja oppilaitoksissa hallituksen suunnittelemat toimenpiteet tulevat kaventamaan nimenomaan koulujen välisiä eroja riippumatta siitä missä kunnassa koulu sattuu sijaitsemaan hallitus on nostanut yhdeksi keskeiseksi kärkihankkeeksi osaamisen ja koulutuksen koulutuksen aikajänteet ovat hyvin pitkiä tämä tarkoittaa että koulutustarjonnan on kohdennettava kansainvälisten ja kansallisten työmarkkinoiden ennakoitavissa olevien tarpeiden mukaan ja tehtävä tarvittavat muutokset myös koulutusjärjestelmän rakenteessa koulutuksella on kyettävä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin kilpailijamaita nopeammin kärkihankkeen toteuttamisessa tullaan konkreettisesti nostamaan esille muun muassa yritysten ja koulutuksen välinen yhteistyö parhaimmillaan tämä yhteistyö tuottaa uusia yrittäjiä ja innovaatioita sekä on nopein tapa reagoida toimintaympäristön muutoksiin hallitus haluaa modernisoida ja vahvistaa toisen asteen koulutuksen ei niin kuin sdp viime vaalikaudella esitti kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron leikkauksilla vaan uudistamalla päteviä hyvin koulutettuja ja ammattitaitoisia työntekijöitä tarvitaan aina hallitus haluaa järkeistää koulutuksen rahoitusta ja rakenteita poistamalla koulutuksen päällekkäisyyksiä raja aitoja ja koota koulutustarjonnan ja ohjauksen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus ja alle samalla hallitus haluaa kannustaa koulutuksen järjestäjiä toiminnan tehostamiseen työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja oppisopimusjärjestelmän uudistaminen on osoittautunut erinomaiseksi keinoksi nuorelle saada itselleen hyvä ammatti oppisopimusjärjestelmää

tullaan kehittämään työnantajan hallinnollista taakkaa ja taloudellista rasitetta keventämällä järjestelmän kehittäminen helpottaa nuorten siirtymistä työelämään suomalaisen yhteiskunnan ja kilpailukyvyn kannalta keskeistä on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintamahdollisuuksien takaaminen ja toiminnan kehittäminen meillä on maassamme ainutlaatuinen alueellista kilpailukykyä ja tasa arvoa korostava yliopisto ja ammattikorkeakoulujärjestelmä joka on taannut yhteiskuntamme kehittymisen kaikkialla suomessa

arvoisa puhemies luova tuho on talousteoriaan liittyvä termi joka tarkoittaa teollisuuden rakennemuutosta jossa

suomalaiset olemme juuri nyt tässä luovan tuhon tilanteessa globalisaation digitalisaation ja robotisaation myötä työelämän rakenne on muuttunut ja muuttuu edelleen suomalaisen viennin kivijalat metsä elektroniikka ja metalliteollisuus ovat kemianteollisuutta lukuun ottamatta vaikeuksissa tai jopa romahtaneet etenkin korkean jalostusasteen vienti on romahtanut vanhoja ammatteja kuolee ja uusia syntyy tilalle sille ammatille johon aikanaan on kouluttautunut ei välttämättä enää ole kysyntää tekninen kehitys uhkaa jopa prosenttia ammateista seuraavien kahden vuosikymmenen aikana ihminen saattaa joutua elämänsä aikana kouluttautumaan useampaan eri ammattiin ja vaihtamaan alaa monta kertaa elämänikäisestä koulutuksesta on tullut välttämättömyys tässä luovan tuhon tilanteessa jossa nyt elämme ei hallituksen taholta ole siis kovinkaan viisasta säästää juuri koulutuksesta laadukas koulutus alkaen varhaiskasvatuksesta ja perusasteelta aina toisen asteen koulutukseen ja korkeakouluun saakka aikuiskoulutusta unohtamatta luo sen osaamisperustan josta suomi ponnistaa eteenpäin arvoisa puhemies suomalainen koulutusjärjestelmä on maailman tehokkain tehokas koulutusjärjestelmämme on sopivien palkkojen ryhmäkokojen ja hyvien oppimistulosten yhdistelmä jo nyt koulutusmenojen osuus on reilut kaksitoista prosenttia kaikista julkisista menoista suomessa tämä vuodelta kaksituhattayksitoista eli alle oecd maiden maiden keskiarvon ottaen huomioon viime hallituskaudella tehdyt koulutusleikkaukset ei varaa uusiin leikkauksiin enää ole hallituksen leikkaukset vaarantavat suomen tulevaisuuden ja kasvun edellytykset koska suomi pärjää vain korkealla osaamisella pärjäämme vain olemalla edelläkävijäosaajia tulee muistaa että koulutus on investointi eikä kuluerä se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin investointivelkaa ja syömävelkaa ei pidä rinnastaa toisiinsa esimerkiksi varhaiskasvatuksella on niin keskeinen merkitys lasten myöhemmälle oppimiselle ja kehitykselle että oecdn mukaan euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa myöhemmin jopa seitsemän euroa enemmän kuin mikään muu kasvatus tai koulutus yliopistoeuro puolestaan tuottaa lähes kuusi euroa euroopan taloudelle miksi hallitus haluaa säästää tulevaisuudesta erittäin vahingollisia suomalaiselle edelläkävijäosaamiselle ovat hallituksen leikkaukset jotka kohdistuvat yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin näillä leikkauksilla vaarannetaan korkeakoulujen mahdollisuudet tarjota laadukasta koulutusta lasketaan osaamistasoa ja ennen kaikkea kavennetaan resursseja elintärkeältä perustutkimukselta pohjalta kehitetään tulevaisuuden innovaatioita suorien leikkausten lisäksi hallitus suunnittelee saavansa säästöjä aikaan vähentämällä maisterintutkinnon suorittamismääriä kahdellakymmenellä prosentilla yliopistoissa tapasin eilen oman maakuntani varsinais suomen yliopistoväkeä he olivat jopa enemmän huolissaan maisterimäärien leikkaamisesta kuin budjettisumman leikkaamisesta maailma ei ole yksinkertaistumassa vaan monimutkaistumassa monimutkaistuva maailma tarvitsee vielä nykyistäkin syvempää ja laaja alaisempaa osaamista kovasti ihmetyttää miten arvon hallitus on ajatellut meidän suomalaisten pärjäävän monimutkaistuvassa maailmassa alentamalla koulutustasoa maisterintutkinnon suorittavien määrää ei pidä alentaa joihinkin tehtäviin vaadittavaa kelpoisuutta voi sen sijaan harkita alaspäinkin mutta näitä kelpoisuuksia ja määriä ei pitäisi sekoittaa keskenään arvoisa puhemies on merkillistä että hallitus peräänkuuluttaa suomen nousua innovaatioilla ja samaan aikaan leikkaa perustutkimuksesta ja tieteestä nämä leikkaukset yliopistojen perusrahoituksesta sekä suomen akatemian ja tekesin kilpaillusta tutkimusrahoituksesta uhkaavat näivettää koko suomalaisen innovaatioekosysteemin suomen vientivetoiseen kasvuun perustuva tulevaisuus joka syntyy nimenomaan edelläkävijäosaamisesta joutuu vaakalaudalle hyvin huolestuttavia ovat myös ammatilliseen opetukseen kohdistuvat säästöt jo nykyään lähiopetustuntien määrät ovat enää vain reilut parikymmentä viikkotuntia siis saman verran kuin peruskoululaisilla esimerkiksi turussa josta itse tulen ammattiin opiskelevalla lähiopetusta on enää noin kaksikymmentäkuusi viikkotuntia saman verran kuin peruskoulun viides luokkalaisella määrissä on tultu muutamassa vuodessa yli kymmenenkin tuntia alaspäin reilusta kolmestakymmenestä tunnista erityisen ammatillisen opetuksen säästöt ovat siksi että rahat säästetään jo vuonna kaksituhattaseitsemäntoista mutta ammatillisen koulutuksen reformi jossa uudistetaan rakenteita rahoitusta ja lainsäädäntöä astuu voimaan vasta kaksituhattakahdeksantoista rahat viedään ensin ja vasta vuoden päästä tulee ohjeet siitä miten se pitää tehdä näin päin ei pitäisi toimia

arvoisa rouva puhemies tätä keskustelua on jokseenkin surullista seurata tänään me olemme ikään kuin luovuttaneet ja luovuttamassa niin että suomi ei ole enää menestyksen maa jotenkin tuntuu siltä että tämä salikaan ei enää usko siihen että voimme olla koulutuksen kärkimaa hallituksen tapa edistää suomen kilpailukykyä lähtee liikkeelle aivan väärästä päästä suomalaisen yhteiskunnan menestystarinan takana on kyky luoda älykäs yhteiskunta jossa kaikki koulutetaan ja mahdollisimman monella on eväät nousta pitkälle tasa arvoisella koulutusjärjestelmällä ja korkealla osaamisella pieni maamme on pystynyt menestymään ja ollut vuodesta toiseen kilpailumittareiden kärkikastissa hallituksen esityksillä ei lisätä kilpailukykyä vaan päinvastoin heikennetään sitä viime hallituskaudella valmistui useita tutkimuksia niin peruskoulun tilasta suomalaisten osaamistaidon kehittymisestä niissä kävi ilmi huolestuttavia kehityssuuntia koulutuksen periytyminen lisääntyy heikommista heikommista oloista tulevien lasten oppimistulokset ovat nopeassa laskussa ja suomalaisten osaamistaso on heikentymässä verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin nämä tiedot ovat varmasti olleet myös hallituksen tiedossa täällä on puhuttu paljon varhaiskasvatuksesta ja ja yhdyn niihin puheenvuoroihin jotka ovat huolissaan meidän varhaiskasvatuksesta varhaiskasvatuksen leikkaukset tulevat jäämään historiaan tässä myös useampaan otteeseen kerrottu siitä kuinka euron panostus varhaiskasvatukseen säästää meiltä seitsemän euroa tulevaisuudessa esimerkiksi subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittaminen on yksi perustavanlaatuinen osa meidän tasa arvoista koulutusjärjestelmää tässä useammat ovat sanoneet että ei se yksi lapsi nyt mitään tilannetta muuta kysykää niiltä ihmisiltä jotka tekevät töitä näiden lasten kanssa heillä on tasan se yksi käsipari ja ja kyllä se vaikuttaa heidän tekemäänsä työhön ja myöskin siihen laatuun vaikka varhaisen tuen ja puuttumisen merkitys tiedetään ajavat kuitenkin hallituksen rajaukset nimenomaan päivähoito oikeuden pois niiltä lapsilta jotka sitä myös kaikista eniten tarvitsevat jotka tarvitsevat nimenomaan pedagogiikan ammattilaisten ja muiden lasten seuraa ongelmat tulevat kertautumaan myöskin peruskoulussa olen itse esimerkki siitä kuinka suomalainen peruskoulu pystyy tukemaan oppilaita jotka tulevat hyvin vaikeista lähtökohdista kuinka erilainen tausta ei ole este tulevaisuuden rakentamiselle vaan pelkkä haaste jossa meidän ammattilaiset ja ammattitaitoiset opettajat pystyvät auttamaan nyt hallitus on viemässä tältäkin resurssit leikkaamalla muun muassa ryhmäkokoja ja laaturahaa tutkimukset osoittavat että erityisesti maahanmuuttajavaltaisissa kouluissa pienet ryhmät ovat paras keino estää syrjäytymistä tänään ollaan oltu hyvin huolissaan myös tästä maahanmuutosta ja siitä miten pärjäämme maahanmuuttajalasten kanssa esimerkiksi helsingissä joka kymmenes lapsi on erityisen tuen tarpeessa tarvitaan erityisen kipeästi välineitä eriarvoisuuden kitkemiseksi ja oppilaiden tukemiseksi hallituksen leikkauksen vaikutus on aivan päinvastainen ryhmäkoon kasvattaminen yhdellä merkitsee jopa kolmensadan opettajan vähentämistä kaikkea tätä paikataan kohdentamalla murto osa leikkauksista digitalisaation edistämiseen nämä kärkihankkeet ovat tietenkin hallituksen puolelta tärkeitä ja siellä on paljon hyvää mutta välillä tuntuu siltä että me olemme maalaamassa talon seinää kun koko taloa ollaan valitettavasti romuttamassa ongelmat tulevat kertaantumaan myös korkeakouluissa leikkaukset aloituspaikkoihin opetukseen ja tutkimukseen vievät tulevan kasvun mahdollisuuksia miten suomen korkea koulutustaso ja osaaminen pystytään turvaamaan jos osaamisen kasvu pysäytetään tänään olemme paljon keskustelleet myöskin siitä että meillä on vaikeata taloudellisesti on vaikeata ja täytyy tehdä näitä kipeitä päätöksiä mutta olemmeko tosiaankin unohtaneet historiasta millä tavalla aikaisemmin vaikeina talousaikoina ollaan hoidettu suomalaisten tulevaisuutta olemme silloin juuri panostaneet koulutukseen haluan muistuttaa tästä ja toivon että hallitus ei piiloudu

vaihtoehdottomuuden taakse tänään on on annettu lukuisia vaihtoehtoja miksi ette ole valmiita hakemaan ratkaisuja joilla pystytään turvaamaan koulutusta tulevaisuudessa eikä kurjisteta suomen mahdollisuuksia menestyä teillä on se avain käsissä tällä hetkellä

arvoisa puhemies

mukaan heikentyneet ja koulujen väliset erot ovat kasvamassa nykymeno ei siis voi jatkua ja juuri tämän on hallituskin ymmärtänyt asenne vaikuttaa oppimistuloksiin paljon jos koulunkäynti ei motivoi eivät oppimistuloksetkaan ole häävejä perusopetuksen kehittäminen on yksi hallituksen koulutuskärkihankkeista tässä puheenvuorossa haluan keskittyä erityisesti kahteen kärkihankkeen kohtaan joiden avulla koululaisten innostus opiskeluun paranee oppimisympäristöjen digitalisointiin ja liikunnan lisäämiseen kouluissa arvoisa puhemies tutkimusten mukaan suomi on viimeisten viidentoista vuoden aikana tippunut koulujen tietotekniikan käytössä kärkijoukosta keskivaiheille suomessa on esimerkiksi paljon alakouluja joissa ei ole minkäänlaista atk opetusta viime vuonna suomen peruskouluissa oli käytössä keskimäärin kolme tietokonetta kymmentä oppilasta kohden eivät niin sanotun kännykkäsukupolven nuoret automaattisesti opi kirjoittamaan tavallisella näppäimistöllä tai käyttämään taulukkolaskentaohjelmia hallitusohjelmassa luvataan päivittää oppimistapoja ja oppimisympäristöjä ottamalla käyttöön enemmän teknologiaa opetuksessa opetusmenetelmiä pitääkin uudistaa nykyaikaan sopiviksi harvassa ovat työpaikat joissa pärjäisi ilman minkäänlaista teknologiaosaamista teknologian käyttäminen opetuksessa parantaakin koululaisten työelämätaitoja tiedon ulkoa pänttäämisen sijaan monesti on tärkeämpää tietää mistä tarvittavan tiedon voi löytää avainasemassa on myös lähdekritiikki eli mihin tietoon voi luottaa lisäksi koulunkäynnistä tulee hauskaa kun esimerkiksi matematiikkaa ja kieliä voi harjoitella erilaisten tietokonepelien avulla on kuitenkin harhaluulo että oppiminen muuttuu jotenkin paremmaksi vain sillä että kouluissa ryhdytään käyttämään tekniikkaa oecdn tutkimuksen mukaan tietotekniikka voi olla jopa häiriöksi luokkahuoneessa ja tietysti on riski että oppilaat tekisivät tehtäviään vain kopioimalla vastauksia internetistä lisäksi on erityisen tärkeää huolehtia koulutuksen tasa arvosta on tarjottava kaikille oppilailleen samat laitteet kaikilla perheillä ei ole varaa hankkia lapselle omaa älypuhelinta tablettia tai kannettavaa tietokonetta on myös muistettava ettei kännyköiden ja tietokoneiden käytön pitkäaikaisia terveysvaikutuksia ole vielä edes pystytty tutkimaan liiallinen digitaalisten laitteiden käyttö aiheuttaa kuitenkin jo lyhyellä aikavälillä fyysisiä oireita kuten päänsärkyä lasten ja nuorten ruutuaikaa kehotetaan rajoittamaan jo nykyään kun se kohdistuu lähinnä heidän vapaa aikaansa syynä on välittömien terveyshaittojen lisäksi se että tietokoneen tai tabletin kanssa vietetty aika on useimmiten istumista liika istuminen onkin yksi tulevaisuuden suurista terveysriskeistämme arvoisa puhemies toinen hallituksen kärkikoulutushankkeista esille nostamani asia on että peruskoulussa liikutaan jatkossa vähintään tunti päivässä tällä kärkihankkeella on myönteisiä vaikutuksia niin kansanterveyteen kuin kansantalouteen kun terveet elämäntavat opitaan ja niistä tulee rutiineja jo lapsena myönteiset vaikutukset heijastuvat aina pitkälle työelämään koko ikäluokan kattavalla peruskoululiikunnalla kavennetaan myös väestöryhmien välisiä hyvinvointieroja liikunta ei saa olla vain varakkaiden harrastus käytännössä liikunnan lisääminen toteutetaan esimerkiksi laajentamalla liikkuva koulu hanke valtakunnalliseksi ja kokeiluita ulotetaan myös toiselle asteelle liikkuva koulu tarkoittaa paljon muutakin kuin yhden tavallisen koululiikuntatunnin lisäämistä joka päivään hankkeen innovatiivisimmat ideat liittyvät toiminnalliseen opetukseen minulla on täällä eduskunnassa tällä viikolla yhdeksäsluokkalainen tet harjoittelija joka kertoi toiminnallisesta opetuksesta hyvän esimerkin äidinkielentunnilla oli opetettu alistuskonjunktioita niin sanotulla pilkkukaratella pilkkukaratessa kullekin pilkkua vaativalle konjunktiolle oli oma liikkeensä esimerkiksi syvä kyykky joka piti tehdä aina opettajan sanottua jonkin alistuskonjunktion tällainen kinesteettinen oppiminen parantaa oppilaiden keskittymiskykyä ja tekee oppimisesta hauskempaa liikkuvan koulun metodeja voisi ottaa käyttöön myös työpaikoilla siihen sisältyy istumisen välttämistä esimerkiksi lisäämällä taukoja ja lyhyttä taukoliikuntaa tavallista tavallista luokassa tapahtuvaa opetusta voi korvata myös vaikkapa lähtemällä opettajan johdolla ulos kävelylle esimerkiksi keiteleen luontoeskarissa esikoululaiset viettävät päivänsä ulkona touhuten tutkien ympäristön ihmeellisyyksiä ja tekemällä tehtäviä luonnon omilla materiaaleilla älylaitteiden kanssa kasvanut sukupolvikin kiinnostuu asioista paljon enemmän kun opitut jutut ovat oikeita ja käsin kosketeltavia liikkumaan pitää kannustaa myös oppituntien ulkopuolella kouluissa on saatu aikaan hyviä tuloksia järjestämällä välitunneille ohjattua liikuntaa arvoisa puhemies liikunnan lisääminen koulupäivään eri tavoilla vaatii opettajien panostusta mutta se on vaivan väärti tuomalla vaihtelua koulunkäyntiin liikunta parantaa oppilaiden keskittymiskykyä ja motivaatiota

on turha piiloutua perustellessaan leikkauksia sen tulisi avoimesti myöntää että se toteuttaa rajuja koulutukseen kohdistuvia leikkauksia jotka heikentävät kansakuntamme osaamistasoa hallituksen tulisi tässä tilanteessa myös ehdottaa kuinka suomen koulutusjärjestelmän tulisi tällaisilta rajuilta toimilta selviytyä ja miten koulutusjärjestelmää voi tällaisen jälkeen leikkaukset ovat rajuja ja nyt todella voidaan sanoa että leikataan voimakkaasti lapsilta sivistykseltämme ja tulevaisuudeltamme kuten myös taloustieteen nobelisti joseph stiglitz ilmaisi tällä viikolla yhteensä hallitus leikkaa koulutuksesta lähes kolme miljardia tämä on kokonaisbudjetista jopa kymmenen prosenttia viime aikoina hallitus on pyrkinyt kosmeettisilla päätöksillä korjaamaan tehtyjä päätöksiä ja hehkuttanut lisäämällä niin sanottuihin koulutuksen kärkihankkeisiin kolmesataa miljoonaa euroa nämä hallituksen toimet ovat kuin leikkaisi ensin pienituloisilta eläkeläisiltä asumistuen kautta kaksisataa euroa ja antaisi sen muutaman kympin takuueläkkeeseen tätä ei voi hyväksyä minua ihmetyttää kuinka pitkälle hallitus on valmis menemään leikkauspolitiikassaan ja eriarvoistavissa leikkauksissa kuinka paljon hallituksen mielestä meillä on varaa leikata pienituloisilta ja kansakuntamme osaamisesta mielestäni koulutukseen tutkimustulokset ovat yksiselitteisesti muun muassa oecdn tilastojen mukaan koulutukseen sijoitetut eurot tuottavat itsensä moninkertaisesti takaisin esimerkiksi varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaa itsensä seitsemänkertaisena takaisin käytännössä tulee muistaa se että investointivelka on aivan eri asia kuin syömävelka koulutukseen kohdistuvat leikkaukset eivät tuo säästöjä vaan syövät nimenomaan talouskasvumme eväitä esimerkiksi norjassa keskustellaan parhaillaan valtion strategisista painopisteistä koska valtion öljyvarat eivät ole loputtomat he kutsuvat tulevaa strategiaansa niin sanotuksi eli tietoyhteiskuntaan panostamiseksi tässä koulutuksella on merkittävä rooli meidänkin tulisi nähdä tietoyhteiskunta meidän strategiseksi päämääräksemme siinä koulutukseen panostaminen ja koulutusviennin lisääminen olisi nähtävä voimavaraksi jota kautta voisimme myös saada lisää pelimerkkejä yhteisesti käytettäväksi nyt voikin kysyä kuka ostaisi tulevaisuudessa koulutusta johon ei meillä ole yhteistä tahtotilaa panostaa kuten todettu hallituksen politiikka ei tue osaamistason nostoa eikä ota huomioon koulutusviennin tarjoamia mahdollisuuksia esimerkiksi pelkästään korkeakouluilta leikataan melkein kahdeksansataa miljoonaa vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä nämä leikkaukset näkyvät muun muassa helsingin yliopiston toiminnassa tarkoittaa jopa kolmentuhannenkolmensadan työpaikan menetystä esimerkiksi thln uusissa tutkimuksissa varhaiskasvatuksesta saattaa hävitä jopa viisituhatta viisituhatta työpaikkaa nämä ihmiset tuovat nimenomaan tulevaisuuden edellytyksiä kasvua innovaatioita ja muita mahdollisia uusia työpaikkoja kun suomesta häviää paljon korkeakoulutettuja tutkijoita yliopisto opettajia ei se vaikuta pelkästään suomalaiseen perustutkimukseen vaan myös tutkimuksen soveltamisalueisiin kuten uuden uuden yrittäjyyden mahdollistamiseen ja innovaatioihin leikkaukset eivät vaikuta pelkästään koulutuksen laatuun vaan siten myös suomalaiseen osaamiseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja valmistumisnopeuteen puhumattakaan siitä millaisia vaikutuksia sillä on tulevaisuuden työkentälle ja tulevaisuuden suomelle pyytäisin hallituksen kansanedustajia pohtimaan todella millaisen velan oikeasti haluatte jättää tuleville sukupolville toivon että suomi olisi jatkossakin maa jossa jokaisella olisi lähtökohdista riippumatta oikeus opiskella ja elää tasa arvoisesti sitä haluan ainakin itse tällä puheenvuorollani edistää ja puolustaa

arvoisa rouva puhemies

aina järkevistä kompromisseista sopimisesta suomen talouden taantuma on aiheuttanut omat vaatimukset hallitusohjelman sisältöön hallituksen talousohjelman mukaan velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taittuu vaalikauden loppuun mennessä ja velaksi eläminen lopetetaan vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi jokaiselta yhteiskunnan sektorilta on siten leikattava vierailin maanantaina kauniaisten lukiossa historian ja yhteiskuntaopin tunnilla lukiolaisia tavaten kysyin heiltä mitkä asiat he näkevät suomessa erityisesti haasteellisina sain vastaukseksi talouden ja pakolaistilanteen nykyisellä strategisella hallitusohjelmalla on selkeät tavoitteet ja näiden saavuttamiseen ohjatut prosessit ovat tehokkaita jotta velkaantuminen ja juuri näiden tulevaisuuteen suuntaavien nuorten ja lasten paine nostaa suomea nousuun helpottaisi joudumme tekemään myös vereslihalla päätöksiä mikään sektori ei säästy niin kliseiseltä ja monotoniselta monotoniselta kuin se kuulostaakin arvoisa rouva puhemies suomessa koulutustaso on korkea samoin teknologinen osaaminen hallituksen pidemmän aikavälin tavoitteena on edelleen suomalaisten osaamis ja koulutustason nousu mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa arvoa tavoitteena on myös että suomi on maa jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta tavoitteena on suomi koulutuksen osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaana hallituksen kärkihankkeen tavoitteena on että työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja lisätään se on myös monen opiskelijan toive opiskelijat toivovat tosissaan kentälle oppimaan kaivataan erilaisia ja monipuolisia harjoittelupaikkoja arvoisa rouva puhemies havainnollisena esimerkkinä on hallitusohjelman mukaisesti käyttöön otettava uusi koulutussopimusmalli käytännönläheisen oppimisen edistämiseksi tämä tulee luomaan mallin jolla työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään useimmiten tietojen ja taitojen osoittaminen onnistuu helpoiten juuri käytännön työtilanteissa olen itse hoitotyössä toimiessani ollut myös opiskelijoiden ohjaajana kokemuksesta voin sanoa että opiskelijoiden tietojen ja taitojen osoittaminen ja uuden oppiminen onnistuu parhaiten juuri siellä käytännön työtilanteissa opitaan ja opetetaan välillä jopa kädestä pitäen se on myös sitä hyvin tärkeää hiljaisen tiedon eteenpäin välittämistä hoitoalalla hiljaisen tiedon liikkumisella on oma paikkansa hyvien hoitotyötaitojen ja osaamisen säilyttämiseksi ja takaamiseksi on meidän tehtävä kaikkemme lääkkeiden jako potilaan hoito ja erilaiset hoitotoimenpiteet opitaan käytännön opinnoissa parhaiten hoitotyöhän on käytännön työtä arvoisa rouva puhemies ammattiopintojen käytännön oppimisen kehittämisen ohella tulee meidän huomioida myös työyhteisöä johon opiskelija sijoittuu työpaikkojen opiskelijoiden ohjaajien jaksamista on tuettava ja heidän tärkeä roolinsa on huomattava opiskelijan ohjaaja on paljon vartija hänellä on käsissään hiomaton timantti joka hioutuu käytännön oppimiskentällä meidän kaikkien parhaaksi siellä on ehkä opiskelija joka on halukas ja valmis oppimaan kaiken mahdollisen tietotaidon työkentältä

arvoisa puhemies suomen vahvuus on sivistyksessä korkeassa osaamisessa ja laadukkaassa peruskoulussa koulutuksen sisältöjen ja rakenteiden uudistaminen on tästä syystä välttämätöntä hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden tavoitteena on luoda pysyvä muutos suomalaiseen koulutukseen hallitus osoittaa kuuden kärkihankkeen toteutukseen yhteensä kolmesataa miljoonaa euroa vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista arvoisa rouva puhemies jokaisen suomalaisen osuus valtionvelasta tällä hetkellä jo lähes kahdeksantoistatuhatta euroa on sanomattakin selvää että velaksi elämisen on loputtava säästöjä haetaan jokaiselta sektorilta kehittämistä kuitenkaan unohtamatta koulutuksen kustannusten kustannusten ja koulutuksen tulosten välinen yhteys ei ole yksiselitteistä leikkaukset ja kiristyvä kilpailu maailmalla edellyttävät voimakasta rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea hallituksen luotsaamilla kärkihankkeilla pyritään muuttamaan korkeakoulusektorin toimintaa tarkoituksenmukaisempaan suuntaan etsimällä synergiaetuja ja purkamalla päällekkäisyyksiä suomessa yliopistojen tieteen vaikuttavuudessa ja tutkimustulosten kaupallistamisessa on vielä parannettavaa tämä hyödyntämätön potentiaali saadaan parhaiten käyttöön toimintatapojen ja toimintakulttuurin muutoksella arvoisa puhemies suomalainen koulumaailma on maailman kärkeä mutta oppimiseen opettajuuteen ja oppimisympäristöön liittyviä käsityksiä ja käytäntöjä on päivitettävä hallitus näkee että oppimisesta tulee tehdä entistäkin enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta aivan kuten työelämästäkin hallituksen kärkihankkeena onkin tehdä oppimisesta innostavaa hallitus vastaa yhteiskuntamme haasteisiin laaja alaisin ja tehokkaasti toteutettavin toimenpitein myös koulutuspolitiikan alalla keinot ovat moninaiset hallitus panostaa uusiin oppimisympäristöihin ja digitaalisiin materiaaleihin näiden avulla suomesta tulee modernin ja innostavan oppimisen kärkimaa suomalaisesta koulutuksesta pyritään tekemään vientituote myös purkamalla siihen kohdistuvaa sääntelyä normitulvailmiöön on näin ollen nyt aidosti puututtu myös koulutuspolitiikan saralla

arvoisa rouva puhemies

että hallitus toimillaan romuttaisi koulutuksellista tasa arvoa ja lisäisi alueellista eriarvoisuutta tätä nimenomaan ei ole tarkoitus tehdä leikkauksia ei kohdisteta suoraan koulutuksen perusrahoitukseen vaan niitä haetaan etupäässä rakenteellisten uudistusten kautta korkeakouluja ei pakolla ajeta maakunnista alas yhdistämisten kautta näin on ministeri grahn laasonen antanut ymmärtää ja tästä pidän itse kiinni toisin viime hallituskaudella kun esimerkiksi ammattikorkeakouluja lähestulkoon pakkofuusioitiin olen myös tyytyväinen siihen että lukioverkkoon ei kohdistu leikkauspaineita kuten moneen kertaan on keskustelussa todettu ei koulutuskaan valitettavasti voi välttyä leikkauksilta tässä taloustilanteessa sillä onhan koulutusmenojen osuus kaikista julkisista menoista reilusti yli kymmenen prosenttia ammatillisen koulutuksen hallitusohjelmaan on kirjattu sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron säästöt vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista alkaen toiselta asteelta olisi kuitenkin myös suurin oppositiopuolue sdp ollut valmis leikkaamaan ja vieläpä enemmän kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa ainakin heidän oman talouspolitiikan linjan muistionsa mukaan hallituksen toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformissa lisätään koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja tehostetaan koulutuksen järjestäjien toimintaa hallintoa ja rahoitusta uudistamalla ja hallituksen kärkihanke norminpurkutalkoot ulottuu myös koulutukseen toisen asteen koulutuksen lainsäädäntöä uudistettaessa aiotaan poistaa esteitä esimerkiksi toisen ja kolmannen asteen yhteistyöltä tarkoitus on myös tiivistää opintoja ja mahdollistaa nopeampi läpäisy on tärkeää että nyt tehtävissä leikkaustoimenpiteissä otetaan huomioon alueellinen tasapuolisuus esimerkiksi lapissa edelliset leikkaukset ammatilliseen koulutukseen ovat olleet erittäin kovia ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja vähennetään kaikkiaan vuosina neljätoista viiva kuusitoista lapissa yhteensä kahdeksallasadallakuudellakymmenelläviidellä aloituspaikalla aloituspaikkojen leikkaukset jakaantuivat eri maakunnissa ja eri koulutuksen järjestäjille hyvin eri tavoin esimerkiksi länsi lapista lappialta leikattiin noin neljätoista prosenttia opiskelupaikoista minkä lisäksi koulutuksen opiskelijayksikköhintaa sekä aikuiskoulutuksen rahoista on leikattu näin ollen yhteensä suorat ja välilliset leikkaukset nousivat vuoteen kuudessatoista mennessä ainoastaan tämän yksittäisen koulutusyksikön kohdalla jopa kahteenkymmeneen prosenttiin niin että kyllä minusta vaikuttaa siltä että myös aikaisemmat hallitukset ovat kohdistaneet varsin mittavia toimenpiteitä valitettavasti myös koulutuksesta leikkaamiseen ja ennen kaikkea painottaneet pohjois ja itä suomen kohdalle niitä kyllä minusta jos viidesosa leikataan kaikista tulovirroista niin onhan se kohtalokas leikkaus mille tahansa toimijalle toivonkin että yksikköhinnoista ei ei enää leikata vaan säästöt löytyvät koulutuksen sisältöjä kehittämällä tulevat säästötoimet pitää myös pystyä jakamaan tasaisemmin siten ettei niiltä joilta jo on eniten otettu enää lisää leikattaisi hallituksen koulutuksen kärkihankkeita on debattipuheenvuoroissa kritisoitu siitä että panostettu määräraha kertaluontoisesti kolmesataa miljoonaa euroa ja niiden vaikutukset ovat hyvin pieniä verrattuna koulutussektorin leikkauksiin panostuksia kärkihankkeisiin digitalisaatioon ei ole tehty kuitenkaan leikkauksia paikkaamaan vaan uutta luomaan maailma muuttuu huimaa vauhtia ja siellä koulutuksen on pysyttävä matkassa digioppiminen elinikäinen oppiminen yritteliäisyys koodaaminen medialukutaito tässä vain muutamia kansalaistaitoja joita näillä kärkihankkeilla halutaan vahvistaa nämä ovat muutosrahoja eivät leikkausrahoja ja kun halutaan

kärkimaa tarvitaan koulutusjärjestelmän uudistamista ja kaiken pohjana on edelleenkin ymmärrys laajasti maailmasta ja humanistinen maailmankatsomus joka toivottavasti välittyy myös taloudellisesti vaikeina aikoina toivonkin jatkossa myös rakentavaa keskustelua koulutuspolitiikasta entistä

ministeri jatkan siitä mihin edellisessä puheenvuorossani jäin koska tämä mielestäni on niin tärkeä asia suomalaisen yhteiskunnan ja kilpailukyvyn kannalta keskeistä on yliopistojen ammattikorkeakoulujen toimintamahdollisuuksien takaaminen ja toiminnan kehittäminen meillä on maassamme ainutlaatuinen alueellista kilpailukykyä ja tasa arvoa korostava yliopisto ja ammattikorkeakoulujärjestelmä joka on taannut yhteiskuntamme kehittymisen kaikkialla suomessa hyvänä esimerkkinä edellisen tavoitteen toteuttamisesta olisi muun muassa savonlinnan opettajakoulutuksen säilyttäminen suomessa ei ole heikkotasoisia yliopistoja tai korkeakouluja tämän järjestelmän ylläpitäminen edellyttää nykyisessä taloudellisessa tilanteessa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista ja työnjakoa sekä yhteistyön kehittämistä päällekkäisyyksiä tulee poistaa mutta samalla uusien osaamiskeskittymien luomista kansainvälisiksi huippuyksiköiksi tulee edistää kilpailukykymme kannalta on erityisen tärkeää löytää tehokkaita keinoja uusien keksintöjen innovaatioiden ja sovellusten esiin nostamiseksi tutkimuslaitoksien vaikuttavuus ja niiden kaupalliset kehittämismahdollisuudet tullaan jatkossa ottamaan entistä enemmän julkisen tutkimus kehitys ja innovaatiorahoituksen ohjauksessa sekä tutkimuslaitosten ja korkeakorkeakoulujen kannusteissa huomioon samalla luodaan enemmän paineita yhteistyön kehittämiselle budjettirahoituksen lisäksi korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta edellytetään myös omaa aktiivista rahoituksen hankkimista arvoisa rouva puhemies suomen hallitus on on ottanut vakavasti sen yhteiskunnallisen ja kansainvälisen haasteen joka kohdistuu suomen asemaan ja merkitykseen yhtenä osaamisen opetuksen koulutuksen sekä tutkimuksen kärkimaana maailmassa voi olla että tavoitteisiin pääseminen edellyttää joiltakin joiltakin osin myös hankalien ratkaisujen tekemistä mutta jos niiden tekeminen auttaa tavoitteisiin pääsemistä ne on tehtävä laadukas koulutus ja korkea osaamistaso on parasta innovaatiopolitiikkaa millä maamme menee eteenpäin

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri

se on mielestäni huono peruste koska jossain vaiheessahan se raja tulee vastaan ja lasten hyvinvoinnista säästäminen on aina lyhytnäköistä politiikkaa hallitus esittää päiväkotien ryhmäkokojen kasvattamista joka on lapsen näkökulmasta sitä että yhä vähemmän henkilökohtaista aikaa ja huolenpitoa riittää hoitajalta hoitajalle puolestaan työn vaativuus kasvaa entisestään huomiosta kilpailevan ja oirehtivan lapsijoukon keskellä lisäksi päivähoito oikeuden rajaaminen tuo ryhmiin lisää niin sanottuja puolikkaita lapsia jotka sitten ollessaan samanaikaisesti paikalla ovat kyllä hyvin kokonaisia ja kasvattavat ryhmäkoon yli sallitun samoin perusopetuksen ryhmäkoot kasvavat sillä hallitus leikkaa kunnilta ikäluokkien pienentymisestä kertyneet tuet pois talouspolitiikka on myös arvovalintoja ja siksi itselleni hämmentävin leikkauskohde löytyy kehitysvammaisten ja vammaisten nuorten itsenäiseen elämään ja toisen asteen opintoihin valmentavista koulutuksista valtiontalouden kannalta näillä summilla ei ole yhtikäs minkäänlaista merkitystä mutta näille nuorille ja heidän perheilleen kysymys on mahdollisuuksien tasa arvon kieltämisestä osatyökykyisten osallistuminen työelämään vähentää eläke ja tukimenoja ja kerryttää verotuloja eli kaikkien etu on että myös vammainen nuori löytää tiensä työelämään sen sijaan haluan suhtautua avoimin mielin muun muassa oppisopimuskoulutuksen uudistamiseen ja jopa toisen asteen ammatillisen koulutuksen remonttiin jos nämä säästöt todella haetaan hallinnon ja rakenteiden uudistamisen kautta eikä opetuksen laatu kärsi ja jatko opintomahdollisuudet taataan niin parhaimmillaan saadaan nykyistä tiiviimpiä urapolkuja

vähennettiin nimenomaan tutkimuspalveluista hallitus nimenomaan korostaa että korkeakouluissa rahoituksen vähennystä ei tule kohdistaa sellaiseen toimintaan mikä merkitsisi opetuksen ja tutkimuksen heikentymistä vaan erityisesti hallintoon kun yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin tehdään esimerkiksi seitsemänkymmenenviiden miljoonan euron pysyvät menosäästöt ja vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä sadanseitsemänkymmenenviiden miljoonan nousevat indeksisäästöt niin miten mahtaa olla hallitus on arvioinut että ne eivät vaikuta opetus tai tutkimushenkilökuntaan helsingin yliopiston hallitus päätti viikko sitten aloittaa yt neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi tuhannellakahdellasadalla henkilöllä vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä ja useita yt neuvotteluja on jo käyty itä suomen ja oulun yliopistoissa ja tampereen ja lappeenrannan teknisissä yliopistoissa myöntääkö hallitus että näitä henkilöstövähennyksiä on mahdotonta tehdä vähentämättä tutkimus ja opetushenkilökuntaa ja heille aivan välttämättömiä hallintopalveluja moni suomalainen menestyvä yritys on saanut alkunsa tai elinvoimansa innovaatiojärjestelmämme teknisestä innovaatiosta kuten vaikkapa nokia tai st yksi näitä tarvitsemme lisää mutta ne eivät tule ilmaiseksi

ovat tämän yhteiskunnan suomalaisen osaamisyhteiskunnan kivijalkoja joita ei ole todellakaan varaa murentaa

arvoisa rouva puhemies vajaa vuosi sitten julkaistiin åbo akademin sekä tampereen ja turun yliopistojen politiikantutkijoiden yhdessä tekemä tutkimus liittyen ruotsin kieleen ja

sen mukaan suhtautuminen ruotsin kielen opiskelun pakollisuuteen oli selkeästi kielteistä kolme neljäsosaa kansalaisista halusi eroon

prosenttia oli sitä mieltä että kouluissa olisi hyödyllisempää opiskella jotain muuta kieltä kuin ruotsia me perussuomalaiset kannatamme ruotsin kielen valinnaisuutta

arvoisa rouva puhemies pakkoruotsi aiheuttaa sen että suomenkielisillä on suuri kielikuormitus kun verrataan muihin eurooppalaisiin maihin koko ruotsinkielisen illuusion ylläpitäminen ylläpitäminen maksanee toista miljardia euroa vuodessa kaikkine kuluineen onko esimerkiksi italiassa pakkosaksa vaikka suurempi osuus italialaisista on saksankielisiä kuin suomalaisista on ruotsinkielisiä

peruskoulun opetussuunnitelman muutoksen myötä ruotsin

suunnan pitäisi olla päinvastainen eroon pakkoruotsista mutta edellinen opetusministeri kiuru ajoi läpi tämän hankkeen pakkoruotsin opiskelun aikaistamisesta nykyiset vitosluokkalaiset ovat ensimmäinen ikäluokka joka aloittaa ruotsin jo kuudennella miten opetus järjestetään syrjäseuduilla onko päteviä opettajia saatavilla jos on haluavatko he tehdä lisätunteja ja niin edelleen

joudutaanko koululaisia kuljettamaan pakkoruotsin takia alakouluista kenties kaukanakin sijaitsevaan yläkouluun jos joudutaan mitä se maksaa vai kuljetetaanko opettajia edestakaisin edustaja kiuru varmaankin osaa vastata näihin kysymyksiin

missä työssä oikeasti tarvitaan

tarve perustuu johonkin mielikuvitusmaailmaan jonka kielipolitiikka on luonut liikemaailmassa ruotsalaisten yhteistyökumppanien kanssa käydyt keskustelut ovat useimmiten englanniksi esimerkiksi meillä on asiakas ruotsista joka todennäköisesti puhuu ruotsia ja meillä on konsultti joka puhuu myös ruotsia mutta kaikki keskustelut käydään englanniksi

arvoisa rouva puhemies olen hyvin iloinen että hallitus selvittää mahdollisuudet alueelliseen kielikokeiluun jolla

toisen kansallisen kielen opiskelun sijaan jonkin jonkin muun kielen opiskelu perussuomalaiset ovat pitkään ajaneet kielen opiskelun järkevöittämistä ja tämä on hyvä ensiaskel kohti ruotsin kielen opiskelun täyttä vapaaehtoisuutta ruotsin opiskeluun käytetyn ajan voisi käyttää hyödyllisemmän kielen kuten venäjän saksan tai espanjan ja niin edelleen opiskeluun vapaaehtoisuuden pohjalta kiitos

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat vaalien alla ehdokkaita ja puolueita lähestytään jos jonkinlaisella toiveella erilaisista uusista panostuksista monenlaiseen tärkeään kohteeseen seuraavan vaalikauden aikana myös koulutusjärjestöt tekivät tämän mutta erilaisella otteella josta itse ainakin henkilökohtaisesti pidin he eivät vaatineet mitään lisää vaan heidän viestinsä oli että koulutuksesta ei saa leikata enempää puoluejohtajat lupasivat sitoutua tähän muistan myös erittäin hyvin samoissa vaalitapahtumissa varsinais suomessa kollega elomaan nykyisen perussuomalaisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan todenneen koulutuksesta ei saa leikata nämä lupaukset on nyt aika härskisti petetty osaaminen on se kivijalka jolle suomen pärjääminen kansainvälisillä markkinoilla loppujen lopuksi perustuu siksi on varsin nurinkurista että nyt ikään kuin taloustilanteeseen vedoten heikennetään kasvun edellytyksiä edelleen koulutusleikkaukset eivät tuota säästöjä vaan syövät kasvun eväät entisestään mitä nyt tarvitsemme me tarvitsemme osaamisen vahvistamista eikä lyhytnäköistä leikkaamista joka pahimmillaan vie meiltä mahdollisuuden menestyä pitkällä tulevaisuudessakin sosialidemokraattien vaihtoehto lähtee siitä että koko kansan osaamistasoa vahvistetaan takaamalla kaikille vähintään toisen asteen tutkinto ja nopeuttamalla korkeakoulutukseen pääsyä sekä sen läpäisyä kaikilla pitää olla mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää osaamistaan ja yleissivistystään iästä sukupuolesta ja varallisuudesta riippumatta kiinni näistä arvoista joiden varaan menestyksekäs koulutusjärjestelmämme on perustunut hallituskin haluaa kehittää ja uudistaa koulutusjärjestelmää enää puuttuu vain ajatus siitä mikä on se lopputulema opetusministeri grahn laasonen on toivonut että leikkaukset voisivat toimia muutosvoimana muutosvoimana tässäkin täytyy todeta mielestäni hallituksen hallitse ja hajota politiikka koulutusjärjestelmämme on osoittanut vuosikymmenten saatossa toimivuutensa tätä taustaa vasten on varsin erikoista että se pitää heittää romukoppaan ilman että edes mitään parempaa olisi loppujen lopuksi aidosti tarjolla arvoisa puhemies jäljelle jää vain yksi selitys tälle kaikelle sipilän oikeistohallitus haluaa purkaa hyvinvointivaltiomme kaikilla mahdollisilla tavoilla talouskriisin varjolla hallitus harjoittaa tässäkin tiukan ideologista politiikkaa seurauksista välittämättä itse koen että koulutus ja tutkimus eivät ole kuluerä vaan investointi tulevaisuuteen jos hallitus toteuttaa kaikki suunnitellut leikkauksensa vähintä mitä se voi tehdä se teettää myös leikkausten vaikutuksista riippumattoman arvioinnin arvoisa puhemies suora lainaus opetusministeri grahn laasoselta ennen vaaleja kokoomus on tehnyt valinnan me emme halua leikata koulutuksesta tulevalla vaalikaudella on panostettava lapsiimme ja nuoriimme ja käännettävä suomalaisten osaaminen uuteen nousuun minä olen tuota samaa mieltä mutta mitä nyt on muun muassa tulossa hallituksen toimesta tulee ylisuuria opetusryhmiä lisää työttömyyttä nuorisotakuun onnistunut jatko lähestulkoon kuopataan opintotuen indeksisidonnaisuus lakkautetaan vallan huom siis ei edes väliaikaisesti vaan vallan ja leikkaukset korkea asteelle ovat niin suuria että ne vaarantavat suoraan kolmetuhattakolmesataa työpaikkaa ei mikään pikkumäärä tähän määrään nähden joka meillä jo on työttömiä meidän valtakunnassa etten sanoisi tähän loppuun voisi lainata erään hallituspuolueen edustajan sanoja miten te kehtaatte kyllähän te valitettavasti kehtaatte

arvoisa puhemies hallituksen kärkihankkeilla pyritään myös nopeuttamaan nuorten siirtymistä työelämään nuorten siirtymistä jatko opintoihin sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittamista tullaan helpottamaan joustavilla opintopoluilla työelämään siirtymisen nopeuttamisella esimerkiksi toisen asteen koulutusaikaa lyhentämällä ja kandidaatin tutkinnon työmarkkina on mahdollista pidentää työuria ja vähentää kustannuksia arvoisa puhemies koulutuskeskus salpaus on hyvä esimerkki innovatiivisesta otteesta päijät hämeessä se palvelee nuoria ja aikuisia opiskelijoita sekä työelämää tässä pari esimerkkiä salpauksen opiskelijat rakensivat ralliauton ja yhdessä eri tahojen kanssa järjestettiin autourheilutapahtumien ensivasteryhmien koulutusta vaatetusalan opiskelijat puolestaan ompelevat lastenvaatteita kirgisiaan opiskelijat ovat käyneet tutustumassa punaisen ristin avustustoimintaan ja kuulleet millaisia hyväntekeväisyyteen lähetettävien lastenvaatteiden tulisi olla lahjoitettavat vaatteet valmistetaan viiden hengen tiimeissä ja sen jälkeen kun vaatteet on lahjoitettu punaiselle ristille kun vaatteet on saatu välitettyä vastaanottajille niin lopulta sitten kurssilaisille on luvassa tietoa kirgisiasta jossa lastenvaatteista on ollut huutavin pula heinolan kaupungin siivouspalvelusta puolestaan on ensimmäistä kertaa oppisopimusopiskelija koulutuskeskus salpaus teki kaupungin kanssa vuoden kestävän oppisopimuksen toimitilahuoltojen kiinteistöpalvelujen perustutkintoon eikö niin arvoisa ministeri grahn laasonen että nyt tarvitaan tällaista innovatiivisuutta ja uusia tapoja toimia ja tehdä asioita jotta voidaan vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteyksiä arvoisa puhemies olen myös erittäin iloinen siitä että oppisopimuskoulutusta kehitetään ja siitä työnantajille aiheutuvia hallinnollisia taloudellisia kuluja haluttaisiin keventää mestari kisälli koulutus on sekin erittäin tärkeä koulutuksen ja työssäoppimisen muoto olin viime hallituskaudella asikkalassa tutustumassa tutustumassa kisällikoulutukseen kisällikoulussa osaaminen ja vanhoista perinteisistä työtavoista ja ja materiaaleista siirtyvät mestarilta kisällille tällä koulutusmuodolla saatiin jo syrjäytyneitä nuoria takaisin työelämään arvoisa puhemies tärkeää on myös kehittää nuorisotakuusta malli joka parhaiten tavoittaisi nuoret yhteisötakuussa vastuu olisi yhdellä taholla ilolla tervehdin myös hallituksen tavoitteita tavoitteita vahvistaa nuorten sosiaali ja terveyspalveluita mielenterveyspalveluita sekä taata kuntoutuspaikkoja hallitus haluaa tukea nuorten elämänhallintaa opintopolkujen rakentumista jotta paikka löytyisi myös työelämässä arvoisa puhemies lopuksi kiitos ministerille joka on ansiokkaasti osallistunut tähän tärkeään keskusteluun jo yli kuuden tunnin ajan

hyvä ministeri kuten myös monet muut hallituspuolueiden edustajat ovat tänään todenneet ei koulutukseen kaavailtuja säästöjä ole missään nimessä helppo toteuttaa korkeatasoinen osaaminen ja koulutus ovat jo useiden vuosikymmenien ajan muodostaneet kansainvälisen kilpailukykymme selkärangan olemme kuitenkin niin vakavan taloustilanteen edessä että koulutussektori ei voi jäädä säästöjen ulkopuolelle suomessa tarvitaan nyt rakenteellisia uudistuksia jotka ovat jääneet hyvinä taloudellisina aikoina tekemättä huomionarvoista on että uusi hallitus on päättänyt toteuttaa merkittäviä uudistuksia jotka parantavat koulutuksen laatua kustannustehokkuutta hyvin merkittävä muutos on lukukausimaksujen periminen eun ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta lukukausimaksujen käyttöönotto suuntaa verovaroin kustannettua opetusta nykyistä laajemmin suomalaisille opiskelijoille ja toivon mukaan myös kannustaa yliopistoja ja korkeakouluja kehittämään opetustaan entistä laadukkaammaksi ja ulkomaalaisia opiskelijoita kiinnostavammaksi lukukausimaksut ovat käytössä erittäin monessa rankinglistojen kärjessä roikkuvassa ulkomaisessa yliopistossa niiden käyttöönotto myös suomessa on mielestäni ehdottomasti askel oikeaan suuntaan

toinen tärkeä edistysaskel liittyy kokeiluun vapaasta kielivalinnasta jonka muun muassa edustaja hakkarainen nosti äsken esille se mahdollistaa merkittävien maailmankielten opiskelun erityisesti itä ja sisä suomen oppilaitoksissa näillä alueilla ruotsin kielen merkitys arjessa on melko vähäinen ja opiskelijoiden kannalta on motivoivaa valita suuria maailmankieliä kuten espanjaa ranskaa kiinaa ja venäjää joiden he arvelevat auttavan työllistymisessä työelämässä ja kansainvälistymisessä arvoisa puhemies nostan lopuksi esiin myös tampere kolme hankkeen joka nähdään erityisesti pirkanmaalla uutena ja tärkeänä merkkipaaluna yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyössä tässä hankkeessa on tarkoitus luoda synergiaa tampereella sijaitsevien korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulun välille sekä mataloittaa hallinnollisia

osa tampereen yliopiston teknillisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kursseista tulisi myös olemaan yhteisiä korkeakoulut ovat jo aiemmin tehneet hyvää yhteistyötä muun muassa lääketieteen ja biotekniikan saralla elinkeinoelämä toivookin tampere kolme hankkeen mahdollistavan aiempaa paremman teoreettisen ja käytännöllisen osaamisen yhteensovittamisen sekä luovan uusia yritysideoita ja kauan kaivattuja työpaikkoja tämä on luonnollisesti hyvin tulevan elinvoiman kannalta arvoisa puhemies pidän mainittuja uudistuksia erittäin tärkeinä tulevan osaamisemme ja kansallisen kilpailukykymme kannalta ja annan hallitukselle tukeni näiden uudistusten toteuttamisessa
sitten meillä on ministeri grahn laasosen puheenvuoro viisi minuuttia
arvoisa rouva puhemies arvoisat edustajat haluan alkuun kiittää teitä tästä kuuden tunnin maratonkeskustelusta tein aika paljon muistiinpanoja sen aikana ja täällä nousi esiin monia kehittämisajatuksia muun muassa edustaja heikkinen kuvaili innostavasti esimerkkejä siitä miten opetusta voidaan liikunnallistaa ja millaisia hyviä kokemuksia siitä on saatu edustaja louhelainen kertoi juuri koulutuskeskus salpauksesta esimerkkejä tästä työelämäyhteistyöstä täällä hallituksen ohjelmassa näkyy vahvasti semmoinen kokeilukulttuurihenki ja se että haluamme uudistaa myös koulutusta ja pedagogiikkaa kokeillen ja tarjota meidän opettajillemme opetusalan ammattilaisille joilla on korkea osaaminen ja kansainvälisestikin vertailtuna laaja pedagoginen vapaus työssään mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja ja sitten toisaalta voimme levittää näitä hyviä kokemuksia ja käytäntöjä myös muiden opettajien hyödyksi ja sitä kautta tietysti hyödyttämään meidän lapsia ja nuoria oppijoina täällä nousi esiin eräs mahdollinen kokeilun aihe josta olemme hallituksessa keskustelleet eli innovaatiosetelimalli joka voisi piristää myöskin korkeakoulujen ja pk yritysten yhteistyötä ja joka voisi sitten poikia uutta yritystoimintaa ja yritystoiminnan sisällä uusia innovaatioita ja kasvua tämä hallituksen ajatus käynnistää tällainen uusi työssäoppimisen malli koulutussopimus nousi useissa puheenvuoroissa esiin ja se on kyllä erittäin innostava mahdollisuus myöskin lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja ja helpottaa niitä toisen asteen ammatillisen koulutuksen läpäisyn ongelmia sehän on todella huolestuttava tilanne että meillä meillä vain kahdeksankymmentäviisi prosenttia ikäluokasta läpäisee sen toisen asteen ammatillisen koulutuksen se on kyllä todella suuri haaste johon pitää voida vastata ja siihen tulemme myöskin käynnistämään tämmöisen rahoituksen uudistuksen osana tätä toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia jossa rahoitusta uudistetaan kannustavampaan suuntaan siten että se palkitsee tuloksista eli siitä tapahtuneesta oppimisesta ja siitä läpäisystä eikä vain siitä että ollaan oppilaitoksessa kirjoilla toisaalta on tärkeää uudistaa ja myöskin monipuolistaa oppimista ja oppimisympäristöjä ja tehdä niistä innostavampia myöskin tämä työpaikoilla tapahtuva oppiminen voi olla siinä siinä erittäin isossa roolissa ymmärrän sen että uudistuksiin

kohdistuu kritiikkiä ja myös huolenaiheita mutta toisaalta haluan nyt sanoa sen vielä kerran minkä tänään jo puheenvuorossani esiin nostin että tällä varhaiskasvatusuudistuksella tulemme määrittelemään että jokaisella lapsella riippumatta siitä taustasta ja perheestä vanhempien työmarkkina statuksesta on oikeus viikossa laadukasta pedagogista varhaiskasvatusta jolle myös määritellään ensimmäistä kertaa opetushallituksessa pedagogiset varhaiskasvatuksen perusteet tältä pohjalta tulemme myös käynnistämään ensi vuonna varhaiskasvatuksen kehittämisohjelman jolla pyrimme nostamaan sitä varhaiskasvatuksen laatua se on tässä haastavassa tilanteessa kun joudumme tekemään leikkauksia ja myöskin sieltä varhaiskasvatuksesta säästöjä etsimään tärkeä asia että vastaavasti sitten pystymme myös sitä varhaiskasvatuksen laatua nostamaan ja kehittämään varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamista tätä he siellä ovat kovasti itsekin toivoneet sama koskee sitten opettajia eli opettajien osaamiseen ja tämän uuden pedagogiikan mahdollisuuksien käyttöönottoon ja digioppimisen tuomiseen sinne kouluihin hallitus haluaa panostaa aivan erityisesti tällä kaudella meillä on yli satakaksikymmentä miljoonaa peruskoulun uudistamiseen näitä kärkihankepanostuksia ja siitä viisikymmentä miljoonaa opettajien täydennyskoulutukseen siihen että saamme muutoksen syttymään ja aikaiseksi kolmessa vuodessa tässä salissa vielä törmännyt jotka ajaisivat erityisesti koulutuksen leikkauksia nämä koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ovat hallitukselle erittäin kipeitä eikä niitä kukaan olisi toivonut mutta nyt on oleellista se että kun meillä resurssit niukkenevat ja ollaan taloustilanteessa jossa on pakko tehdä toimia jotta velkaantuminen saadaan pysäytettyä niin on tärkeää löytää ne leikkaukset sieltä toimintatapojen uudistamisesta ja nimenomaan käydä käsiksi niihin rakenteisiin ja päällekkäiseen tekemiseen ja seiniin joista ne kustannukset syntyvät ja muodostuvat ja yrittää sitä ydintä eli sitä koulutuksen ja tutkimuksen laatua varjella viimeiseen saakka että sieltä emme leikkaisi ja vielä kerran loppuun kiitokset

arvoisa

ei tee aivan uskottavaksi oppisopimuskoulutuksen uudistamista jolla varmistettaisiin oppisopimusoppilaan työssäoppiminen hallitus oikein pyrkii madaltamaan oppisopimuskoulutuksen järjestämisen kynnystä keventämällä työnantajien hallinnollista taakkaa tämä on tervetullut näkemys ja esitys sillä varsinkin pk sektorilla on ollut erityisen hankalaa eikä oppisopimuskoulutus ole ollut houkutteleva vaihtoehto pk sektorin pienten työpaikkojen resurssit eivät ole riittäneet hyödyntämään oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia siinä mielessä hallituksen linjaus on oikea samoin hallitus linjauksessaan ja näkemyksessään tuo esille oppisopimuskoulutuksen taloudellisen taakan keventämistä työnantajille mutta ei kerro kuinka se tapahtuu koulutussopimus jo tietysti jokainen osaa lukea mitä se tarkoittaa eli nykytilanteeseen nähden oppisopimusoppilas joka tekee tuottavaa työtä ei saa tästä työpanoksestaan palkkaa ja silloin se tuo yritykselle toki taloudellista säästöä ei yksinään kuitenkaan riitä siihen oppisopimusjärjestelmän ideologiseen tavoitteeseen oppisopimusoppilas voi saada sen työssäoppimisen laadun niin hyvin itselleen sisäistettyä että hän suoriutuu tulevasta näyttökokeesta toivoisinkin että hallitus koulutussopimusjärjestelmää uudistaessaan voisi ottaa enemmänkin mallia juuri täälläkin monissa keskusteluissa esille tuodusta kisälli mestari mallista oman näkemykseni mukaan kaikkein tärkeintä olisi että hallitus tukisi pk sektorin työnantajia niin että jos työntekijä tai on ottanut vastuulleen oppisopimusoppilaan työssäoppimisen tässä kohtaa hallitus suuntaisi voimavaroja niin että jos jos siihen työssäoppimisen varmentamiseen menee kolmekymmentä prosenttia työajasta yhteiskunta antaisi tälle työnantajalle sille ajalle niin sanottua palkkatukea näin todellakin mahdollistuu se että pk sektorin yrityksissä siitä työssäoppimisesta vastuuta kantava henkilö suorittaessaan ja opettavaa työtoimintaa saisi sen etuuden niin että resursseja voitaisiin jakaa siten että tämä työssäoppiminen todella mahdollistuisi niillä keinoilla jotka nyt näyttävät hallituksen suuntaviivoissa olevan en voi olla vakuuttunut siitä että tämä todellinen työssäoppiminen liittyen siihen oppisopimusnäyttöön jolla halutaan tämä osaaminen varmentaa tulisi toteutumaan toisena asiana esille myös yksi positiivinen puoli jota en ainakaan tule vastustamaan kunhan sitten nähdään mitä se tarkoittaa toisen asteen koulutuksen uudistaminen jatkokoulutusmahdollisuudet turvaten on oikea suunta ja meidän pitää pystyäkin tutkimaan niitä erilaisia mahdollisuuksia kuinka me voimme tehostaa toisen asteen koulutuksen erilaisia menetelmiä oman kokemukseni mukaan siirryttäessä kolmevuotiseen toisen asteen tutkintoon ei ammattitutkinto sinällään ole tuonut työelämään sijoittumiseen parempia osaamisresursseja tässä kohtaa meillä on osattava katsoa sitä minkälainen signaali työmarkkinoilta on tullut sen uudistamisen jälkeen kun kaksivuotisesta siirryttiin kolmivuotiseen nimenomaan se porras kuitenkin tulee säilyttää niin että sillä jos lyhyemmällä ajalla tutkinto suoritetaan jatkokoulutusmahdollisuudet tulee turvata vaikkapa siten että meillä olisi sitten ammattikorkeakouluopintoihin valmentava teoria vaikka neljän kuukauden teoreettinen lisäkurssi arvoisa puhemies tänään on paljon puhuttu nimenomaan kotouttamisesta ja niistä vaikeuksista mitä on toivoisin että hallitus huomaa sen että juuri varhaiskasvatuksessa monesti on niitä tilanteita missä meillä maahanmuuttajavanhemmat ovat työttömiä silloin olisi erityisen tärkeää että heidän lapsensa saavat täyden varhaiskasvatuksen jotta he kielellisesti omaksuvat suomen kielen niin että heidän omat kouluttautumismahdollisuutensa peruskouluun mentäessä olisivat riittävät

arvoisa rouva puhemies

suomen historiassa ensimmäinen jossa tavoitteeksi asetetaan suomalaisten koulutustason lasku yliopistotutkintojen määrän lasku usein hallitusohjelmien kirjaukset jäävät kuolleiksi kirjaimiksi mutta tällä kertaa hallitus on totisesti käynyt tositoimiin ja päättänyt ensi töikseen leikata opetuksesta ja tutkimuksesta miljardeja euroja suomalaisen osaamisen ja tutkimuksen alasajon jälkeen on aivan turha tulla puhumaan jostain kansallisesta kilpailukyvystä ja tuottavuusloikasta miten esimerkiksi kiina ja intia ovat nousseet maailmantalouden suurvalloiksi halvalla työllä ei vaan investoimalla koulutukseen ja tutkimukseen omien yliopistojen kehittämiseen ja lahjakkaiden nuorten ulkomailla opiskeluun miten ihmeessä kahdeksankymmentä luvun köyhillä kehitysmailla oli varaa investoida satoja miljardeja koulutukseen ja tutkimukseen siten että ne tiesivät osaamisen olevan ainoa tie ylös köyhyydestä sama tiedettiin vielä yhdeksänkymmentä luvun suomessa sateenkaarihallitus satsasi tutkimukseen ja koulutukseen vaikka samaan aikaan jouduttiin leikkaamaan kansalaisten peruspalveluita todella karttuisalla kädellä se investointi nosti suomen lamasta se investointi paransi suomen kilpailukykyä niin paljon että suomalaiset tuotteet alkoivat taas käydä kaupaksi maailmanmarkkinoilla no mitä me sitten viemme kemikaaleja koneita puujalosteita elektroniikkaa insinöörien suunnittelemia tuotteita joiden tuotannon insinöörit ovat suunnitelleet insinöörit ovat totisesti paljon vartijoina suomen kilpailukyky on hyvin pitkälle heidän ammattitaitonsa varassa tulevaisuus ei lupaa kuitenkaan hyvää sillä tekniikan perustan eli matematiikan osaamisen taso laskee pitkän matematiikan kirjoittajien määrä laskee ja diplomi insinööriopintoihin pyrkivien abiturienttien määrä suorastaan romahtaa

tulevilta opiskelijoilta kerättävistä lukukausimaksuista eli tutkintojen myynnistä aivan ensimmäiseksi periaatteellinen perustelu sille miksi lukukausimaksut ovat huono ajatus meidän yliopistojemme taso ei todellakaan nouse sillä että opiskelemaan pääsee osaamisen asemesta rahalla miltä mahtaa suomalaisesta pääsykokeissa hikoilleesta opiskelijasta tuntua kun vieressä istuva ulkomainen kurssikaveri on ansainnut opiskelupaikkansa rahalla perustelu on akateeminen opiskelijoiden ja tutkijoiden ja opettajien moninaisuus on yliopistoissa itseisarvo suomalaisten yliopistojen ongelmana on niiden kotoperäisyys valtaosa opiskelijoista opettajista ja tutkijoista on suomalaisia vaikka monien tutkimusten mukaan uusia ajatuksia syntyy parhaiten yhteisöissä joissa on erilaisia erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevia ihmisiä suomen yliopistoihin tulisi pikemminkin houkutella ulkomaalaisia opiskelijoita stipendeillä kuin torjua heidät lukukausimaksuilla ja jakaa drinkkilippuja yökerhoihin jotta mahdollisimman moni jäisi valmistuttuaan suomeen kolmanneksi on muistettava lukukausimaksuihin kuuluu myös kuluttajansuoja esimerkiksi monissa ihailluissa kalliissa amerikkalaisissa yliopistoissa opiskelijat myös vaativat vastinetta rahoilleen jos professori saa opiskelijoiltaan huonot arvosanat hän on pian työtön professori riskinä onkin että yliopistot keskittävät resurssinsa maksavien maksavien asiakkaiden anteeksi opiskelijoiden palvelemiseen ja muut saavat heikompaa opetusta sitä paitsi eivät ne lukukausimaksut mitään kultakaivoksia ole eivät meidän yliopistomme niin erinomaisia ole että voisimme laskuttaa tutkinnoistamme hintoja joista jäisi yliopistojen kassoihin jotain katetta

rouva puhemies tuossa edellisessä puheenvuorossani mainitsin tuon

ja sen että sitä tullaan vähän supistamaan minusta on äärettömän hyvä asia että tämä hallitus sen linjan että vanhemmilla on oikeus valita kumpi vanhemmista jää hoitamaan lasta kotiin kotihoidon tuella siinä olemme niin tärkeiden asioiden äärellä kun mietimme mikä on perheelle itselleen parasta ei ulkopuolelta sitä voi tietenkään sanella vaikka sillä tavalla edellisellä kaudella sitä yritettiin ja runsasta vastarintaahan se esitys tietystikin sai minusta on hyvä asia että se ei etene vaan että oikeus valita säilyy edelleen vanhemmilla se on hyvä asia ja ja se kertoo siitä että hallitus ymmärtää sen mikä mikä on perheen etu tässä asiassa

arvoisa rouva puhemies välikysymyskeskustelu koulutusleikkauksien vaikutuksista suomalaisten tulevaisuuteen on varsin paikallaan itse ainakin pidän hallitusohjelmassa hyvänä sitä että oppisopimuskoulutusta niin kuin täällä edustaja myllykoskikin nosti pidetään tärkeänä se on yhtenä hyvänä osana myös yrittäjien mahdollisuutta saada uutta työvoimaa omaan yritykseensä myös pienten lukioiden tulevaisuuden turvaaminen on hallitusohjelmassa hyvin esillä ja sitä pidän hyvänä asiana ei leikkauksia juuri niihin ja aloituspaikat turvataan samoin kuin toisen asteen koulutus jolla turvataan työpaikkoja ja hyvätasoista työvoimaa yrittäjille mutta tähän edustaja kasvin äsken käyttämään puheenvuoroon jossa hän arvioi hallitusohjelmaa aika näyttää tulokset mutta uskoisin kuitenkin että suomen kova nousu tässä kaksituhatta luvun alussa oli varsin pitkälle nokian aikaansaama eikä niinkään riippunut lipposen hallituksen panostuksista koulutukseen itse pidän tärkeänä täällä liikunnan osuutta hallitusohjelmaankin tulee että liikuntaa koulussa lisätään ja ja vielä yksi asia mikä tuossa edustaja kasvin puheessa oli minun mielestäni musiikkibisnes on yksi kova asia mikä ainakin tällä hetkellä suomeen tuottaa ja kyllä se on hyvä asia tässä nykyisessäkin kulttuurimiljöössä huomata

arvoisa puhemies tulin suoraan tänne tuolta tukholmasta ruotsista olimme eduskunnan tutkaksen tutkijoiden ja edustajien yhteisen verkoston kanssa tutustumassa ruotsin tiede elämään ja eilen ruotsin hallitus julkaisi ensi vuoden jossa huimalla tavalla panostetaan koulutukseen mitä tehdään suomessa samaan aikaan huimasti leikataan koulutuksesta ruotsi on tehnyt selvän valinnan ruotsi haluaa kilpailla kansainvälisessä taloudessa osaamisella ja korkean osaamisen tuotteilla ei palkoilla ei matalilla hinnoilla vaan nimenomaan laadukkailla tuotteilla ja osaamisella suomen hallitus tuntuu valinneen nyt täysin toisenlaisen tien kun koulutuksesta leikataan ja palkkoja pyritään alentamaan

tuotekehityksestä ja koulutuksesta leikkaaminen on erittäin lyhytnäköistä politiikkaa tulevan talouskasvun ja tuotantopotentiaalien ja yritystoiminnan tulevaisuuden kannalta miten me ikinä saamme niitä uusia nokioita ja vientiyrityksiä jos me nyt leikkaamme koulutuksesta tutkimuksesta ja tuotekehityksestä tulevasta kasvusta vtt suomen akatemia ja yliopistot ovat nyt suuren leikkurin alla ja olen erittäin huolissani suomalaisesta tiede elämästä tutkimuksesta ja sen myötä meidän osaamisen ja talouden tulevaisuudesta leikkausten sijaan nyt olisi aika panostaa koulutukseen ja tutkimukseen jotta me saisimme niitä uusia innovaatioita ja tuotteita niitä uusia nokioita

koulutukseen lisää digitalisaatiota me tarvitsemme joustavampia tutkintopolkuja osatutkintojen suorittamisen mahdollisuuksia joustavampaa sisäänottoa ja tenttimismahdollisuuksia työttömyystuella opiskelun mahdollistamista mutta kehittäminenkin vaatii resursseja kyllä minusta tuntuu hullulta että nyt maisterintutkintojen määrää vähennetään ja osaamistasoa lasketaan kun tulevassa taloudessa nimenomaan matalan osaamisalueen työpaikat vähenevät ja korkean osaamisalueen työpaikat lisääntyvät kyllä suomi on nyt valitsemassa häviäjän tien

edustaja pakkanen on aivan oikeassa siinä että yhdeksänkymmentä luvun laman laukeaminen kiteytyy nokian nousuun mutta sen nousun taustalla olivat nimenomaan panostukset tieto ja viestintätekniikan koulutukseen ja sen tutkimushankkeisiin olin itse useissa näistä projekteista mukana ja olin itse tutkijana ja opettajana teknillisessä silloin kun sitä sukupolvea joka nokiaa sitten myöhemmin jatkoi koulutettiin

muutama kommentti mitkä tuosta puheestani unohtuivat hallituksen päätoimenpiteisiin kuuluu myös oppisopimuskoulutuksen kehittäminen ja siitä työnantajille aiheutuvan hallinnollisen ja taloudellisen taakan vähentäminen tämä merkitsee samalla sääntelyn määrän ja päällekkäisyyksien purkamista

jo tänään mutta ei aina niin sovellettuna ei ole ollut niin helppoa aina ottaa käytäntöön näitä ahot ohjeita mutta opiskelijat ovat kovasti toivoneet että ne toteutuisivat ja se olisi mahdollista arvoisa puhemies hallituksen tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä työelämään ja sehän on hyvin tärkeä asia nuorelle itselleenkin hallitusohjelman mukaisesti toteutettavina tavoitteina ovat nuorten siirtyminen nopeammin jatko opintoihin joustavat opintopolut sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittaminen

arvoisa rouva puhemies on pakko sanoa ja tunnustaa se kun oppositiosta ja alkuunsa hallituspuolueenkin kansanedustajana koetti pitää esillä tätä oppisopimuskoulutuksen kehittämistä ja sen tarpeellisuutta jotka emme ole koulunpenkillä istujia on iso joukko jotka nuoresta ovat syrjäytyneet sen vuoksi että se teoriapainotteinen koulutus ei ole maistunut siinä mielessä hallitus on oikein oivaltanut sen että pitää löytää erilaisia välineitä joilla pystytään myös sitten osaamisen hyväksilukemista edelleen kehittämään toki on niin että monellakaan ei ole sitä hyväksiluettevaa osaamista kuusitoista vuotiaalla

työhön oppimaan tulleella oppisopimusoppilaalla ei ole juurikaan

siinä mielessä tulee hallituksen erityisesti myös paneutua siihen että

se että meille tulee myös jo kuusitoista vuotiaita nuoria oppimaan työssä työhön ammatin eli käännetään nyt toivotaan näin hallituksen mielessä myös sitä eri lailla että on mahdollista saada osaamista ja sitä kautta oppia ammatti työssä eikä niin että opitaan pelkästään koulupainotteisesti meidän varmaan tulee sitten lainsäädäntöäkin muuttaa niin että nuorilla opiskelijoilla on mahdollisuus kartuttaa sen työssäoppimisen kautta niin hyvä osaaminen että se johtaa tutkintoon